päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

seuraavaksi pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen jollekulle paikalla olevista ministereistä ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

muistutan että kysymykset ja vastaukset ovat enintään yhden minuutin mittaisia ehditään ottamaan mahdollisimman monta edustaja gustafsson aloittaa
arvoisa puhemies eilisessä välikysymyskeskustelussa suomen suunnasta kävi selväksi kaikille että hallitus asettaa markkinat ihmisten ja alueiden edelle keskustelun ikäväksi ikäväksi symboliksi jäi savonlinnan opettajakoulutuksen lakkauttaminen paha mieli jäi myös siitä että pääministeri on pyytänyt pellervon tutkimuslaitokselta selvityksen siirron taloudellisista vaikutuksista ja ennen kuin sitä edes julkistettu te päätitte sallia koulutuksen loppumisen puhuitte vajaa kuukausi sitten keskustan puoluevaltuustossa keskittämisen sijaan lähtisin hakemaan suomelle kilpailuetua hajauttamisesta näin pääministeri toimintanne ei suoraan sanoen nyt vakuuta sdp pelasti savonlinnan viime kerralla kertokaa nyt miksi päätitte sallia lakkautuksen ennen kuin koko selvitys oli edes julkistettu kysynkin mikä on keskustan

tästä tosiaan keskusteltiin eilen välikysymyksen yhteydessä ja niin kuin silloinkin totesin hallitus on käynyt opetusministerin johdolla keskusteluja sekä savonlinnan kaupungin edustajien kanssa että itä suomen yliopiston edustajien kanssa samantyylistä ratkaisua kuin viime kaudella tarjottiin

itä suomen yliopistolle savonlinnaa koskien ja itä suomen yliopiston päätös oli se että he he eivät halua enää siirtää asian päätöstä eteenpäin yhdellä kaudella vaan haluavat ratkaista sen tällä kaudella ja ne tarjotut elementit eivät riittäneet itä suomen yliopistolle ja sieltä tehtiin hyvin selväksi se että tämä asia ei hallituksen rahaesityksillä ratkea vaan itä suomen yliopisto tekee sille kuuluvan päätöksen omista lähtökohdistaan joissa keskeisessä osassa ovat nämä tulosmittarit joista ilmeisesti silloin on sovittu kun te olette tämän edellisen päätöksen

puhemies maalaisliitto keskusta ja sosialidemokraatit ovat olleet keskeisiä tekijöitä suomen korkeakoulujärjestelmän luomisessa maamme talouden ja koko suomen nousu on perustunut meidän korkeakoulujärjestelmäämme

yliopistojen toimintayksiköitten sijaintipaikkakunnasta päättämisellä ei ole yliopistojen itsehallintosuojaa ja myös yliopistojen itsehallinto ei estä valtion ohjaustoimivaltaa pykälässä ministeri vehviläinen tulisiko kuitenkin aluetaloudelliset vaikutukset ottaa huomioon esimerkiksi professori tuorin viitoittamilla perusteilla
arvoisa puhemies ensinnäkin haluaisin todeta edellisen hallituksen opetusministeri gustafssonille kun olette varmasti myös keskustellut nykyisen itä suomen yliopiston rehtorin kanssa tästä asiasta me kaikki täällä jotka yhtään olemme vihkiytyneet tähän asiaan tiedämme sen että he halusivat pitkäaikaisen ratkaisun mitä silloin neljä vuotta sitten tehtiin ei ollut ratkaisuksi yliopiston oman oman mielipiteen mukaan heidän autonomiansa mukaan siihen että opettajankoulutus olisi voinut heidän mielestään jatkua nyt jatkossa yliopistolakia uudistettaessa silloin kaksituhattakymmenen varmasti selvitettiin tätä perustuslainmukaisuutta ja tämä tuorin kannanotto on juuri nyt tullut itse olisin erittäin varovainen ministerinä vaikka tämä asia ei juuri nyt erityisesti ole minun vastuualueenani mutta myös kansanedustajana ottamaan kantaa niin että kävelisin yliopiston autonomian ylitse

arvoisa rouva puhemies yliopistojen autonomia se oli viime kaudellakin kun silloinen ministeri gustafsson savonlinnan kampuksen pelasti ei tässä tarvitse kävellä yliopistojen autonomian yli ja kyllä eilinen välikysymyskeskustelu osoitti todella sen huolen joka sdpllä on oikeaksi mihin suomi on menossa kaikissa päätöksissä te asetatte markkinat ja leikkaukset ihmisten ja alueiden edelle arvoisa pääministeri te ette vastannut kysymykseen ensin te sanoitte että te selvitätte tämän lakkautuksen taloudelliset vaikutukset alueen asiantuntijoiden mukaan tämän lakkautuksen säästöt ovat sadoissatuhansissa mutta kustannukset miljoonissa miksi te päätitte sallia tämän lakkautuksen ennen kuin tämä koko teidän tilaamanne selvitys edes on julkaistu

rouva puhemies ensinnäkin olen vankkumaton hajautetun yhteiskunnan kannattaja tein tämän myöskin selväksi kun tapasin viime viime maaliskuussa maaliskuun neljästoista päivä itä suomen yliopiston edustajia kävin silloin keskustelun siitä miten itse näin tämän asian mutta meidän pitää kyllä päättäjinä olla hyvin huolellisia siinä millä tavalla puutumme

esimerkiksi yliopiston hallituksen päätökseen yritämmekö me vaikuttaa yliopiston hallituksen tekemään päätökseen se mikä meillä on tässä opetusministeriön työkalupakissa on strategiaraha ja ja me pystymme erityisrahoituksella ohjaamaan tällaista tätä yritettiin tässäkin tapauksessa juuri samalla summalla keskustelimme myöskin muista elementeistä mutta ne eivät johtaneet

puhemies savonlinnan opettajakoulutuslaitoksen lakkauttamisesta on on rehellisesti mielestäni tunnustettava se että kyllä se raha olisi auttanut pääministeri täällä totesi että raha ei tässä auttanut mutta kuten jo edelläkin kuultiin siellä nimenomaan haettiin pitkäjänteistä rahoituspohjaa ja

savonlinnassa ovat pahoittaneet mielensä siitä että ovat kuulleet arvostelua siitä että ei olisi tarpeeksi vetovoimainen koulutuspaikka tai että valmistumisprosentit eivät olisi

arvoisa rouva puhemies alueen ihmisiä on varmasti tässä kuunneltu olemme käyneet yliopiston kanssa useita keskusteluja samoiten kuin myös savonlinnan kaupungin edustajien kanssa tämä tilanne on hyvin tiedossa itä suomen yliopiston perusteena on turvata opettajankoulutus itä suomessa ne mistä minä eilen tässä kerroin olivat kaikki itä suomen yliopiston omia perusteluja sille miksi he ovat päätyneet tähän ratkaisuun he itse kertoivat että nämä mittarit houkuttelevuus jota mitataan sillä mikä on ensisijaisten hakijoiden määrä aloittavista mikä on keskeytysprosentti ja mikä osuus jatkaa jatkokoulutukseen

koko itä suomen opettajankoulutuksessa ovat liian alhaalla ja he haluavat niitä nostaa ylöspäin ja ovat tehneet sen mukaisesti yliopiston autonomian puitteissa ratkaisuja meille on myöskin aluepoliittisesti hyvin tärkeää se että turvataan opettajankoulutus itä suomessa

puhemies tämä opettajankoulutuksen lakkautus on kova isku voi kiistää on tietysti hyvä että hallituksella oli tahtotila panostaa myös rahallisesti tämän säilymisen jatkumiseksi ja toivon että sitä halua ja panostusta savonlinnan seudulle nimenomaan näihin korvaaviin toimintoihin sitten jatkossa on tässä täytyy tehdä savonlinnalle nyt sellainen kompensaatiopaketti jolla pystytään pitämään tämä aluetalous sillä tavalla kunnossa että se ei kokonaan romahda siellä nyt kun nämä opiskelija asuntolat kahdeksansataa asuntoa todennäköisesti joudutaan realisoimaan vapailla markkinoilla sehän romahduttaa sen alueen asuntojen hinnat tämä on erityisen iso asia sen vuoksi sinne pitää saada käyttöä positiivinen asia oli tietysti se että savonlinnan keskussairaala säilyy päivystyssairaalana ja ja että sairaanhoito opetus kuitenkin vielä siellä jatkuu mutta nyt meidän pitää laittaa työryhmä tähän kompensaatiopaketin keräämiseen kysynkin pääministeriltä oletteko te valmis tämmöisen

arvoisa puhemies tämä on äärimmäisen ikävä päätös savonlinnan kannalta aivan kuin edustaja turunen sanoi nyt pitäisi vain tämän ikävän päätöksen keskellä jaksaa kääntää katsetta tulevaisuuteen ja lähteä hakemaan sellaista ratkaisua joka pitkässä juoksussa olisi myöskin alueen elinvoimaa nykyisestä kasvattava ratkaisu hallitus on valmis sellaisen ratkaisun synnyttämiseen ja esittämänne työryhmän siihen perustamaan siellä siellä on elementtejä varmasti koulutuksen puolella mutta siinä täytyy sitten myöskin olla elementtejä siihen miten alueen elinvoima uudet työpaikat lähtevät kasvamaan sillä lailla että myöskin alueen alueen

arvoisa rouva puhemies tämän hallituksen leikkaukset yliopistoihin kohdistuen ovat ennätykselliset itä suomen yliopistoon kohdistuu kymmenen miljoonan euron leikkaustarve samalla hallitus tarjoaa kahdeksan miljoonan euron erillisrahaa ja minun vanhan matematiikkani mukaan tämä yhtälö jää edelleenkin miinusmerkkiseksi yliopisto on tehnyt hyvin selväksi alusta lähtien sen että se kaipaa nimenomaan pitkäaikaista ratkaisua ei enää erillisrahoitusta neljälle vuodelle kysymykseni kuuluu millä tavalla te olette päättäneet uudistaa yliopistorahoitusta ja rahoituksen kriteerejä ja ja perusteluja juuri niin että tällainen pitkäaikainen rahoitus on mahdollista jos tällaista suunnittelua ei ole käynnissä toivon että ainakin maan hallitus reilusti tunnustaisi että te olette sen päätöksen takana loppukädessä viime kädessä ettei savonlinnassa okl ja opettajankoulutus jatku

puhemies täytyy todeta heti ensimmäisenä tämän kysymyksen esittäjälle edustaja gustafssonille teidän opetusministeriaikananne ajettiin alas hämeenlinnan opettajankoulutus tällaisesta historiasta muistutan mutta se mistä tässä on kysymys on tullut esiin jo hyvin näissä vastauksissa itä suomen yliopiston hallituksella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa koska hallitus kunnioittaa yliopistolakia ja perustuslakia tilasimme selvityksen opetus ja kulttuuriministeriössä olli mäenpäältä tästä perustuslaki ja yliopistolakitulkinnasta siinä todettiin että rahoituksen ehdoksi ei voida asettaa että yliopisto toimii tai ei toimi tietyllä paikkakunnalla näissä sopimusneuvotteluissakin käydään läpi yhteisiä näkemyksiä eli yliopistojen esityksistä kumpuavia mitä tulee itse tähän opettajankoulutukseen niin yliopisto on myöskin sen todennut että tässä ei ollut kyse kyse niinkään koulutukseen kohdistuvista leikkauksista vaan yliopiston tavoitteista vahvistaa opettajankoulutusta itä suomessa viemällä niitä voimavaroja yhteen joensuussa

puhemies olisi ollut ehkä korrektimpaa että joku toinen olisi sen todennut sen hämeenlinnan opettajakoulutusyksikön päätöksen teki kokoomuksen opetusministeri virkkunen

halua nyt sanoa sitä ääneen mitä minä tästä asiasta ajattelen kyllä ministerin pitää tämmöiset asiat selvittää ennen kuin toistamiseen minulla oli eilenkin kun tätä sivuttiin epävarma olo mutta en sitä kerinnyt tässä tarkistaa on parempi että en sano mitä nyt ajattelen en minä kysy minä halusin oikaista ministerin esittämän väärän todistuksen lähimmäisestä

rohkenen epäillä että tämä nokittelu mitä tässä on esiintynyt ei vie eteenpäin tätä keskustelua miltään osin sen sijaan olennaista on se mitä suomalaisessa korkeakouluverkossa tulevaisuudessa tulee tapahtumaan tämän savonlinnan akuutin tilanteen ohella moni selvitys kertoo siitä että suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuus on ollut mahdollisuuksien tasa arvo eli vanhempien varallisuus lompakon paksuus tai asuinpaikka eivät ole säännelleet sitä kuinka pitkälle voi elämässä mennä ja itseänsä kouluttaa tämän taustalla on ollut alueellisesti kattava korkeakouluverkko siihen päätyi muun muassa selvitysmies roope uusitalo kun teki teki tutkimusta ja pohti tätä opintotuen vaikutusta ja sosioekonomisen tuen vaikutusta nyt kysyn ministeriltä mitä me voimme tehdä sen eteen että alueellisesti kattava korkeakouluverkko säilyy lisäksi kysyn mitä me pystymme tekemään nyt konkreettisesti savonlinnan eteen teidän sektorillanne siitä meidän täytyy saada suunnitelmat mahdollisimman nopeasti käyntiin savonlinnan tapaus on todella tärkeä ja merkittävä meille kaikille

kansainvälisesti vertaillen alueellisesti hyvin kattava korkeakouluverkko ja on tärkeää että meillä on mahdollisuuksia kaikkialla suomessa suorittaa opintoja myöskin korkea asteella samoin palaan äskeiseen vastaukseeni siinä että että savonlinna tarvitsee nyt apuamme ja olemme valmiita keskustelemaan siitä millä tavalla löytyy sellaista korvaavaa toimintaa jolla voimme huolehtia siitä että savonlinna saa uusia alkuja pääsee eteenpäin tämä kuitulaboratorio on yksi vaihtoehto jonka vahvistamisesta varmasti tullaan keskustelemaan samoin toinen tärkeä asia on ammattikorkeakoulutuksen vahvistaminen kyseisellä alueella odotankin nyt alueelta myös ehdotuksia siitä miten hallitus voisi tässä tilanteessa auttaa tämän itä suomen yliopiston päätöksen jälkeen

myös me kokoomuksessa olimme hyvin pettyneitä itä suomen yliopiston tekemään päätökseen se on kova isku savonlinnalle siihen voimme varmasti kaikki yhtyä edustaja gustafsson te olitte opetusministerinä sillä hetkellä kun hämeenlinnasta opettajankoulutus loppui te ette halunnut muuttaa päätöstä te ette halunnut jatkaa hämeenlinnassa opettajankoulutusta ette pääse siitä kiemurtelemalla yhtään mihinkään opettajankoulutuksen loppuminen savonlinnasta on kova kolaus niin kuin se oli meiltä hämeestä hämeenlinnastakin alue tarvitsee nyt toimia niitä on tässä esille tuotu myös koulutukseen tarvitaan panostuksia niin kuin opetusministeri sanni grahn laasonen juuri esille toi hyvä että pääministeri on perustamassa työryhmän kysyisin teiltä arvoisa herra pääministeri

arvoisa rouva puhemies opetusministeri esitteli niitä toimia mitä pystymme koulutuksen puolella tekemään ne käymme huolella huolella läpi meillä on nyt aikaa ensi vuoden loppuun saakka hakea siihen ratkaisuja mutta erityisesti sellaiset ratkaisut jotka lisäävät alueen elinvoimaa eli eli ne jotka tukevat siellä olevien yritysten tuotekehitystä ja tutkimustoimintaa koulutustoimintaa ja ja sitä kautta vahvistavat niitten yritysten asemaa sekä kansainvälisessä kilpailussa erityisesti sellaisen paketin löytäminen on tässä avainasemassa työpaikkoja tarvitaan myöskin savonlinnassa savonlinnan työttömyysaste on on korkea ja ja sellainen ratkaisu joka samanaikaisesti hyödyttää alueen yritystoimintaa ja elinkeinoelämää on

puhemies on ihan pakko puuttua tähän hämeenlinna keskusteluun kun olen seurannut tuota normaalikoulun ja opettajankoulutuslaitoksen tilannetta itse asiassa kymmeniä vuosia lapsena käynyt sitä ja siinä vaiheessa kun sen lakkauttaminen lähti liikkeelle seurannut sitä hyvin läheltä

tuon koulutuslaitoksen tulokset olivat niin hyviä että ei ole mitään järkeä lopettaa hyvin toimivaa ja yhtä parhainta opettajankoulutuslaitosta tästä maasta sen jälkeen ikävä kyllä ministeri virkkunen käyttäytyi hieman samalla lailla kuin nyt ministeri grahn laasonen sanoi että yliopistoilla on itsehallinto ja meidän ei pidä puuttua näihin asioihin

edustajat muistutan että tätä keskustelua seuraa aika moni kansalainen tuolla kotikatsomoissa ja tämä hälinä kertakaikkisesti vaikeuttaa itse asian kuulemista ministeri grahn laasonen ensin
arvoisa puhemies tosiaan palaan tuohon hämeenlinnan tampereen yliopisto teki sen päätöksen tietojeni mukaan kesäkuussa kaksituhattayksitoista toivottavasti olen oikeassa tässä ja sen jälkeen käytiin sitten hallituksen muodostamisen jälkeen kun gustafsson oli opetusministerinä strategianeuvottelut tai tulosneuvottelut yliopiston kanssa aivan samalla tavalla kuin käydään nyt silloin ei ollut keinoja puuttua tilanteeseen hämeenlinnan osalta nyt tilanne on se että me me olemme hankkineet olli mäenpäältä selvityksen siitä mikä on yliopistolain tulkinta yliopistojen autonomiasta ja siinä todetaan että meillä ei ei ole mahdollisuutta toimia yliopiston tahdon vastaisesti tässä asiassa myöskin pidän tärkeänä sitä että kunnioitamme yliopistojen autonomiaa sitä yliopistolaissa säädettyä henkeä myös siinä että yliopistot tekevät itse omaa tulevaisuuttaan koskevia strategisia ratkaisuja tässä tapauksessa itä suomen yliopisto on katsonut että se voi tarjota tulevaisuudessa parempaa opettajankoulutusta ja kehittää sitä eteenpäin niin että toiminnat ovat joensuun kampuksella jolloin siitä tulee

arvoisa rouva puhemies kokonaisvaikutusten arviointi tässäkin olemme tosiaan pyytäneet selvityksen kokonaisvaikutusten arvioinnista ja ja vaikutuksesta aluetalouteen jotta voimme näitä täälläkin perättyjä korvaavia toimia ja ja niitä toimia millä saadaan alueen elinvoimaa parannettua jatkossa suunnata oikein tästä tässä on kysymys saimme myöskin myöskin maanantaina jo alustavia tuloksia tältä tutkimusryhmältä

arvoisa rouva puhemies lauantaina vietetään kansallista vaelluskalapäivää vaelluskaloillamme ei mene hyvin hallitusohjelmassa yhdeksi biotalouden kärkihankkeeksi on nostettu vaeltavien ja uhan alaisten kalakantojen elvyttäminen jo vuonna kaksituhattakaksitoista hyväksytyn kansallisen kalatiestrategian mukaisesti erikseen valittavissa pilottikohteissa

arvoisa rouva puhemies kiitän edustajaa koska jo tuossa kysymyksessä kuvailitte hyvin paljon sitä mitä hallitus aikoo tässä kärkihankkeessa kalakantojen elvyttämiseksi tehdä todellakin meillä on käytettävissä seitsemän miljoonan euron ylimääräinen panostus nyt kolmen vuoden aikana se rahankäyttö alkaa tänä vuonna ja vielä on kahdeksi vuodeksi jatkossa jäljellä tällä hetkellä kartoitetaan ja on oikeastaan jo kartoitettu ne vesistöt missä pystytään tekemään näitä toimia poistamaan vaellusesteitä kunnostamaan lisääntymispaikkoja kutupaikkoja siellä virtavesissä ja itse asiassa myös tällaisia ylisiirtolaitteita joihinkin patoihin tai voimaloihin pystytään rakentamaan niistä on hyviä kokemuksia ruotsissa ja suomesta löytyy kymmenkunta näitä jokia missä homma on pantu vireille

puhemies vaikka ministereiden mielestä kysymys oli naurettava niin kyse on kyllä monimuotoisuuden kannalta aika merkittävästä asiasta kuten ministeri tiilikainen sanoi tähän on varattu seitsemän miljoonaa euroa seuraavalle kolmelle vuodelle mutta on selvää että tämä summa riittää vain starttirahaksi koko maan kalataloudellisesti merkittävien rakennettujen jokien kalatieratkaisulle

ja aikooko ministeri ryhtyä toimiin

lainsäädännön tiukentamiseksi mikä koskee nykyisiä kalatalousvelvoitteita

kysyjä on tässä kohtaa oikeassa että tuo seitsemän miljoonan määräraha ei todellakaan riitä tuon tavoitteen toteuttamiseksi kyseessä on siemenraha mikä tietenkin edellyttää sitä että niissä kohteissa missä vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä vahvistetaan ja elvytetään näitä kantoja alueella toimivien yritysten miksei myös maakuntien rahoituksen tai kehittämishankerahoituksen tulla vastaan jotta pystytään luomaan tehoa tässä on tämmöisestä siemenrahasta kyse myös se miten alueet ja yritykset osallistuvat vaikuttaa siihen missä järjestyksessä pystytään näitä kohteita toteuttamaan näitä on todellakin kymmenkunta kohdetta eri puolilla maata niin meressä elämäänsä viettävien lohien ja vaelluskalojen kutupaikkojen varmistamiseksi kuin myös sitten sisävesien esimerkiksi uhanalaisen saimaanlohen lisääntymispaikkojen varmistamiseksi

pelkästään kaloista vaan kysymys on myös aluetaloudellisesti tärkeästä asiasta esimerkiksi kemijoki oli aikoinaan euroopan euroopan tärkeimpiä lohijokia ja sillä lohella oli aluetaloudellisesti suuri merkitys ihmisten ravinnossa tänä päivänä sillä voi olla aluetaloudellisesti suurempi merkitys turismissa joka esimerkiksi lapissa on merkittävä elinkeino tiedustelisin hallitukselta aikooko hallitus nyt käyttää sitä tilannetta että meillä on maa ja ja ympäristöministeriön salkku saman ihmisen käsissä edistääkseen sitä että esimerkiksi saataisiin luonnonlohi jälleen nousemaan kemijoen niihin osiin jotka ovat vapaina ja ja toivottavasti myös pysyvät vapaina jolloin sinne saataisiin koko euroopan mitassa aivan ainutlaatuinen luontoarvojen

nyt parhaiten tämä kalatiestrategian toteuttaminen ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen ja siinä samalla matkailuelinkeinon tukeminen onnistuu siten että kullakin vesistöalueella missä näitä toteuttamista odottavia hankkeita on paikalliset voimat kokoontuvat yhteen ja sieltä löytyy sitä vastuunottajien joukkoa joka yhdessä pohtii mihin se alue on valmis esimerkiksi lapin liitto on kemijoen kohdalla ottanut vetovastuuta kootakseen toimijoita yhteen mainitsemienne tavoitteitten saavuttamiseksi ja toden totta otan esimerkin kun meillä on onnistuttu elvyttämään ja vahvistamaan tuota tornionjoessa luontaisesti lisääntyvää kalakantaa ja sen nousu on toissa vuonna ennätyksellisissä mitoissa viime vuonnakin erittäin korkealla niin se on ilman muuta lisännyt matkailun tulovirtaa monella tavoin täytyy pyrkiä nyt saamaan myös muilla joilla liikenteeseen tätä samaa kehitystä

kemijoen vesistörakentamisella on pitkä ja synkkä historia aikoinaan kun saksalaiset räjäyttivät kemijokisuun silloin haettiin rakennuslupa uudelle sillalle mutta siitä tuli vahingossa pato ja lohen nousu loppui siihen paikkaan pääministeri sipilä te olette aikoneet laittaa taseen töihin ja mahdollisesti myydä kokonaan valtion omistuksen kemijoki oyssä eikö siinä yhteydessä olisi paikallaan korvamerkitä myyntituloista riittävän suuri osuus kalateiden rakentamiseen ja valtion kiistattomien kalatalousvelvoitteitten

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kemijoen osalta ei ole mitään myyntipäätöksiä tehty tuo eduskuntaraja ehkä muuttuu sitten lisätalousarvion yhteydessä kun sitä käsitellään mutta myynnin myynnin edes mahdollisen myynnin edellytyksenä on se että saadaan aikaan osakassopimus nykyisten pienosakkaiden ja ja suurempien osakkaiden välille se että korvamerkitsisimme jotakin myyntituloa käytettäväksi johonkin toiseen toiseen käyttöön budjettitaloudessa ei ole ollut ollut tapana mutta niin kuin kuulimme maa ja

nämä kalatiet ovat korkealla prioriteetilla hallituksen ohjelmassa mutta se että me jotakin myyntituloa korvamerkitsisimme johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei ole ollut tapana

meillä kalatalouden keskusliitossa kuten vapaa ajankalastajissakin on on otettu tämä esitys todella innostuneena ja kiitollisena vastaan nyt todella toivomme että saisimme tällä tuloksia aikaiseksi asun itse kemijoen latvoilla ja jo viime kesänä me saimme sinne siirrettyä ensimmäiset lohet ja nyt todella odotan että sinne saataisiin lisää näitä siirtoistutuksia mutta tämä siirtoistutus ei välttämättä onnistu nyt on työn alla monia uudenlaisiakin menetelmiä miten saisi lohia siirrettyä onko tätä kalatieohjelmaa tarkoitus työstää millä tavalla että saisimme uudella tavalla toimivia systeemejä nyt aikaiseksi kalastusmatkailullehan on todella iso merkitys kyllä meillä kemijokivarressa niin kuin muissakin näissä kalatieohjelman mukaisissa kohteissa kalastus on todella iso ja merkittävä asia
täällä on taas melko runsaasti tätä muuta taustakeskustelua käynnissä nyt on ministeri tiilikaisen vuoro
arvoisa rouva puhemies kun mietitään mitä kaikkia keinoja meillä on tehtävissä jotta johonkin vesistöön se luontainen kalakanta pystytään palauttamaan niin totta kai yksi tärkeä asia on että rakennetaan niitä kulkuteitä kalaportaita yhtä tärkeätä on se että pystytään jo ennen sitä kunnostamaan niitä lisääntymispaikkoja ja saamaan sinne lisääntyviä lohia jotta syntyy poikasia jotka leimautuvat tuohon kyseiseen jokeen ja sieltä alavirtaan mennessään tietävät mihin sitten jatkossa palata se että poistetaan vaellusesteet ei vielä auta elinvoimaisen kalakannan synnyttämiseen vaan tarvitaan sitä nousuun pyrkivien emokalojen vaikka hissillä nostamista vaellusesteistä yli jotta päästään niille kutupaikoille tämän kaltaisia ratkaisuja konkreettisia yksityiskohtaisia toimia tällä strategian mukaisella kärkihankerahoituksella tullaan tekemään

arvoisa puhemies minuakin ihmetyttää se naurunremakka joka hallituspuolueilta tuli tässä kysymyksen esittämisen yhteydessä tuntuu siltä että hallitukselta puuttuu tämmöinen aluetalouden kehittämisen näkökulma minusta se on suoraan sanottuna järkyttävää että hallitus on yllättynyt siitä että yli neljänsadan miljoonan euron vuositason leikkaukset korkeakouluista ja ja tutkimuksesta vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä johtavat aluetaloudellisiin haittavaikutuksiin ja joiltakin paikkakunnilta voi korkeakoulutus poistua mielestäni se on päivänselvää että se on teidän tekojenne seurausta mutta tässäkin jos puhutaan nyt kalateistä ja vaelluskaloista on kysymys siitä että aikanaan kun on

on arvioitu että kalojen istutusvelvoitteet ovat olleet vain noin seitsemäsosa siitä vahingosta mitä nämä ihmiset ovat kärsineet nyt se kysymys on ministeri tiilikainen pitäisikö suoranaista kalatievelvoitetta edellyttää

kuka mahtoi nauraa ja missä kun tätä alkuperäistä kysymystä esitettiin itse otan tämän asian hyvin vakavasti ja sen ottaa vakavasti koko hallitus siitä on merkkinä se että tästä on niin korkealle tasolle tehdyt kirjaukset tämä on yksi biotalouden kärkihankkeen konkreettisia toimenpiteitä ja hallitus velvoittaa minua vastaavana ministerinä sen puolesta toimimaan ja näin aion myös toimia ja niitä toimenpiteitä olen tässä kertonut mitä tulee sitten näihin aikaisempiin oikeuden päätöksiin erilaisten kalatalousvahinkojen korvaamisesta mitä yhtiöille on määritetty meillä suomessa on toki viranomaiset sitä varten että ne arvioivat ovatko tilanteet muuttuneet ovatko korvaukset paikallaan ja jos sitä arviointia tehdään ja lähdetään uudelle kierrokselle niin se on sitten viranomaisten tehtävä arvioida sitä ja he voivat omaa työtänsä tehdä rauhassa minua velvoittaa viedä näitä hallituksen kärkihankkeena eteenpäin yhdessä toimijoitten kanssa pyrkien nopealla tahdilla parantamaan vaelluskalojen

seuraava kysymys edustaja semi
arvoisa rouva puhemies tänään julkistettu hallituksen tunnistaa aivan oikein turvallisuustilanteen muuttuneen monella tavalla on kuitenkin eräs alue olisi toivonut hallitukselta selvää jämäkämpää otetta se on liikenneturvallisuus tiedossa on että suomen teillä esimerkiksi kulkee ulkomaalaisia rekkoja joiden kunto ja kuormaus eivät likimainkaan vastaa suomalaisen lain vaatimuksia vaatimuksia kabotaasikuljetuksiin liittyy myös paljon harmaata taloutta ministeri orpo liikkuvan poliisin myötä on menetetty paljon ja ollaan edelleen menettämässä korkeaa ammattitaitoa jota paikallispoliisilla ei ole esimerkiksi kuljettajien ajo ja lepoaikojen ja ylikuormien valvonnassa aikooko hallitus tunnustaa että liikkuvan poliisin lakkautus oli selvä virhe joka on nyt korjattava

arvoisa rouva puhemies tänään tosiaan hallitus hyväksyi sisäisen turvallisuuden selonteon joka on ensimmäinen se on viranomaisvoimin tehty selvitys siitä missä suomen turvallisuudessa tällä hetkellä mennään pidän sitä erittäin tärkeänä koska silloin meillä muodostetaan yhteinen tilannekuva josta sitten mietimme toimenpiteitä tämä liikenneturvallisuus kuuluu tietenkin poliisin kokonaisuuteen ja tämän selonteon käsittely joka nyt eduskunnassa alkaa antaa hyvän mahdollisuuden tutustua tähän poliisihallituksen antamien tietojen mukaan liikennevalvonta on pystytty pitämään niissä tavoitteissa joita silloin pora kolmosen eli liikkuvan poliisin lakkauttamisen päätöksen yhteydessä eduskuntakin edellytti nyt eduskunnalla on erinomainen tilaisuus käydä tätä tilannetta läpi tämän selonteon käsittelyn yhteydessä ja

tutkimusten mukaan turvattomuuden tunne on suomessa lisääntynyt turvattomuuden tunne lisääntyy entisestään kun poliiseja vähennetään ja toiminta keskittyy isommille paikkakunnille sisäministeri orpo oli oikeassa ilmoittaessaan että kansalaisten turvallisuus taataan viranomaistyöllä eikä se kuulu katupartioille tai muille viranomaistyön ulkopuolisille tahoille puheet eivät kuitenkaan riitä jos käsiä ei ole on vaikea kuvitella kuinka digitaalinen virtuaalipoliisi auttaa ihmistä hädän keskellä estää asuntomurtoja tai rauhoittaa väkivaltatilanteita ministeri orpo turvallisuuden takeeksi riitä tyhjennettyjen laitoksien poliisikyltti kuinka hallitus takaa että poliisipalvelut ovat saatavilla koko maassa nopeasti ja vaivattomasti

puhemies kansalaisten turvallisuudentunne on tietenkin äärettömän tärkeä asia ja jotta pystytään pitämään yllä se tarkoittaa sitä että meidän viranomaisten toimintaan voi luottaa siihen yhtenä osana kuuluu se että poliisi näkyy ja saapuu paikalle kun apua tarvitaan lähes kaikki tässä salissa olevat tietävät että viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana me olemme tehneet päätöksiä joissa poliisiasemien poliisilaitosten määrää ja koko organisaatiota on kevennetty ja sen sijaan on panostettu siihen että resurssit käytetään liikkuviin partioihin ja kun ne tänä päivänä kulkevat maijalla niin se on käytännössä liikkuva poliisilaitos minä pidän erittäin tärkeänä sitä että nyt hallitus on linjannut sisäisen turvallisuuden selonteon yhteydessä että poliisien määrän väheneminen pyritään jarruttamaan noin seitsemääntuhanteen se vaatii meiltä toimenpiteitä hallitus antoi

kehyspäätöksessä lisäresursseja nyt me lähdemme tekemään strategiaa jolla katsotaan että tämä pystytään turvaamaan tämä vuosi ja ensi vuosi ovat kohtuullisen hyviä haasteet ovat sitten siellä kehyskauden loppupuolella mutta kaiken me teemme jotta tämä lasku saadaan pysähtymään

arvoisa rouva puhemies ministeri orpo olette suuren asian edessä kun joudutte perustelemaan kuinka tämä kaikki voidaan toteuttaa niin että kansalaisten turvallisuudentunne voi vielä säilyä satakuntalaisena totta kai huolettaa se että meillä poliisien yksiköitä lakkautetaan niin huittisissa kuin eurassakin ne ovat tässä poliisihallinnon selvityksessä mukana me olemme maakunta missä missä ollaan oltu avosylin avosylin ottamassa vastaan maahanmuuttajia mutta me tiedämme että että näissä kohteissa kuitenkin on poliisillakin erilaisia me olemme maakuntana liikenneristeyksessä siellä huittisissa missä on erittäin risteävä liikenne ja jos siltä alueelta missä on risteävää toimintaa jo muutoinkin poliisien näkyvyyttä ja poliisien puuttumista ehkäistään sillä että alueelta viedään poliisipartioita kuinka voi

pitää samalla tasolla kuin millä ne tällä

arvoisa puhemies sisäisen turvallisuuden tilanne on hyvin radikaalisti muuttunut kuten edustaja totesi me olemme viimeisen vuodenkin aikana joutuneet aivan uuteen tilanteeseen hallitsemattoman maahanmuuton terrorismin uhan kasvun lisääntyneen kyberrikollisuuden kansainvälisen rikollisuuden vaikutusten myötä poliisilla ja turvallisuusviranomaisilla on samaan aikaan entiset uhat kun me tiedämme mikä on julkisen talouden tilanne niin pelkästään rahaa kaatamalla eikä sellaista rahaa edes ole tätä hoitamaan meidän täytyy tämän selonteon jälkiprosessissa miettiä hyvin tarkkaan miten me toimimme miten kehitetään viranomaisyhteistyötä mihin me panostamme mitä asioita me painotamme yksi asia tämä poliisiasemaverkko on hallituksen ja allekirjoittaneen työn alla sekin prosessi on nyt ollut käynnissä tässä useamman kuukauden ja olemme hyvin hallituksen piirissä tiedostaneet sen että turvallisuustilanne muun muassa turvapaikkatilanteen myötä on muuttunut siksi että me nyt tarkastelemme vielä sitä noin kaksikymmentä asemaa tällä hetkellä

tämä sisäisen turvallisuuden selonteko on varsin karua luettavaa hallitus kertoo että tulevina vuosina häiriöiden ja rikosten määrä lisääntyy poliisin ja hätäkeskusten toimintavalmiusajat pidentyvät osa tehtävistä jää kokonaan hoitamatta yhä useammat rikokset jäävät selvittämättä ja erityisesti harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden ylläpito vaikeutuu tuossa selonteossa varoitetaan poliisien määrän laskusta seitsemäntuhannen tasolle mutta totuus on kuitenkin vielä pahempi nimittäin eduskunta on vasta hiljattain käsitellyt hallituksen linjauksen julkisen talouden suunnitelmaksi jonka mukaan poliisimäärärahat alenevat

nuo rahat myös annetaan
arvoisa puhemies tuon sisäisen turvallisuuden selonteon mukaan turvallisuustilanne suomessa on tällä hetkellä hyvä ja myöskin ihmisten turvallisuudentunne on hyvä mutta me tunnustamme tunnustamme siellä siellä riskejä ja niihin myöskin varaudutaan se on selvä asia että että sitä mukaa kun riskejä tunnustetaan ja toimintatapoja

arvoisa puhemies sisäministeriö on ministeri orpon johdolla tehnyt loistavaa työtä meillä on nyt käsissämme laatuaan ensimmäinen selonteko sisäisestä turvallisuudesta ja nyt me saamme ensi viikon tiistaina sen käsittelyyn saliin eli jokainen meistä nyt sitten saa ja joutuu ottamaan kantaa mikä tulee olemaan turvallisuustilanne suomessa tässä lähivuosina se on loistava asia

jälkeen käynnistyy strategiatyö kysyisinkin ministeri orpolta kuinka laaja tämä tulee olemaan ketkä kaikki siihen osallistuvat mitä asioita siinä otetaan esille ja mikä on sen aikataulu että

me pyrimme käynnistämään strategiaprosessin nyt mahdollisimman nopeasti tähän strategiaprosessiin otetaan mukaan laajasti koko yhteiskunta myöskin myöskin järjestöt ja myöskin elinkeinoelämä muut ministeriöt ja hallinnonalat haluamme katsoa tätä sitten tästä eteenpäin laajana prosessina tämä selonteko on sisäministeriön alaisten sisäisen turvallisuuden viranomaisten kirjoittama ei poliittinen pamfletti vaan viranomaisten kirjoittama siltä pohjalta lähdetään tekemään töitä ja katsomme miten me laajapohjaisesti laaja alaisesti pystymme vahvistamaan suomen turvallisuutta yhteiskuntana siihen tulee kuulumaan hyvät palvelut kolmannen sektorin rooli ja niin edelleen eli hyvin hyvin laajapohjaisesti tehdään sen haluan vielä todeta edustaja räsänen totesi että tämä on karua luettavaa että minusta tässä asiassa tämä tosiasioiden etsiminen ja tunnustaminen on viisauden alku tehdään selonteko jossa kerrotaan missä nyt olemme siitä meidän on on hyvä lähteä yhdessä rakentamaan sitten turvallista suomea sen mukaisesti mitä hallitusohjelmassa lukee että tavoitteena on että suomi on tulevaisuudessakin maailman turvallisin maa

hallitus siis julkaisi tänään päivystysuudistuksensa ja nyt saatiin mustaa valkoisella siitä että keskustan johdolla keskitetään armottomasti ja ajetaan alas sairaaloita ympäri maata tämä on ilmeisesti keskustan uusi aluepolitiikka perustuslakivaliokunta on aiemmin käytännössään selkeästi todennut että kun tehdään isoja hallinnollisia uudistuksia niin pitää myös tehdä perusteellinen kielellisten vaikutusten arviointi ja ministeri rehula rehula teiltä eilen kysyin useamman useamman kerran tässä salissa onko näitä kielellisten vaikutusten nyt tehty ja vastaus on ilmeisesti ettei ole eli nyt on pakko sanoa että tämä on ja näyttää erittäin huonolta lainvalmistelulta kotiläksyt ovat jääneet tekemättä onko tehty kielellisten vaikutusten arviointia vai ei
arvoisa rouva puhemies ensinnäkin nyt jääneet lukematta ne asiakirjat jotka tänään on saatettu julkisuuteen ensinnäkin sosiaali ja terveysministeri on julkistanut ehdotuksensa siitä miten tässä maassa päivystyksen kokonaisuus jatkossa rakennetaan toisekseen meillä on edelleen voimassa oleva perustuslaki joka edellyttää että äidinkielellä pitää palveluja saada kolmanneksi voimassa oleva lainsäädäntö ei tulle en tiedä miksi tulisi muuttumaan siitä että jatkossakin äidinkieli on yksi peruste jolla palvelut saatavilla ovat tämä koskee myös päivystystä nyt vähintään yhtä tärkeää kuin se että te kysytte onko kielellisten vaikutusten arviointi tehty on ruotsinkielisellä pohjanmaalla ja laajemminkin ruotsinkielisen väestön osalta se että nyt mietitään siellä omalla alueella pohjanmaalla miten mahdollisimman korkea palvelutaso on mahdollista ylläpitää ja säilyttää pyydän niitä

ole ainoastaan kyse nyt yhteistyöstä nyt on kyse siitä että jotta palvelut toimisivat myös ruotsiksi tarvitaan henkilökuntaa joka puhuu sitä kieltä ja silloin pitää ottaa huomioon että lainsäädäntö on sellainen että me pystymme myös tulevaisuudessa hoitamaan potilaita

elikkä vaikuttaa siltä että alueellisille sairaaloille tulee myös aika voimakas alasajo miten on tämän asian laita mitä tulee tapahtumaan alueellisille sairaaloille esimerkiksi pietarsaaressa porvoossa turunmaalla ja niin edelleen voisitteko kertoa tämän nyt suoraan meille ja kansalaisille
puhemies noilta osin kun kysytte aluesairaaloiden tulevaisuutta pitää odottaa vähintään kolme kuukautta minulta on tänään lähtenyt kirje jolla ei ole suoraa toimivaltaa mutta tiedän että ainakin joissakin maakunnissa ja joittenkin sairaanhoitopiirien sisällä ollaan kiitollisia siitä että ministeri esittää nyt toiveen kentälle istukaa samoihin pöytiin rakentakaa päivystyksen kokonaisuuksia yksi sairaanhoitopiirien sisällä kaksi sairaanhoitopiirien välillä ja tukeutuen yliopistolliseen sairaanhoitoon tämä on aivan avainasia en juokse osaltani karkuun sitä vastuuta joka ministerillä on valmistelun osalta mutta vähintään yhtä tärkeää on se että nyt rakennetaan päivystyksen ketjuja tästä on hyviä esimerkkejä pohjoisesta suomesta missä ollaan jo hyvin pitkällä siinä mitä tarkoittaa työnjako eri sairaaloitten välillä tämä tämmöinen toiminta jota on tehty

puhemies se on tosiasia että pohjanmaa on viisikymmentäyksi prosenttisesti ruotsinkielinen neljäkymmentäkuusi prosenttisesti suomenkielinen ja loput ovat sitten muunkielisiä nyt kannan erityisesti huolta varsinkin psyykkisen puolen sairauksien osalta siitä miten tullaan turvaamaan meidän puhekieleltään enemmistölle eli ruotsinkielisille sielun asioita ei puhuta väärällä kielellä niin sanotusti siinä täytyy saada käyttää omaa äidinkieltään sitten haluan kysyä ministeriltä mitä tapahtuu vaasan keskussairaalan sydänleikkauksille ja erittäin hyvälle ihan valtakunnallisestikin arvostetulle onkologian osastolle tuossa hätäisesti kun näitä papereita katsoin näytti siltä että keskittäminen tapahtuisi myös niiltä osin seinäjoen keskussairaalaan käykö näin vai säilyvätkö ne toimet joita meillä on tiedän että olette sanonut että sinne voidaan ottaa lisätoimia jos halutaan mutta kuka antaa rahat niille lisätoimille näille vähempiarvoisille sairaaloille
arvoisa rouva puhemies mielenterveys kun järkkyy se on yksi osa tilannetta jossa omalla äidinkielellä pitää pystyä kommunikoimaan niin tulee olemaan myös jatkossa mutta millaisia erityisalojen päivystyksiä missäkin keskussairaalassa on huom jatkossakin jokaisessa nykyisessä keskussairaalassa päivystetään ympärivuorokautisesti ei niistä tule samanlaisia koko maassa ei meillä tänäkään päivänä ole sitä tilannetta että sairaalassa a ja sairaalassa b ovat yksi yhteen ne erityisalat joissa päivystetään pohjanmaa vaatii oman räätälöintinsä moni muu maakunta vaatii oman räätälöintinsä toisekseen näitten erityisalojen siitä laajuudesta ja yhdessä tekemisestä sen johtopäätöksen tekemisestä että nyt joku menee tältä paikkakunnalta toiselle paikkakunnalle minä olen ymmärtänyt että vaasassa on vahva tahto olla turun suuntaan se yhteistyösuunta mitä mitä siellä ollaan haluttu ja valmiit tekemään

arvoisa puhemies rauman aluesairaala sai silloiselta ministeri huoviselta poikkeusluvan ja olemmekin eläneet viime ajat hyvin tarkkaan seuraten sitä millaisia linjauksia täältä nyt sitten tulee jatkon osalta tämä tämä on myöskin kysymys jolla on aluepoliittinen vaikutus esimerkiksi rauman seudulla olkiluodon olkiluodon ydinvoimala satamat teollisuus ovat sellaisia asioita jotka toivottavasti vaikuttavat myöskin sitten siihen kokonaisratkaisuun joka tullaan tekemään kysyisin ministeriltä mediasta on saatu nyt lukea että esimerkiksi salo saisi suoraan luvan jatkaa aluesairaalan toimintoja mutta sitten kuitenkin toisaalta ymmärrän niin että muilla aluesairaaloilla pitäisi olla tällainen poikkeuslupamahdollisuus jos tulee yhteinen ja yksimielinen päätös siellä alueella pitääkö tämä paikkansa onko tässä jo tehty suoria linjauksia joidenkin kaupunkien osalta ja ja joidenkin osalta vaaditaan tällaista yhteistä päätöstä
puhemies meillä on olemassa nyt ministeriön virkavalmistelusta syntynyt pohjaehdotus säädöksiksi jotka lähtevät kolmen pilkku viiden kuukauden lausuntokierrokselle kun kysyitte onko tehty valmiit linjaukset helsingissä meritullinkadulla ei ole minulta on lähtenyt sairaanhoitopiirien johtajille tänään kirje jossa toivon sitä että sairaanhoitopiirien johtajat ja muut vastuuhenkilöt istuvat lähiviikkojen ja kuukausien aikana samoihin pöytiin pohtimaan esimerkiksi alueellisia räätälöityjä ratkaisuja arvoisa rouva puhemies kaiken keskellä viime viikkoinakin on ollut joitakin positiivisia viestejä eri puolilta suomea ja yksi positiivisimpia viestejä on ollut se että satakunnan kuntapäättäjät ovat ryhtyneet rakentamaan satasotea joka tarkoittaa muun muassa sitä että se palveluverkko katsotaan siellä yhdessä ja kun se katsotaan siellä yhdessä niin se tulee tarkoittamaan sitä että myös erikoissairaanhoitotasoiset palvelut katsotaan yhdessä minun odotukseni satakunnan osalta ovat hyvin korkealla sen suhteen että helsingin päästä ei tarvitsisi puuttua millään lailla siihen mitä

arvoisa rouva puhemies fru talman virheistä pitää aina oppia ja ottaa opiksi viime vaalikaudella niin kuin ministeri rehula muistaa sote uudistus kaatui muun muassa siihen että ei kuunneltu perustuslakiasiantuntijoita hyvissä ajoin poimittiin niin että väkisin ajettiin uudistusta eteenpäin vaikka tiedettiin että oli perustuslaillisia ongelmia nyt arvoisa ministeri te olette tekemässä aivan saman virheen te luettelitte erittäin ansiokkaasti tässä näitä kielellisiä oikeuksia ja niihin on helppo yhtyä teidän kanssanne mutta kaikki viittaa siihen että näitä ei ole millään tavalla huomioitu etukäteen kun olette tätä valmistelleet ja johtopäätös on se että tässä käy taas samalla tavalla kuin viime vaalikaudella

arvoisa rouva puhemies tämä kolmen kuukauden melkein neljän kuukauden lausuntokierrokselle lähtevä säädöspaketti tulee eduskuntaan budjettilain aikataulussa tänä vuonna se tarkoittaa sitä että kun te sotkette nyt että viime vaalikaudella koko sote kaatui perustuslaillisiin ongelmiin niin kaatui mutta tämä laki kulkee nyt omaa polkuaan eduskunta tulee ottamaan tähän kantaa myös perustuslain osalta toisekseen esitätte väittämän että tässä vaiheessa valmistelua ei olisi otettu perustuslaillisia näkökohtia huomioon siltä vaikuttaa mutta te juuri edustaja haglund sanoitte että ministeri luetteli tekijöitä joista tässä asiassa pitää ottaa ne näkökulmat ne on otettu ja tätä valmistelua toki jatketaan meillä on ministeriössäkin tästä hetkestä vajaa neljä kuukautta aikaa mennä näiltä osin eteenpäin

arvoisa rouva puhemies hyvä ministeri hyvät

kaksi kolmasosaa asunnottomista on pääkaupunkiseudulta helsingistä espoosta ja vantaalta helsingissä on eniten asunnottomia sekä lukumäärältään että suhteessa asukaslukuun yksin eläviä kolmetuhattaviisisataa ja asunnottomia perheitä pääkaupunkiseudulla asunnottomuus on luonteeltaan osaksi myös pysyvää asuntopula koskettaa erityisesti pienipalkkaisia pääkaupunkiseudulla asuvia ja seudulle töihin tulevia ja muun muassa hoitoalan henkilöt pienipalkkaiset työntekijät ovat heitä helsingin sanomat uutisoi maaliskuussa kaksituhattakuusitoista projektista jossa helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri rakennuttaa kerrostalon työntekijöilleen helsinkiin pääkaupunkiseudun korkeat vuokrat ja niiden myötä lisääntynyt asuntopula vaikuttavat toki työntekijöiden saatavuuteen varsinkin hoito ja hoivasektorilla eli tällä hallituksen esityksellä on hyvin kannustava vaikutus siihen että asuntoja olisi tarjolla myös pienituloisille arvoisa puhemies hyvä ministeri helsingin perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti helsingissä valtuustoaloitteen liittyen konttiasumiseen joka tarkoittaisi moduulirakenteita asunnottomuuden yhtenä vaihtoehtona voisiko kokeiluluontoisesti tällaista tarjottavaa asuntomuotoa ajatella suomessa sai helsingissä runsaasti kannatusta ja tein siitä kirjallisen kysymyksen ministerille haluan kiittää tässä nyt samalla ministeriä antamastanne vastauksesta tähän tähän kirjalliseen kysymykseen te kannustitte siinä ennakkoluulottomasti kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja muun muassa tämä moduulirakennus voisi olla yksi sellainen kunhan siellä vain muut asiat ovat kunnossa eli lujuus terveellisyys paloturvallisuus ja ympäristöön liittyvät vaatimukset tuskin tämäkään mitään asunnottomuusongelmaa ratkaisee mutta se voisi olla yksi mahdollinen kysynkin teiltä vielä kun mainitsitte tämän asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman että millä tavalla siellä tullaan huomioimaan muun muassa tätäkin asiaa

puhemies

asuntotuotantoa ja kohtuullista kohtuullista vuokraa on noin tuhat euroa viidenkymmenen neliön asunnosta niin hyvä allekirjoitan sen mitä hallituspuolueitten edustajat ovat täällä sanoneet eli että tämä edistää sosiaalista asuntotuotantoa ja

kohtuuhintaista asuntotuotantoa minun mielestäni viidenkymmenen neliön asunnosta tuhat euroa ei ole kohtuuhintaista meillä todellakin sekä täällä pääkaupunkiseudulla että eri puolilla suomea on riittävästi asuntoja mutta meillä ei ole kohtuuhintaisia asuntoja tähän ongelmaan minun mielestäni suomessa pitää aivan erityisesti puuttua aivan viime päivinä on julkisuudessa paljon kerrottu että rakentaminen on lähtenyt liikkeelle mikä on erinomaisen hyvä asia monesta syystä rakennetaan paljon kasvukeskuksiin pääkaupunkiseudulle

ja muissa kasvukeskuksissa on viime hallituksessa muutettiin aravaehtoja niin että omavastuukorko alennettiin yhteen prosenttiin nyt tämä hallitus on nostanut sen jälleen kolmeen pilkku neljäänkymmeneen prosenttiin siis tämän pitkän korkotuen jolla rakennetaan pysyvästi vuokra asuntokäytössä olevia asuntoja sen sijaan näiden kymmenen vuoden välimallin asuntojen omavastuukorko on kaksi pilkku viisi prosenttia myöskin sitten se kuinka paljon voi ottaa ottaa omalle pääomalle korkoa on tässä kymmenen vuoden välimallissa kahdeksan prosenttia kun se tässä pitkässä korossa on ainoastaan kuusi prosenttia siis paljon väljemmät ehdot tässä kymmenen vuoden korkotuessa kuin tässä pitkässä korkotuessa se mitä me tarvitsemme on nimenomaan se että meillä on pysyvässä vuokra asuntokäytössä asuntoja nyt täällä edustaja heinonen puhui tästä aikaisemmasta välimallista se oli rakentaja lehti muistaakseni jossa kerrottiin että että silloin rakennettiin seitsemäntuhattaviisisataa asuntoa ja näistä kymmenen vuoden aikana valtio maksaa korkotukea vakuutusyhtiöille ja ja työeläkeyhtiöille kolmekymmentä miljoonaa euroa tämäkö on sitä asuntopolitiikkaa jota me haluamme

oli se vuokratalotuotanto jota edellisen hallituksen toimesta tuotettiin nyt tämän esitetyn mallin vuokrataso on seitsemäntoista viiva kaksikymmentä euroa neliöltä

tämä liian antelias sitten näille rakennuttajille joita tähän halutaan saada mukaan on arvioitu että se suurin tuki on kuntien ara varannosta antama tontti joka sitten rahastetaan kymmenen vuoden kuluttua minun mielestäni tämä ei ole sitä asuntopolitiikkaa mitä me tällä hetkellä suomessa tarvitsemme me tarvitsemme todella sellaista asuntopolitiikkaa joka tarjoaa ihmisille aidosti kohtuuhintaisia asuntoja sellaisia asuntoja jotka säilyvät vuokra asuntokäytössä joita ei käytetä ikään kuin keinotteluluontoisesti ja niin että kaikki se tuki mitä meillä yhteiskunnalla on käytettävissä menee täysimääräisesti asukkaalle
ministeri tiilikainen kaksi minuuttia

arvoisa puhemies kiitoksia monille edustajille siitä että on ymmärretty aivan oikein tämä tarkoitus mikä esityksellä on se on lisätä rakentamista lisätä vuokra asuntotuotantoa ja asuntomarkkinat toimivat sillä tavalla että jos asunnoista on pulaa hinnat nousevat täytyy pystyä edistämään rakentamista ja lisätä tuotantoa mutta edustaja myller valitettavasti te lähditte nyt hieman heikoille jäille tuossa äskeisessä kritiikissä se pitkä korkotukimalli mitä te ylistitte edellisen hallituksen jäljiltä mahdollisti että omistaja voi periä kahdeksan prosentin koron sijoitetulle pääomalle ja tulouttaa sen omiin taskuihinsa ja näinhän on tehty tämä hallitus ensi töinään asuntopolitiikassa pisti stopin tälle rajoitimme sen mahdollisuuden neljään prosenttiin siinä pitkässä korkotukimallissa ja nyt tämä teidän liian anteliaana pitämänne malli antaa mahdollisuuden pienempään vuokran nostoon pienemmän koron perintään ja tuloutukseen kuin teidän äsken kehumanne pitempi malli teidän aikananne oikeastaan tämän halusin vain sanoa muuten kiitän edustajia aktiivisesta keskustelusta

puhemies minkä vuoksi sitten tässä kymmenen vuoden korkotuessa omavastuukorko on alempi kuin mikä se on tässä pitkässä neljänkymmenen vuoden vuoden mallissa miksi omalle pääomalle voidaan ottaa kuuden prosentin tuloutus kun se tässä pitkässä on neljä prosenttia eli kysymys on tästä että te rakennatte nyt sellaisen mallin jossa pienemmillä velvoitteilla saadaan suuremmat tuet yhteiskunnalta minkä vuoksi sitten tällaisessa tuotannossa joka on kymmenen vuotta edes jonkinlaisten rajoitusten alla voidaan kerätä yli yksi euroa peruskorjausrahastoon kymmenessä vuodessa ei taloja peruskorjata mihin ne rahat käytetään

arvoisa puhemies minä olen ministeri tiilikainen taipuvainen ajattelemaan samalla tavalla kuin myller ilahduttavaa tässä teidän puheenvuorossanne oli se että te ette paljon puhunut kohtuuhintaisuudesta koska kohtuuhintaista asuntotuotantoa tämä ei tuo teidän oman ministeriönne arvio on seitsemäntoista viiva kaksikymmentä euroa neliö se on sama kuin jos tarkistaa tilastokeskuksesta tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen vapaarahoitteisten vuokra asuntojen keskiarvon

ajatellut tätä segregaation näkökulmasta helsingissä yli puoluerajojen torjumme segregaatiota siten että kun rakennamme uuden alueen olemme määritelleet tietty määrä tuettua ara tuotantoa tietty määrä välimallia tietty määrä kovaarahaa nyt te luotte mallin missä kun me rakennamme uuden alueen se mitä me olemme suunnitelleet segregaation torjunnan näkökulmasta välimalliksi kymmenessä vuodessa valuu kovanrahan tuotantoon
ministeri tiilikainen yksi minuutti
arvoisa puhemies meillä on erilaisiin tarpeisiin ja erilaisille toimijoille eri malleja aivan kuten edustaja parviainen täällä totesi tätä pitkää korkotukimallia ovat lähinnä käyttäneet kunnalliset asunto osakeyhtiöt ja heitä tulee varmasti kiinnostamaan jatkossakin tämä pitkä korkotukimalli

vuokra asuntotuotannon piiriin ja mitä tulee kysymykseenne segregaatiosta niin tämä ei varmastikaan helsingin kaupungin eikä minkään muunkaan kaupungin suunnitelmia romuta yksi asia tässä segregaatiossa on asukasvalinta ja nämä tulorajat ovat sen kaltaiset että hyvin monenlaisilla ihmisillä on mahdollisuus hakea näihin ei ole mitenkään saletti että kaikki toimijat haluavat kymmenen vuoden kuluttua edes myydä näitä tässä on mahdollista jatkaa sitä

on liian vähän asuntoja niin kuin asuntoministeri totesi ja se nostaa pääkaupunkiseudulla asuntojen hintoja krooninen asuntopula on liian vähän omistusasuntoja on liian vähän vuokra asuntoja ja silloin asunnot eivät ole sillä tavalla käytössä kuin niiden pitäisi olla että niissä vuokra asunnoissa asuisi niitä jotka aidosti niitä tarvitsevat meilläkin on esimerkkejä

maahanmuuttoa myös puretaan muita asumisen hintaan vaikuttavia normeja pysäköintinormit esteettömyysvaatimukset ja tämäntyyppiset ovat sellaisia mitä on hyvä esille nostaa ja kyllä minä hieman hieman ihmettelen sitä että salin vasemmalta puolelta vastustetaan sitä että tähän maahan syntyy merkittävästi uusia työpaikkoja rakennusalalle tämä tulee tuomaan merkittävästi uusia työpaikkoja rakennusalalle ja sekin on jo minun mielestäni

ministeri tiilikainen tässä edustaja heinonen mainitsi nytten erittäin tärkeän asian eli siis tämän ara tuotannon meillähän on tässä tulorajat jotka ovat tässä kohtaa mielestäni kohdillansa mutta samaan aikaan me tiedämme että salista poistuva ministeri tiilikainen suunnittelee myös asetuksilla tulorajoja meidän perus ara kantaan siinä vaiheessa jos se tuloraja on niin matala kuin mitä me kuulemme tällä hetkellä että se on asettumassa reiluun kahteentuhanteen euroon sen jälkeen ei kyllä kuntia kiinnosta ei ainakaan helsinkiä rakentaa sitä neljänkymmenen vuoden

ongelma me me olemme jo valiokunnassa ennakkoon alkaneet käsittelemään tätä asiaa ja muun muassa vantaa merkittävä pääkaupunkiseudun kunta sanoo että kyllä he he harkitsevat kiinnostaako heitä tämän jälkeen enää neljänkymmenen vuoden korkotukimalli ja tähän on vielä todettava että mal neuvottelut on juuri saatu valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien välillä

ministeri tiilikainen jo poistui salista mutta kun hän totesi että viime hallitus hyväksyi kahdeksan prosentin tuoton omalle pääomalle neljänkymmenen vuoden korkotuessa ja hallitus on alentanut sitä neljään prosenttiin niin tämän kanssa pidän epäjohdonmukaisena sitä että nyt tässä ehdotetussa mallissa tämän muutoinkin rakennuttavalle yhtiölle edullisemman kymmenen vuoden korkotukimallin sallittu oman pääoman korko on kuusi prosenttia eli parempi kuin se mitä sallitaan niille jotka neljäksikymmeneksi vuodeksi sitoutuvat siihen että rakennettavat vuokra asunnot pysyvät sosiaalisessa vuokra asuntokäytössä

puhemies juuri näin tästä tässä on kysymys jos ajatellaan että että tuodaan tällaisen pitkään vuokra asuntokäytössä olevan järjestelmän rinnalle paremmat ehdot omaava järjestelmä ei todellakaan ole millään tavalla varmaa että sitten tätä tätä ehdoiltaan huonompaa järjestelmää käytetään ja tähän liittyy se iso pelko että asumiskustannukset kaikkinensa tulevat nousemaan kun tein tuon vertailun tuossa että että nykyisillä ehdoilla tätä pitkään vuokra asuntokäytössä olevaa asuntokantaa esimerkiksi helsingissä rakennetaan niin että neliöhinta on tuossa kymmenen euron huitteilla niin nyt tällä uudella mallilla se on siellä lähempänä kahtakymmentä euroa jos tätä tätä toista mallia ei rakenneta niin on aivan selvää että meillä asumiskustannukset ja perheiden asumiskustannukset nousevat

arvoisa rouva puhemies täällä on hyviä puheenvuoroja käytetty ja ei varmaan tämäkään lakiesitys asunnottomuutta suomesta poista kohtuuhintainen asuminen on jota täällä käytetään ja josta kaikki puhuvat aina jään itse miettimään mikä on sitä kohtuuhintaista asumista mikä on kohtuuhintainen vuokra olisiko mahdollista määritellä joskus se mikä se on konkreettisesti koska meillä on varmasti kaikilla vähän erilaisia käsityksiä siitä minkälaisista summista me puhumme siis periaatehan on se että rahaa pitää jäädä myös muihin asioihin ja elämiseen sen vuokran maksamisen jälkeen kyllä asumisen kallistuminen ja sen myötä yhteiskunnan eriarvoistuminen on päivän puheenaihe ja ja se on tärkeä asia jota meidän pitää pitää yllä keskusteluissa

myös omistusasunnoissa koska

arvoisa puhemies kun tässä nyt viitattiin tähän kahdentuhannen euron tulorajaan niin minun tietojeni mukaan sellaista sellaista ei ole suunnitteilla samoin mitä tulee tähän tonteilla rahastamiseen tämä lakiesitys ei ei mahdollista edullisilla tonteilla keinottelua siihen on hallituksen esityksessä kirjaus jolla sitä pyritään pyritään suitsimaan arvoisa puhemies nyt kun tässä on ylistetty tätä neljänkymmenen vuoden että siinä kuitenkin on kehittämisen paikkoja ministeri tässä ehti lähteä olisin häneltä kysynyt onko suunnitteilla siihen liittyviä kehittämistoimenpiteitä nythän meillä on suomessa alueita joilla markkinaehtoisesti tuotettujen asuntojen vuokrat ovat alhaisempia kuin tämän aran neljänkymmenen vuoden tukimallin piirissä tuotettujen asuntojen vuokrat eli varmasti

uusi uusi malli tai uudelleen käyttöön otettu malli toimii syntyykö meille asuntoja eli syntyykö yleensä asuntoja sitten syntyykö kohtuuhintaisia asuntoja sen takia pidän tarpeellisena ja tärkeänä että eduskunnassa tehtäisiin tuollainen seurantaponsi tämän vaikutuksista asuntotuotantoon jos asuntoja ei lähde syntymään niin silloin on syytä miettiä uusia ratkaisuja yhtenä on keskusteluun esille nostettu myös se että jos näitä korkotukimallin mukaisia kohteita rakennetaan vuokratonteille niin voisiko olla malli jossa tontin vuokra olisi rajoitusajan edullisempi siihen saakka kunnes kohde siis vapautuu rajoituksista tämä voisi osaltaan mahdollistaa kohtuuhintaisen vuokratason näissä kohteissa tämän tyyppisiä esityksiä minun mielestäni tässä keskustelussa myös tarvitaan ja toivottavasti eduskuntakäsittelyssäkin sitten

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajat tässä on käytetty hyviä puheenvuoroja ja minä sanon puhun helsinkiläisen päättäjän näkökulmasta juvonen pohti miten arvioidaan kohtuuhintaisuutta se on hyvä kysymys monilla tavoin jos esimerkiksi verrataan eri kaupunkeja euroopassa ja niitten kohtuuhintaisuutta silloin verrataan prosentuaalista osuutta paljonko tuloista menee asumiseen helsinki on tässä euroopan huippua jos verrataan berliiniin helsinkiläisellä menee yli puolet tuloista asumiseen kun berliiniläisellä menee kaksikymmentäviisi prosenttia se on yksi keino mutta yksi keino on katsoa esimerkiksi hallitusohjelmaa hallitusohjelmassa todetaan että pääkaupunkiseudulla kuten kaikilla kasvavilla kaupunkiseuduilla on pula kohtuuhintaisesta asumisesta ja siihen halutaan puuttua

ole kohtuuhintaista koska tämä ei tuo millään tavalla edullisempia asuntoja markkinoille eikä siten tuo sitä tervettä hintakilpailua hyvää tässä esityksessä on se mihin minä toivoni laitan että tämä on rakennettu tavalla joka on kyllä tietyille rakennuttajatahoille erittäin erittäin edullinen ja erittäin ehkä turhankin aulis mutta tämä mahdollistaa myös sen että pienemmällä pääomalla voi lähteä mukaan koska tätähän ei ole pakko lyödä lihoiksi kymmenen vuoden kuluttua tähän voi kaksi kertaa kymmenen vuotta hakea jatkoaikaa tämä tarkoittaa sitä että myös pienemmällä pääomalla pääsevät toimijat mukaan mikä toivon mukaan toisi aivan uudenlaisia toimijoita kentälle ja toivon mukaan uusia aidosti voittoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä toimijoita jotka meiltä tällä hetkellä puuttuvat kokonaan

että se tämän kautta tervehdyttää meidän markkinoitamme ja totta kai kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan jos me saamme sysäyksen uusia asuntoja sen pitäisi tehdä niistä enemmän vuokralaisen markkinat honkonen sanoi että tässä esityksessä ei ole mahdollista keinotella edullisilla tonteilla että tässä on elementti joka estää sen nyt teidän täytyy kyllä valistaa minua koska minä en sitä tunnista jos minä mietin helsinkiä meillä on tällä hetkellä isoja rakennuttajia jotka panttaavat täysin rakennuskelpoisia tontteja odottaen itsellensä parempia suhdanteita näille samoille toimijoille eivät kelpaa tietyltä alueelta täysin rakennuskelpoiset valmiiksi luovutettavana olevat tontit vaan he kyttäävät vain niitä tiettyjä uusia kaikkein kalleimpia alueita joita nyt räjähdysmäisesti kasvavassa helsingissä on me olemme rakentamassa monta monta suurta uutta asuinaluetta

koska me me olemme siirtäneet satamamme ja täten saaneet läheltä keskustaa aivan uutta rakennusmaata merenrannasta hyvin arvokasta syön edustaja honkonen hattuni jos nämä rakennuttajat nyt ovat valmiita ottamaan tontteja niiltä alueilta joilla me kipeästi kaipaisimme kovanrahan tuotantoa joilla me kipeästi kaipaisimme uudenlaista tuotantoa muuta kuin vain kunnan itsensä tekemää neljänkymmenen vuoden ara tuotantoa

hehän toimisivat vastoin omia sääntöjänsä jos he pyrkisivät pienempään tuottoon eli tämä nimenomaan on tämän esityksen suuri riski että tämä mahdollistaa edullisilla tonteilla keinottelun ja kun se minkä me olemme välimalliksi suunnitelleet siirtyy kovanrahan tuotannoksi siinä kohtaa me saatamme olla tilanteessa että asumisen hinta itse asiassa nousee

ja niitä on monesti ollut vaikea saada liikenteeseen kun minä luen tätä esitystä niin minä näen että tämä voi olla houkutteleva juuri täydennysrakentamisen liikkeelle saantiin ja sitä pidän hyvänä voitte olla varma edustaja heinonen että teemme seurantaponnen emme ehkä siinä hengessä kuin te että vertaisimme vapaavuoren malliin mutta teemme kyllä varmasti seurantaponnen siitä

arvoisa puhemies mitä muuten tulee tähän esitykseen niin kunnillahan on kaavoitusmonopoli ja aivan samalla tavalla helsingin kaupungin kuin muidenkin muidenkin kaupunkien jotka tässä nyt nimenomaan ovat kohteena ja joissa se suuri asuntopula on tulee tulee niillä omilla toimenpiteillään ja se on minun mielestäni edelleenkin mahdollista ohjata sitä rakentamista myöskin näiden nyt voimassa olevien ja tämänkin jälkeen voimassa olevien aran elementtien elementtien kautta että ei tämä kaikki tästä kymmenen vuoden korkotukimallista riipu mihinkä tämä rakentaminen suuntautuu pidän tätä

hallitusohjelman tavoitteiden mukaisena toimenpiteenä nythän meidän tavoitteenamme on lisätä asuntotuotantoa merkittävin aivan kuten tässä edustaja heinonen totesi asuntojen hinnan nostaja on se että meillä on asuntopula ja nyt kun me saamme lisää asuntotuotantoa millä on myös kansantalouteen hyviä ja elvyttäviä vaikutuksia uskon että myöskin sen kautta asuntojen hinnat tulevat laskemaan täällä pääkaupunkiseudulla niillä alueilla missä ne kaikista kovimmat ovat pidän myös erittäin hyvänä sitä että täällä eduskunnassa keskustellaan laajasti asuntopolitiikasta ja nythän esimerkiksi tarkastusvaliokunta on ottanut

en halua missään nimessä idealisoida tätä nykyistä neljänkymmenen vuoden korkotukimallia enkä täysin tyrmätä hallituksen tekemää ehdotusta uudesta mallista voi hyvin olla että se tarvitaan kuitenkin muutama kriittinen huomautus täällä on jo käytetty monta puheenvuoroa jotka perustelevat sitä epäilyä että tämä kymmenen vuoden malli ei näytä olevan tuomassa kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa joka on juuri se asia mistä on pula pidän epäloogisena sitä että tämä perinteinen malli jossa rakentaja sitoutuu siihen että neljänkymmenen vuoden ajan se asunto pysyy sosiaalisessa vuokra asuntokäytössä

on rakennuttajayhtiön kannalta kaikilta osin epäedullisempi kuin tämä kymmenen vuoden malli neljänkymmenen vuoden mallissa saa ottaa vain neljän prosentin koron omalle pääomalle hallitus esittää että kymmenen vuoden mallissa saa ottaa kuuden prosentin koron omavastuukorko on edullisempi kymmenen vuoden mallissa kuin neljänkymmenen vuoden mallissa tosin nykyisellä korkotasolla molemmat ovat ehkä hiukan teoreettisia ja ja sitten todella kymmenen vuoden mallissa

on oikeus kymmenen vuoden kuluttua niin sanotusti lyödä lihoiksi eli esimerkiksi jos on saanut hyvältä paikalta tontin kun kunta haluaa vähentää segregoitumista haluaa varmistaa vuokra asuntotuotantoa myös niin sanotuille hyville alueille niin sen saa sitten panna lihoiksi kun tämän perinteisen mallin kohdalla se aikaraja on neljäkymmentä vuotta katsoisin että on ilmeistä että tätä neljänkymmenen vuoden mallia pitää uudistaa mutta pitäisin myös hyvänä että näiden mallien sisäinen logiikka olisi

arvoisa rouva puhemies tässä on hyvä keskustelu kun sanotaan että perussyy on se että tarjonta on liian pientä kysyntään nähden niin oikeastaan perussyy tämänhetkiseen tilanteeseen on se että tämä muutto pääkaupunkiseudulle osin eräisiin maakuntakeskuksiin on aivan liian voimakasta kun tuhansia ihmisiä muuttaa pääkaupunkiseudun kaupunkeihin se näkyy myöskin vantaan kaupungin budjetti ensi vuonna uhkaa olla kahdeksankymmentä miljoonaa alijäämäinen koska tämä lisää kuntien menoja myöskin hallitsemattomasti eli tätä megatrendiä meidän pitäisi voida hillitä jos me aiomme todella asuntojen hintakehitykseen täällä pääkaupunkiseudulla puuttua missä meillä alkaa jo olla kupla kun sijoittajat ovat myöskin täällä liikkeellä todellakin eduskunnan tarkastusvaliokunta on päättänyt tehdä asuntopolitiikan vaikuttavuudesta tutkimuksen on tutkimusmääräraha se on lähdössä vasta liikkeelle aika laajana uskon että jos sinne mennään riittävän syvälle niin siitä saadaan meidän keskusteluun sellaisia suosituksia ja toimenpiteitä joista todella on on hyötyä tämä lakiesitys minkä hallitus tähän on tuonut välimallin rahoituksesta on varmasti hyvä ja tärkeä vielä palaan tähän muuttoliikkeeseen se näkyy myöskin sillä tavalla tuolla ihmisiä menettävillä alueilla että kun ihmiset joutuvat lähtemään joutuvat työttömäksi se on paha asia niin sitten kun pitäisi muuttaa työn perään kukaan ei osta asuntoa joudut kahteen loukkuun ja se on todella hankalaa ja on myöskin niin että pankit eivät enää myönnä edes rahaa asunnon peruskorjaukseen koska ne katsovat arvoa eli kyllä tämä muuttoliike on niin iso kysymys tämän meidän asumisen taustalla että siitä pitää myöskin tässä yhteydessä keskustella

en myöskään minä missään tapauksessa ole sitä mieltä että nykyinen pitkä korkotuki neljänkymmenen vuoden korkotuki on paras mahdollinen aika on muuttunut siitä kun se on perustettu ja kyllä aivan perusteellista remonttia mutta järjestys olisi voinut olla se että ensin olisi tämä pitkä korkotuki korjattu niin että se olisi ollut tasapainoisempi ja varmistanut sen että koko tuon tuon juoksuajan kustannukset ovat järkevästi hallinnassa ja sitten olisi katsottu tarvitaanko tällaista toista järjestelmää mutta edelleenkin kyseenalaistan sellainen tukijärjestelmä joka ei mene suoraan asukkaalle oikea tapa hoitaa asiaa tällaisessa tilanteessa jossa karsimme kaikesta mahdollisesta

on myös todella hyvä huomata se että meillä on hyvin erilaisia alueita suomessa meillä on niitä alueita niin kuin tämä pääkaupunkiseutu joista me nyt olemme erittäin huolissamme mutta pitää olla huolissaan myös niistä väestöä luovuttavista alueista koska siellä tilanteet ovat aivan erilaiset ja siellä myöskin tämä tämä vuokra asuntotilanne näyttäytyy erilaisena

mitä rakennettiin tällä aikaisemmalla välimallilla poistuu muutaman vuoden kuluttua ja me rakennamme tulevaisuudessa sellaista asuntotuotantoa joka säilyy vuokra asuntotuotannossa vain kymmenen vuotta niin me olemme jatkuvasti ongelmissa
rouva puhemies edustaja modig antoi ymmärtää tai pelkäsi että tämä esitys nostaisi helsingissä asumisen hintaa minun on vaikea ymmärtää millä tavalla se että syntyy lisää asuntoja voisi nostaa yleisesti

meillä helsingissä vantaalla espoossa espoossa on pulaa kaikista asunnoista ja se näkyy kaikessa asumisen hinnassa olemme jääneet asuntotarpeesta oikeastaan vuodesta kaksituhattakahdeksan lähtien lukuun ottamatta tuota asuntoministeri vapaavuoren lyhyttä kymmenen vuoden välimalliaikaa koko ajan jälkeen ja tämä on pahentanut sitä tilannetta ja sen myös edustaja modig hyvin helsinkiläisenä kansanedustajana tietää

rouva puhemies on täysin ymmärrettävää että edustaja heinonen ei tunne helsingin tilannetta edustaja heinonen on hämeen kansanedustaja ja sen alueen asiantuntija meillä ei ole terveet markkinat meillä ei ole terveet markkinat asuntotuotannossa eikä rakennusalalla ja tämän takia se että me vain lisäämme niitä asuntoja ei riitä se on osa sitä ratkaisua mutta se ei ole koko totuus jos sillä totuudella mennään eteenpäin niin tämä tilanne ei ratkea tämä ongelma on se että meillä on kilpailu liian harvojen käsissä meillä ei ole tervettä kilpailua taas joutuu vasemmistoliittolainen peräänkuuluttamaan tervettä aitoa kilpailua se on ainoa mikä tässä tilanteessa auttaisi jos esimerkiksi neljänkymmenen vuoden mallia olisi kehitetty olisi tuotu vielä joku toinen välimalli tämä tilanne voisi olla hyvä mutta tämän jälkeen grynderillä ei ole mitään syytä tehdä mitään muuta kuin sanoa että minä teen ainoastaan tällä mallilla ja ainoastaan tuohon tontille ja se ei edesauta sitä ongelmaa mikä on se suurin helsingin

ei todellakaan ole eikä myöskään pääkaupunkiseudulla puutetta kaikista asunnoista olemme kuulleet että muun muassa espoossa on tuhat vuokra asuntoa mitkä saisi milloin tahansa ne ovat vain niin kalliita että että ihmiset eivät voi niitä niitä ottaa

herra puhemies hyviä puheenvuoroja on käytetty täällä tosi paljon tänään edustaja honkonen mainitsi puheenvuorossaan tarkastusvaliokunnan tekemän päätöksen olikohan se helmikuussa kun me päätimme tehdä tutkimuksen asuntopolitiikan vaikuttavuudesta tämän tutkimuksen tarkoituksena on todellakin selvittää muun muassa sitä mitkä ovat sosiaalisen asuntotuotannon ja asumisoikeusjärjestelmän keskeiset ongelmakohdat ja kehittämistarpeet tämä on nyt vain yksi yksi asiakohta minkä nostan esille mutta tarkoitus on kyllä avata laajasti ja käydä käydä selvitystä ja keskustelua siitä missä tällä hetkellä mennään

se sai helsingissä hyvän vastaanoton ja monet valtuutetut aloitteen allekirjoittivat tosiaan myös tein täällä ministeri tiilikaiselle samasta aiheesta kirjallisen kysymyksen ja hän oli hyvin kannustava kannustava moduuli konttiasumiseen ja sen mahdollistamiseen

ennakkoluulottomia vaihtoehtoja ratkaisemaan tätä asuntojen niin tilapäistä kuin myös pysyväisluonteista pulaa ja puutetta kyllä jokaisella pitää se katto pään päällä olla ja varmasti sitä keskustelua kohtuuhintaisesta asumisesta mitä täällä on tänään käyty edustaja modig hienosti avasi puheessaan sitä millä tavalla muun muassa euroopassa tätä mittarointia tehdään mikä on se kohtuuhintainen asuminen jatkossa myös käymme täällä mutta tämä hallituksen esitys on yksi askel parantaa vuokra asumistuotantoa ja ja katsotaan mihinkä tällä esityksellä päästään arvoisa

herra puhemies yleisesti asuntojen määrällä on luonnollisesti vaikutusta siihen mikä on asumisen hinta ja kun asunnoista on pulaa niin niin silloin asumisen hinta myös myös nousee ennen muuta tietysti pääkaupunkiseudulla ja erityisesti helsingissä on pulaa pienistä asunnoista ja toisaalta jos vain pieniä asuntoja rakennetaan niin se synnyttää vääränlaista kaupunkirakennetta syntyy

pitää näitä ratkaisuja löytää asumisen

meillä on monenlaisia asumisen tarpeita tällä hetkellä vain se kaikkein kiireellisin ja eniten ihmisten arkeen vaikuttava asia on asumisen kalleus nimenomaan täällä pääkaupunkiseudulla mutta toki suhteessa siellä missä palkkataso on pienempi myöskin tarvitaan kohtuuhintaisia asumista on tullut hyvin selvästi esille se että että kaikkialla tarvitaan kohtuuhintaista asumista eli tätä me emme saa unohtaa tällä hetkellä kolmellakymmenellä prosentilla suomalaisista asumiskulut ylittävät neljäkymmentä prosenttia tuloista tämä ei varmasti ole kohtuuhintaista sitten me tarvitsemme aitoa asuntopolitiikkaa aitoa kaupunkipolitiikkaa tällä hetkellähän meidän asuntopolitiikkamme on hyvin pitkälle alisteista milloin se on työllisyyspolitiikalle alisteista milloin se on suhdannepolitiikalle alisteista mutta olisi äärimmäisen hyvä katsoa minkälaisia asuntoja me tänne suomeen tarvitsemme ketkä niitä asuntoja tarvitsevat

asunnoista tulisi oikeasti koteja ja miten me tällä tavalla kehittäisimme myöskin suomalaista yhteisöllistä mallia jossa saisimme sitten elämän siltäkin osalta lutviutumaan paremmin

puhemies järjestyksessä kolmas kerta kun eduskunnan täysistunto käsittelee hallintoneuvoston vuosikertomusta vuosittain annettavan kertomuksen perinne alkoi vuodesta kaksituhattakolmetoista

ajankohta käsitellä ylen toimintakertomusta on mitä optimaalisin viime syksynähän eduskunta käsitteli vuoden neljätoista kertomusta ja oli siinä mielessä pahasti aikataulullisesti myöhässä tätä optimaalisuutta käydä tätä keskustelua juuri nyt lisää erityisesti se ylen ympärillä käytävä keskustelu on tällä hetkellä äärimmäisen vilkasta ja hallitusohjelmaan on kirjattu parlamentaarisen työryhmän perustaminen

julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta käsittelemään ja kuten tiedämme tämä työryhmähän on viime vuoden lopulta jo työskennellyt kansanedustaja arto satosen puheenjohdolla ja saanut jatkoaikaa kesäkuun loppuun asti kadunmies ymmärrettävästi hyvin usein luulee että eduskunnan valitsema hallintoneuvosto käsittelee ohjelmapolitiikkaa ja vaikuttaa ohjelmien sisältöihin ohjelmapolitiikan ja hallintoneuvoston välillä on kuitenkin palomuuri

ohjelmien sisältö ei kuulu hallintoneuvostolle hallintoneuvoston tehtävänä on valita ja vapauttaa vuosittain yhtiön hallitus ja sen puheenjohtaja sekä päättää yhtiön asioista jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista edelleen hallintoneuvostolle kuuluu huolehtia ja valvoa julkisen palvelun tehtävien asianmukaisesta suorittamisesta ja myös laatia palveluiden ja toimintojen ennakkoarviointi suhteessa julkiseen palveluun ja viestintämarkkinoiden kokonaisuuteen sekä suhteessa siihen vastaavatko ne yhteiskunnan demokraattisiin sosiaalisiin kulttuurisiin tarpeisiin edelleen hallintoneuvostolle kuuluu päättää talouden ja toiminnan suuntaviivoista hyväksyä ja tarkastaa hallituksen toimintakertomus valvoa yhtiön hallintoa antaa lausunto yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksesta ja tietenkin sitten tämä nyt käsillä oleva hallintoneuvoston kertomus puhemies yle niin kuin on todettu on julkisen palvelun yhtiö julkinen palvelu on laaja yhteiskuntaa monin tavoin rakentava palvelu tämä julkinen palvelu jota yle harjoittaa vahvistaa myös kansalaisten yhdenvertaisuutta tämä on koko julkisen palvelun perusajatus on kirjattu myös moniin eurooppalaisiin asiakirjoihin kansalaisten yhdenvertaisuutta rakentava julkinen palvelu edellyttää lähtökohtaisesti kolmea perustavoitetta ensinnäkin julkisen palvelun on saavutettava riittävä kattavuus väestöllisesti ja maantieteellisesti julkisen palvelun pitää olla sisällöllisesti ja julkaisullisesti monipuolista lisäksi yleisön tulee kokea julkinen palvelu luotettavaksi ja uskottavaksi mediatoimijaksi näiden kolmen ehdon kattavuuden monipuolisuuden ja luotettavuuden on täytyttävä riittävässä määrin jotta julkisen palvelun yhtiö voi onnistuneesti toteuttaa sille annettua tehtävää tämä on edellytys niin suuremmille koko yhteiskunnan ja kulttuurin kattaville tehtäville kuin kohdennetummille erityistehtäville tai erityisryhmien palveluille nämä lähtökohdat ovat myös edellytys euroopan yleisradioyhtiöiden liiton ebun jäsenyydelle ylehän on ebun jäsen ja ebuhan on kaikelle kansalle tuttu ainakin suomalaisille valitettavan usein surullisiksi muodostuvista eurovision laulukilpailuista

perusedellytysten täyttyminen kattavuudesta maantieteellisesti ylen palvelut kattavat koko maan niin yhtäläisin ehdoin kuin se käytännössä on yhtäältä järkevää tai mahdollista suomessa jakelupeittovelvoitteet ovat tiukemmat kuin missään muualla pohjoismaissa tai britanniassa myös verkkopalvelut ovat yleisön saatavilla tasavertaisemmin kuin tasavertaisemmin kuin useimmissa verrokkimaissa johtuen suomen verraten hyvistä tietoliikenneverkoista tältä osin yle siis täyttää kattavuutta koskevan perusehdon kansainvälisestikin vertaillen erinomaisen hyvin yle ei pyri markkinajohtajuuteen vaan yhtiön päämääränä on tavoittaa mahdollisimman moni suomalainen edes jollain sisällöllä viime vuonna yle tavoitti palveluillaan päivittäin prosenttia ja vuositasolla käytännössä kaikki suomalaiset ylen päivittäinen tavoittavuus on samaa luokkaa kuin pohjoismaisilla sisaryhtiöillä pohjolan luvut ovat euroopan korkeimpia liikenneministeriö tekee vuosittain tutkimuksen suomalaisten televisiokanavien sisällöllisestä monipuolisuudesta tämä tutkimus osoittaa että suomalaiset tv kanavat ylipäätään ja ylen tv kanavat erityisesti tarjoavat kansalaisille monipuolista sisältöä ylen tv kanavien erityispiirre on että parhaaseen katseluaikaan tarjotaan vahvaa journalismia uutis ajankohtais ja asiaohjelmia tämä poikkeaa useista vertailumaista joiden yleisradioyhtiöidenkin tarjonnassa korostuvat viihde elokuvat ja draama luotettavuus on ylen kolmas kivijalka ylen tavaramerkki yle brändi koetaan mittausten mukaan suomalaisten keskuudessa luotettavaksi viime vuonna tehdyn ylen ylen arvo suomalaisille tutkimuksen mukaan prosenttia luottaa yleen erittäin paljon tai melko paljon yle uutiset on mittausten mukaan viime vuonna peräti nostanut luotettavuusindeksiään uutisarvostuksia selvittävässä tutkimuksessa yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia suomalaisista ilmoitti luottavansa ylen uutisiin vähintään melko paljon puolet suomalaisista erittäin paljon lisäksi puolet suomalaisista piti jotakin ylen uutispalvelua tärkeimpänä uutislähteenään erityisesti ylen tv uutisten asema vahvistui edellisvuodesta vaikka verkkomedioiden käyttö lisääntyykin oli ylen tv uutiset viime vuonna tärkein uutislähde kolmellekymmenelleseitsemälle prosentille suomalaisista suomalaiset kokevat siis varsin laajasti että ylen viestintään ja sisältöihin voidaan luottaa näin pitää ollakin tämä on yksi tärkeimpiä yleen kohdistettuja odotuksia kansalaisten taholla yhteenvetona voidaan siis sanoa että yle suoriutui julkisen palvelun perusedellytyksistä eli kattavuudesta monipuolisuudesta ja luotettavuudesta hyvin lisäksi on sanottava että maissa on vahva ja hyvin organisoitu yleisradiotoiminta sananvapaus ja mediakentän monipuolisuus pääsääntöisesti toteutuvat hyvin mutta sitten muutama sana ylen viime vuoden tarjonnasta käsittelemmehän nimenomaan ylen hallintoneuvoston toimintakertomusta viime vuodelta television ja radion asema on pysynyt yhä melko vakaana ylen tv kanavat tavoittivat viisikymmentäseitsemän prosenttia yli neljä vuotiaista suomalaisista ja radio neljäkymmentä prosenttia ylen tv yksi on yhä suosituin tv kanava ja radio suomi kuunnelluin radiokanava yle areena taas pitää paikkansa suomen arvostetuimpana verkkobrändinä verkkopalveluillaan yle tavoitti päivittäin keskimäärin kahdeksantoista prosenttia yli viisitoista vuotiaista eniten suomalaiset käyttävät kansainvälisten verkkopalveluiden kuten ja facebookin sekä kotimaisten iltapäivälehtien verkkosivustoja ylen tarjonnan suurimpia panostuksia viime vuonna olivat eduskuntavaalit politiikan sisältöjä tehtiin radioon televisioon ja verkkoon uusin ja vanhoin tavoin erityisesti eduskuntavaaliehdokkaat suomeksi ruotsiksi ja saameksi esitellyt vaaligalleria herätti kansainvälistäkin kiinnostusta ja kiitosta sibeliuksen sataviisikymmentä vuotisjuhlan ohjelmisto sekä uusi kotimainen draama herättivät myös kansainvälistä kiinnostusta ylen alueellinen palvelu ja kattavuus paranivat viime vuonna kun alueelliset tv ja radiolähetykset saivat lisää lähetysaikaa yle aloitti alueelliset tv uutiset lapissa ja pirkanmaalla mikä nosti suomenkielisten alue tv uutislähetysten määrän kymmeneen erityisryhmien palvelut ovat julkisen palvelun ydintä yle paransi palvelujen esteettömyyttä viime vuonna tekemällä lisää viittomakielistä ohjelmaa kuuroille uutis ja urheilusivusto teki parannuksia näkövammaisia ajatellen ja selkouutiset tuotiin myös televisioon yle lisäsi ohjelmahankintoja kotimaisilta tuotantoyhtiöiltä ja aivan erityisesti satsattiin laatuun ja kansainvälistymiseen samalla on huomioitava että valmiiden ohjelmien lisäksi yle ostaa luovalta ja digitaaliselta alalta paljon erilaista työtä maksaa tekijänoikeusmaksuja luovan alan työntekijöille ostaa erilaisia tuotantopalveluja ja osallistuu vahvasti tuotekehitykseen niin sisällöissä

puhemies hallintoneuvoston puheenjohtaja kimmo kivelän puheenvuorosta kävikin jo ilmi kaikki se mitä tämä kertomus sisältää nostan muutamia asioita tässä esille kiitän kimmo kivelää puheenvuorosta seitsemänkymmentäseitsemän prosenttia suomalaisista kertomuksen mukaan luottaa yleen erittäin paljon tai melko paljon ja se on iso osa ihmisiä pidän itse hyvänä että kertomuksessa nostetaan esille erityisesti nämä erityisryhmät ja kuten puheenjohtaja mainitsikin viittomakieliset viittomakieliset tv uutiset ja yle uutiset selkosuomeksi ovat niitä joita on parannettu ja ilmeisesti tämä on ollut aiempien linjausten mukaista on tehty siis lisää viittomakielisiä ohjelmia ja parannettu uutis ja urheilusivuston käytettävyyttä muun muassa näkövammaisille myös monia käyttäjäryhmiä palvelevat selkouutiset laajeni radion ja verkon lisäksi televisioon ohjelmasisältö ei kuulu hallintoneuvostolle mutta nostalgisia sarjojahan ihmiset kaipaavat ja varsinkin ne jotka ovat siellä television ääressä melkein sen koko pitkän päivän ja niitä ihmisiähän on muun muassa hoivalaitoksissa koostuvat siitä että aamulla televisio tai radio avataan ja sitä seurataan pitkin päivää se on se ainoa ikkuna sinne ulkomaailmaan mitä ulkomaailmassa tapahtuu perinteet kunnioittavat jo että yle on siellä kanava joka pyörii ja ikääntyneet ihmiset tykkäävät seurata siellä niin uutisia kuin myös näitä erilaisia sarjoja yle areenahan on todella hyvä verkkoareena ja ja jos jotakin parannettavaa siihen voisi sanoa niin se on se että että ehkä jos hieman helpommin löydettäviksi saisi nämä ohjelmat sieltä yle areenan sivustolta niin niin ne olisivat sitten vielä paremmin sieltä saatavissa tämä hallintoneuvoston kertomus on hyvä läpileikkaus ja ja sitä on hyvin mukava lukea

arvoisa herra puhemies tämä yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna kaksituhattaviisitoista on kokonaisuudessaan ihan hyvin laadittu ja siitä saa melko hyvän kokonaiskuvan ylen toiminnasta viime vuodelta toimin itsekin tällä hetkellä tuoreena yleisradion hallintoneuvoston jäsenenä ja siitäkin näkövinkkelistä tähän ollut ihan mielenkiintoista tutustua mutta suurin asia mikä minua itseäni henkilökohtaisesti ja monia muita kansalaisia ylen toiminnassa ja siinä ylen suuressa linjassa tällä hetkellä häiritsee on se että yle ei kaikin puolin valitettavasti täytä sille kuuluvaa tehtävää tasapuolisesta neutraalista ja koko kansaa palvelevasta tiedonvälityksestä kaiken saamani kansalaispalautteen omien kokemusteni valossa tässä vuosikertomuksessa maalaillaan liian ruusuista kuvaa ylestä ja kansan tyytyväisyydestä tyytyväisyydestä ylen toimintaa kohtaan yleisradion toiminta on ollut viime vuosina hyvin vahvasti monikulttuurisuutta painottavaa kuten esimerkiksi viime vuotta käsittelevän kertomuksen kohdasta kolmeen piste neljään voidaan havaita kyseisessä kohdassa muun muassa todetaan lastenohjelmissa monikulttuurisuus on määritelty erityiseksi ohjelman teossa huomioitavaksi näkökulmaksi

tällainen tietyn poliittisen ideologian eli monikulturismin korostaminen ylen tiedonvälityksessä juontaa tietysti osittain juurensa nykyisestä yleä koskevasta lainsäädännöstä jossa ylen tehtäväksi on linjattu edistää monikulttuurisuutta minun mielestäni tällainen ideologinen pakkosyöttö arvoisa puhemies on yksiselitteisesti väärin yleisradion tulevaisuus näyttää tämän vuosikertomuksen perusteella myös siinä mielessä huolestuttavalta että monikulttuurisuuden kuvaamista pelkästään positiivisena ilmiönä halutaan yhä lisätä siten että erilaisten etnisten vähemmistöjen edustajia aiotaan nostaa jatkossa ohjelmien tekijöiksi osallistujiksi asiantuntijoiksi aiempaa enemmän henkilökohtaisesti toivon todella ettei yle lähde valitsemaan ohjelmantekijöitä etnisen taustan perusteella on nimittäin rasismia valita toimittajia tai asiantuntija haastateltavia ohjelmiin etnisin perustein siksi toivonkin että tämä vuosikertomuksen kirjaus on jonkinlainen lipsahdus ja että tekijät valitaan tehtäviin nimenomaan pätevyyden perusteella lisäksi etninen jaottelu luo helposti kuilun kantaväestön ja etnisten vähemmistöjen välille eikä

ylen tavoitteiden mukaisesti tuo erilaisia ihmisiä lähemmäksi toisiaan ylen toimintaa tarkasteltaessa täytyy myös kiinnittää huomiota siihen miten yle kohtelee ja tällä hetkellä valitettavasti eriarvoistaa poliittisia toimijoita uutisoinnissaan tämä käy ilmi esimerkiksi ylen nostaessa uutisiin ja yleisen paheksunnan kohteeksi nimenomaan perussuomalaisia poliitikkoja ja heidän sanomisiaan tämä asia aidosti ihmetyttää kansalaisia koska myös muiden puolueiden vaikuttavissa asemissa olevat poliitikot ovat todistettavasti tuoneet julki vähintään yhtä kyseenalaisia kannanottoja mutta tapaukset ovat kuitenkin jääneet ylessä kokonaan huomiotta

enemmän arvoisa puhemies yleisesti länsimaiseen journalistiseen näkemykseen sisältyy ajatus että kansalaisilla on oltava oikeus vapaaseen ja laaja alaiseen tiedonsaantiin tämän periaatteen on toteuduttava myös silloin kun välitettävä tieto on ristiriidassa tietoa välittävän toimittajan henkilökohtaisten näkemysten ja asenteiden kanssa valitettavasti myös osa länsimaisista toimittajista sortuu tarkoituksenmukaiseen tiedonvälitykseen on selvää että ylen uskottavuus tiedonvälittäjänä kärsii puolueellisen tiedonvälityksen seurauksena yle ei saa syöttää kansalle ideologisesti väritettyä uutisointia ja ohjelmatarjontaa vaan tiedonvälityksen tulee mahdollisimman tasapuolista neutraalia objektiivista puolueetonta useita eri näkökulmia huomioon ottavaa ja näin koko kansaa palvelevaa arvoisa puhemies toivon että nyt tämä ylen tulevaisuuden toimintaa pohtiva parlamentaarinen työryhmä ottaa nämä edellä esittämäni näkökulmat huomioon ja itse asiassa olen kuullut että näin on myös tapahtunut

otetaan pieni debatti

arvoisa puhemies edustaja immosen puheenvuoro on historiallinen juuri noin vahvoja puheenvuoroja joissa yleisradion omistajataho eduskunta ottaa kantaa yleisradion ohjelmasisältöihin ei ole täällä eduskunnassa tietääkseni aikaisemmin kuultu hallintoneuvoston puheenjohtaja edustaja kivelä mielestäni linjasi arvokkaalla ja hyvällä yleisradion hallintoneuvoston perinteitä vastaavalla tavalla sitä millä tavalla on palomuuri tätä sanaahan edustaja kivelä käytti olemassa yleisradion ohjelmatoiminnan sisältöjen ja eduskunnan eli hallintoneuvoston välillä on tärkeätä että yleisradiolla on journalistinen vapaus määritellä ohjelmasisältönsä ja sillä tavalla tuottaa juuri sitä monipuolista sisältöä mitä edustaja immonenkin tässä peräänkuulutti moniarvoisuus minun tulkintani mukaan tarkoittaa juuri sitä että me tarjoamme monipuolisia sisältöjä ja yleisradio mahdollistaa sen ja tuo hyvin monipuolisesti erilaisia kulttuureja esiin eikä niin että sinne juntataan jokin yksittäinen esimerkiksi moniarvoisuuden vastainen ideologia

arvoisa puhemies tähän monikulttuurisuuden pelkoon haluaisin todeta että minusta on hieman erikoista että juuri perussuomalaiset kaikkein eniten kritisoivat ja sanovat että yle on puolueellinen ja poliittisesti motivoitunut eli ei riippumaton ja eniten juuri perussuomalaiset kertovat millaista ohjelmasisältöä yleisradion pitäisi tehdä joko halutaan riippumaton yle tai sitten ei koettakaa päättää toivon että minun yleisradioni on monikulttuurinen koska suomi on monikulttuurinen se on on ollut sitä paljon ennen kuin se pakolaisvirta joka meillä nyt on käsillä on tänne saapunut meillä on ollut tataariväestö meillä on ollut saamelaiset meillä on ollut suomenruotsalainen väestö meillä on ollut juutalaisväestö me olemme aidosti monikulttuurinen kansa ja minä toivon että ylen kuvastossa näkyy meidän moninaisuutemme ja koko se kulttuurien kirjo joka suomeen kuuluu

edustaja kantola ei nyt ihan ollut asian ytimessä immonen ei käsitykseni mukaan ottanut kantaa sisältöön vaan otti kantaa linjaan siihen linjaan millä sitä sisältöä tuotetaan ja se linja ja siihen kannan ottaminen kylläkin kuuluu hallintoneuvostolle tehtävänmäärityksen mukaisesti mitä siellä on demokraattista tiedonvälitystä ja ja tasapuolisuutta ja muuta jos siinä linjassa on ongelmaa silloin hallintoneuvoston kuuluu ottaa kantaa mitä tulee monikulttuurisuuteen niin monikulttuurisuus voidaan mieltää monilla tavoilla ja tämä mitä edustaja modig esitti on se tyypillinen argumentointivirhe mihin vedotaan että voidaan johtaa keskustelu siihen toiseen tulkintaan eli siihen mitä on monikulttuurisuus tai monikulturismi ei se että monia kulttuureita on ollut suomessa vuosisatoja ole sama asia kuin tämä tämänpäiväinen monikulttuurisuusideologia josta tässä nyt puhutaan

edustaja zyskowicz

havaitsin että edustaja zyskowicz suoristi vartalonsa mutta se ei ollut mainitussa tarkoituksessa mistä syystä edustaja meri

mutta hän ei vastaa sisällöstä minun täytyy edustaja kantolalle sanoa että olen täällä joskus kuullut näissä eri valiokuntakeskusteluissa että ei ole ollut tapana puuttua tämäntyyppisiin asioihin kansa on valinnut tänne nyt aika paljon uusia kansanedustajia ja perussuomalaiset on kuitenkin eduskunnan toiseksi suurin puolue meillä voi olla vähän raikkaita ja uudenlaisia argumentteja olemme kuitenkin toimineet täällä aina asiallisesti emme käytä epämääräistä kieltä minun mielestäni meilläkin on oikeus puhua ja toisekseen olen sitä mieltä että ei kai meillä voi olla niin että yleisradion yleinen linja on sellainen mistä me emme saisi täällä ollenkaan keskustella

arvoisa herra puhemies mielestäni edustaja immonen käytti hyvän ja ansiokkaan puheenvuoron ja näen sen itse ylen puolustamisena että keskustellaan ylestä myös kriittisesti immonen ei kyseenalaista mitenkään sitä ettemmekö me tarvitsisi yleisradiota vaan vaan hän peräänkuulutti nimenomaan tätä linjaa kyllä me kaikki tiedämme katselemme ja kuuntelemme ylen ohjelmia puheohjelmia että ne ovat varsin liberaalissävytteisiä sieltä ei löydy juurikaan konservatiivisia yhteiskunnallisia mielipiteitä edustavia henkilöitä vaan päänsääntöisesti nämä vaki esiintyjät ja kommentaattorit näissä ohjelmissa nämä ohjelman tekijät siis edustavat liberaaleja mielipiteitä ja se näkyy ja kuuluu siinä viikoittain useamman kerran ja kuten tiedämme propagandassahan toistaminen on on se se keskeinen elementti ja pakko olla kyllä kriittinen jos te löydätte jonkun konservatiivisen mielipiteen esittäjän sieltä niin ilmoittakaa

kantola ja modig ja mikäli edustaja immonen haluaa keskustelun avaajana vielä vastauspuheenvuoron niin myönnän sen myöskin hänelle

puhemies edustaja meri edustaja immonen kun käytin puheenvuoron jossa kommentoin edustaja immosen puhetta en tarkoittanut sanoa sitä etteikö täällä kaikilla olisi puhevapaus en tietääkseni sanonut mitään sellaista sanoin vain että ensimmäisen kerran kuulen tämäntyyppistä puhetta ja totesin vain että näin on tilanne arvostan sitä että täällä kritisoidaan yleisradiota se ja erilaisten mielipiteiden esittäminen kuuluu tähän instituutioon olkoon meillä puhevapaus ja olen valmis sitä puhevapautta myös puolustamaan mitä tulee termeihin monikulttuurisuus ja monikulturismi jotka termit täällä esiintyivät keskustelussa niin yleisradiolaissa ei ole säädetty eikä yleisradion tehtäväksi ole määritelty monikulturismin edistämistä mitä se sitten lieneekään kun olin aikaisemmin yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtaja viime kaudella niin sain hyvin paljon palautetta kansalaisilta myös minä milloin syytettiin siitä että yleisradio on täysin kokoomuksen hallussa hallussa ja sen johtamaa propagandaa sieltä tulee milloin syytettiin siitä että se on täysin demarien hallussa ja sieltä tulee punaista propagandaa ja kaikkea tältä väliltä kyllä me saamme kuulla erilaisia mielipiteitä siitä ja arvioita kenen hallussa ja kenen poliittisessa ohjauksessa yleisradio on juuri sen takia on tärkeätä se mitä edustaja kivelä hallintoneuvoston puheenjohtaja sanoi
edustaja modig anteeksi että jouduin tulemaan päälle silloin kun ylittyy aika merkittävästi on pakko tehdä se
arvoisa puhemies edustaja saarakkala peräänkuulutti esimerkkejä siitä mikä olisi konservatiivista kommentointia ylellä minä en osaa määritellä toisen puolesta mikä on konservatiivista ja mikä ei uskoisin että on ihmisiä jotka kokevat olevansa konservatiivisia ja jotka kuitenkin voivat ajatella hyvin eri tavalla asioista yritän hakea esimerkkiä semmoisista kysymyksistä mitkä ehkä itselläni liittyvät arvoihin jotka minä ja edustaja saarakkala olemme yhteisen

keskustelu on tärkeää ja aion sitä aivan varmasti jatkossakin käydä minua ei lainkaan lainkaan kyllä yllätä se että nämä monikulttuurisuutta puolustavat näkemykset tulevat nyt nimenomaan sieltä vasemmalta laidalta tämä yleisradion monikulttuurisuusagenda palvelee nimenomaan teidän poliittisia ja ideologisia päämääriänne

nyt nyt on puolusteltu tätä monikulttuurisuusagendaa sillä että monikulttuurisuus on suomessa vallitseva asiantila no miten te näette kun sanotaan sosialistisissa maissa että sosialismi on se vallitseva tila ja sillä linjalla pitää mennä tämä on tietysti tätä miten asiat haluaa nähdä itse peräänkuulutan sitä että kyllä ylen tiedonvälityksen ja ohjelmatarjonnan tulee olla neutraalia objektiivista ei ajaa mitään tiettyä ideologiaa kuten monikulturismia tässä tapauksessa monikulturismilla tarkoitan sitä että edistetään massamaahanmuuttoa ja puhutaan monikulttuurisuudesta pelkästään

nyt siirrymme varsinaiseen puhujalistaan

arvoisa herra puhemies

ole kyennyt kehittämään toimintaansa vastaamaan uuden digitaalisen median haasteita ei ratkea heikentämällä yleisradiota lobbaus yleisradiota vastaan on tällä hetkellä tavattoman kovaa on luotu mielikuva että yle on paisunut kohtuuttoman suureksi eikä ylen ole tarvinnut millään tavalla sopeuttaa toimintaansa niin kuin muiden alan toimijoiden tai niin kuin koko muun yhteiskunnan

yle porskuttaisi riippumattomana muun yhteiskunnan haasteista ei pidä paikkaansa ylen tulevaisuutta käsitellään tällä hetkellä parlamentaarisessa työryhmässä toivon työryhmän jäsenille viisautta ymmärtää ylen merkitys sivistykselle ja koko suomalaisen mediakentän laadukkuudelle tässä kohtaa haluan kyllä ihmetellä sitä että tämän tärkeän työryhmän kokous on ajoitettu samaan aikaan kun täällä täysistunnossa käsitellään ylen kertomusta on mahdollisuus käydä kuten olemme käyneet keskustelua ylen roolista ja tehtävästä laajemmin ja työryhmän jäsenten osallistuminen tähän keskusteluun olisi ollut erittäin suotavaa tätä kokousta samaan aikaan tätä valintaa en voi kuin ihmetellä ja pahoitella arvoisa puhemies näen että on erittäin tärkeää että ylen rahoitus pysyy jatkossakin valtion kehyksen ulkopuolella se on ensiarvoisen tärkeää jotta yle pysyy riippumattomana jos ylen rahoitus on pelinappulana pöydällä joka kerta kun valtion budjettia tehdään sen riippumattomuus on vaarassa

ylen työryhmän jäsenet viimeksi arkadia seuran järjestämässä paneelissa jossa olivat kaikki paitsi yksi paikalla heistä puolet kertoi mimmoisia ohjelmasisältöjä he haluaisivat yleisradion tekevän tämä striimattiin se varmaan löytyy jostain yleisradion tehtävänä on tehdä ratkaisunsa journalistisin perustein eikä poliitikkojen toiveiden mukaan kun vertaamme euroopan sisällä voimme nähdä kuten hallintoneuvoston perussuomalainen puheenjohtaja hyvässä puheenvuorossaan totesi että vahva yleisradio heijastelee sananvapauteen sen tasoon koko mediakentän laadukkuuteen ja sen moniäänisyyteen se jos mikä mahdollistaa kriittisen keskustelun haluan tässä kohtaa myös sanoa että minun mielestäni on surullista että meillä on asetettu nyt kaupallinen media vastakkain koska suomessa on poikkeuksellisen laadukas kaupallinen media oletteko koskaan laittaneet uutiset päälle kaupalliselta kanavalta ja ajatelleet että tämä ei pidä paikkaansa tai toisin päin meillä on todella laadukas kaupallinen media ja kun nämä asetetaan vastakkain se näyttää siltä että toinen on toista huonompi tai toinen toista parempi ja se ei minusta ole tarkoituksenmukaisuutta

pureutua itse aiheeseen kun tänään me kuitenkin keskustelemme siitä ylen kautta tyydyn kuitenkin toteamaan että minä olen työskennellyt kuusitoista vuotta freelance toimittajana minä olen työskennellyt sekä yleisradiolle että lukuisille lukuisille kaupallisille tahoille minun oma kokemukseni toimittajana on kyllä se että yleisradiossa journalismin vaatimustaso on erittäin korkea ja minä en ole koskaan journalistina työskennellessäni törmännyt mihinkään poliittisesti motivoituneeseen valintaan yhdenkään journalistisen sisällön kohdalla tämä on subjektiivinen kokemukseni mutta

arvoisa puhemies debatissa jäi pari asiaa sanomatta niin sanon nytten tässä kohtaa elikkä edustaja parviaiselle kommenttina julkisen sanan neuvosto on itsesäätelyelin tavallaan eräänlainen toverituomioistuin joka puuttuu jos puuttuu yksittäiseen väärinkäytökseen ei toimitukselliseen yleislinjaan josta tässä ollaan nyt keskusteltu mitä tulee toimittajakuntaan noin muuten niin vuonna kaksituhattakaksitoista oli sellainen uutinen tutkimuksesta toimittajien poliittisista näkökannoista tutkimuksen otsikkona oli että vihreät on toimittajien suosikkipuolue tutkimuksen mukaan yli puolet toimittajista ei on täysin absurdia väittää että näin suuri mielipide ero ei vaikuttaisi mitenkään uutisointiin ja sumentaisi uutisoinnin objektiivisuutta tämä kannattaa huomioida toimittajakin asiaan viime vuoden marraskuun loppupuolella keskusteltiin eduskunnassa yle veron indeksin jäädytyksistä pidin tuolloin puheenvuoron jossa peräsin yleisradiolta tämän varsin loivan säästöliikkeen lisäksi myös muita tehostustoimia ja toin esiin tarpeita toiminnan korjaamiseen kysynkin nyt onko yleisradio lähtenyt tämän jälkeen keskittymään paremmin perustehtäväänsä jolla oikeutetaan yle veron kerääminen kansalaisilta onko pyritty eroon mielipiteen muokkauksesta klikkijournalismista ja kohuotsikoiden hakemisesta onko pyritty riippumattomaan uutistoimitukseen tutkivaan journalismiin syvälliseen analyysiin ja taustoitukseen kuten silloin vaadin arvoisa puhemies edustaja immonen otti puheenvuorossaan esille merkittäviä ja huolestuttavia näkökantoja on toivottavaa että yleisradio kuuntelee herkällä korvalla hallintoneuvostonsa jäsenen sekä myös muiden kansanedustajien näkemyksiä toiminnastaan näihin kysymyksiin vastaaminen on oleellista yle tuottaa myös paljon

arvoisa herra puhemies liberalismi konservatismi akseli on tärkein vedenjakaja nykypolitiikassa yle on tässä suhteessa puolensa valinnut sen keskusteluohjelmien vakiokommentaattorit ovat järjestään liberaaleja sillä he esittävät erittäin liberaaleja mielipiteitä en ymmärrä miksi yle ei lanseeraa jotakin puheohjelmaa jota juontaisi konservatiivi voisi olla jopa sellainen keskusteluohjelma jossa kaikki keskustelijat olisivat enemmän tai vähemmän konservatiiveja koska vastaavia versioita liberaaleista kokoonpanoista on jo olemassa mielestäni ylen nykyinen linjaus edistää monikulttuurisuutta on puhtaasti poliittinen ja siten ideologinen ellei siihen sisälly myös konservatiivisten ajatusten esilletuontia muutenkin kuin lähinnä niin että otetaan jokin ajankohtainen konservatiivinen näkemys porukalla ihmeteltäväksi ja lytättäväksi pelkkien liberaalien toimesta tämä kaava toistuu ylen ohjelmissa viikoittain itse asiassa useamman kerran viikossa no toisintohan on propagandassa kaiken a ja o olisi sääli että tällaisen epäkohdan takia ylen toimintaan yleisemminkin pitää alkaa suhtautua kriittisesti mutta on mahdotonta olla huomaamatta ja ohittaa olankohautuksella ylen totaalisuutta monikulttuurisuuden ideologisessa tulkinnassa ja sen edistämisessä arvoisa puhemies yle on tarpeellinen toimija tiedon ja näkemysten välittäjänä sillä on todella iso valta onkin esitettävä kysymys onko nykyinen yle sellainen vastuullinen toimija joka on tehtäviensä tasalla itselleni on tullut käsitys että ainakin helsingin päässä ylessä eletään periaatteella tämä on meidän hiekkalaatikkomme me teemme mitä tahdomme älkää tulko pilaamaan leikkejämme julkisen sanan neuvostolta langettavan päätöksen saaneen toimittaja kaarina hazardin yle on palkinnut nostamalla hänet vakiokeskustelijaksi yhteiskunnallisista aiheista viikoittain tietenkin myös aikuisviihteestä tunnetuksi tullut rakel liekki on ansioitunut että häntä näemme useissa ohjelmissa viikoittain ehkä tässä on kyse positiivisesta erityiskohtelusta ja sen uudesta sisällöstä ja tulkinnasta

puhemies tämä kysymys ylen liberaaliudesta tai konservatiivisuudesta on tietysti kiinnostava ja voin yhtyä edustaja saarakkalan toivomukseen siitä että tai minunkin käsitykseni mukaan tulisi merkitä myös sitä että liberaalien arvojen tai niiden heijastamisen lisäksi on nähtävissä myös konservatiivisia näkemyksiä ylen kanavilla ja minusta tämä tällaisen toivominen ja sellaisen edistäminen on aidosti monikulttuurista kansalaisilla täytyy olla mahdollisuus peilata omia näkemyksiään erilaisiin näkemyksiin joita sitten keskusteluissa

näkyy arvoisa puhemies yleisradion asemasta keskustellaan sen rahoituksesta ja mahdollisista tarpeista muuttaa yleisradiolakia ja tämän ison keskustelun taustana ovat tietysti kaupallisen median erittäin suuret vaikeudet selviytyä kovassa kilpailussa ja hyvin muuttuneessa toimintaympäristössä digitalisaation kansainvälistymisen teknologisen muutoksen ja ehkä ennen muuta heikomman markkina ja taloustilanteen takia jossa mainosmyynnin edellytykset ovat todella paljon heikommat kuin hyvinä taloudellisen nousun kausina on selvää että median monipuolisuus suomessa tavoitteena tarkoittaa tarkoittaa sitä että meillä pitää olla myös elävä kaupallinen yksityinen media monipuolisesti katsojien ja kansalaisten saatavilla tämä on meidän yhteinen huolemme ja mitä sen eteen voidaan tehdä että kaupallinen media pärjäisi paremmin siitä varmaan kuullaan tänään vielä puheenvuoroja kun katson keitä täällä salissa istuu mikä on yleisradion vaikutus siihen että kaupallisella medialla on vaikeuksia tässä tilanteessa sitä varmasti tuo edustaja satosen vetämä työryhmäkin parhaillaan arvioi ja siitä joitakin selvityksiä myös kansainvälisiä selvityksiä on tehty arvoisa puhemies nostan tästä yleisradion hallintoneuvoston kertomuksesta pari kohtaa esiin joissa kuvataan yleisradion suhdetta kaupalliseen mediaan kiinnostavalla tavalla ensimmäinen on sivulla seitsemänkymmentäyhdeksän jossa on tällainen graafi tolppakuvaus siitä millä tavalla yleisradioyhtiöiden rahoitus eräissä meihin vertailtavissa olevissa maissa on järjestetty tästä paljastui hyvin se meillä itsestään selvä tosiasia että että suomessa yleisradiota ei rahoiteta vähimmässäkään osin mainosrahoitteisesti tämä on lailla estetty ja määritelty niin että yleisradio ei voi kerätä mainostuloja toimintansa rahoittamiseksi voisimme voisimme vain kuvitella kuinka herkullista olisi vaikka puoli yhdeksän myydä viisi minuuttia mainosaikaa ostajia varmaan löytyisi mutta tämä on lailla kielletty ja tämä tarkoittaa sitä että yleisradio ei kilpaile lainkaan siellä mainosmarkkinoilla siinä mielessä että hakisi sieltä joitakin tuloja itselleen ja tämä toivoakseni säilyy jatkossakin yleisradion osalta vaikka joitakin muutoksia tehtäisiinkin että ei päästetä yleisradiota mainosmarkkinoille vaan se rahoitus järjestetään muulla tavoin suurempi tai pienempi rahoitus se on kovan keskustelun paikka se mutta ei mainosmarkkinoille niin kuin esimerkiksi itävalta sveitsi hollanti belgia ja irlanti saavat kaikki osan tuloistaan mainoksia myymällä arvoisa puhemies toinen mielestäni tärkeä kohta joka liittyy siihen yleisradion ja kaupallisen median suhteesta on hallintoneuvoston kertomuksen sivulla viisikymmentäkaksi jossa kuvataan ohjelmatyyppien jakautumista eri tv kanaville suomessa ja kun lähdetään otsikoista kulttuuri uutiset ajankohtaiset urheilu asia lapset ja päädytään sitten elokuvat ja tositelevisio puolelle niin nähdään tuosta kuvasta että kulttuurin puolella yleisradiolla on valtavan suuri panostus verrattuna kaupalliseen mediaan uutisissa ajankohtaisissa urheilussa on edelleenkin suurempi panostus kuin kaupallisella medialla ja asiaohjelmissa ja ja myös lastenohjelmien osalta mutta sitten kun tullaan kotimaiseen fiktioon ulkomaiseen fiktioon viihteen ja musiikin kautta elokuvien kautta tositelevisioon tv kanavien osuus kasvaa vastaavasti ja yleisradion julkisen palvelun osuus pienenee eli tämä markkina alue jossa kaiken kaikkiaan tv kanavat lähettävät ohjelmia näyttää olevan jakautunut varsin selvästi siihen että kaupallisella medialla on vähän toisentyyppinen painotus tai selkeästikin toisentyyppinen painotus kuin julkisen palvelun yhtiöllä emme toimi ikään kuin samalla ohjelma alueella tai formaatilla vaan

yleisradion osalta pohjalta muodostunut ja kaupallisen median kannalta katsojien ja mainostajien kiinnostukseen perustuva ohjelmatyyppien jakautuminen ja ja tämä on mielestäni tärkeää pitää mielessä kun pohditaan sitä kuinka paljon me häiritsemme toisiamme kuinka paljon yleisradio häiritsee kaupallisen median toimintaa

arvoisa puhemies jääkiekon mm kisoissa suomi tanska viisi viiva yksi suomi pääsi mitalipeleihin ja lähettäjä oli mtv kolme hyvä näinkin että kaupallinen televisio lähettää myös näitä tärkeitä kisoja mutta totta kai suomessa ylelle kuuluu myös velvollisuus lähettää isoja urheilutapahtumia koko kansaa kerääviä urheilutapahtumia se on juuri sitä katsojasuhteenkin kannalta tärkeää ohjelmaa muun muassa olympialaiset tulevat nyt sitten riosta ja ovathan sieltä tulleet jo mm kisat pekingistä ja nuorten mm kisat helsingistä tämmöisiä jopa kansakuntaa yhdistäviä lähetyksiä jos nyt kuitenkin puhuttaisiin itse päivän päivän aiheesta eli yleisradion hallintoneuvoston vuosikertomuksesta täytyy ensinnäkin sanoa se että kuinka monta kertaa syyhyävät sormet päästä puhumaan yksittäisistä ohjelmista hallintoneuvostossa mutta hallintoneuvosto ei ole ohjelmaneuvosto aikoinaanhan oli ohjelmaneuvostot yleisradiossa ja siellä käsiteltiin hyvinkin yksityiskohtaisesti ylen ohjelmia meidän tehtävämme hallintoneuvostossa on piirtää yleisradion toimintaa isolla pensselillä ja ylen operatiivinen johto ja hallitus sitten toteuttaa ylen toimintaa journalistisin perustein niin kuin täällä on sanottu kuuntelin mielenkiinnolla perussuomalaisten kritiikkiä usassahan on sillä tavalla että konservatiiveilla siellä on fox tv ja sitten liberaaleilla on kun katsot molempia niin voit saada jonkunlaisen käsityksen niin kuin harmaasti mitä siellä suurin piirtein on on kyllä yhdyn edustaja kantolan kantaan siitä että toki yleisradion täytyy muuttua maailman mukaan myös monikulttuurisuudessa mutta täytyy tuoda myös suomen suuren kansan enemmistön näkemyksiä sen hiljaisen enemmistön näkemyksiä että siellä on monenlaisia näkökulmia mutta toisaalta kun puhutaan yleisradion tehtävästä puurot ja vellit eivät saisi mennä sekaisin mitä yle sinällään on ja mitä siellä ne ohjelmasisällöt minäkin voisin arvostella monia ohjelmia minkälaista journalismia siellä on tehty esimerkkinä nyt vain yksi asenteellinen ajankohtaisohjelma maaseudun laajakaistasta kuinka se on epäonnistunut viitasaarella se tehtiin onneksi silloin edustaja pekkarisella oli puheoikeus ja hän televisiossa korjasi suorastaan vääriä väitteitä mitä siinä esitettiin

huomioon että rahaa on vähemmän ja se on merkittävää eli ylekin on pistänyt vyötä tiukemmalle radion ja tvn tavoittavuus on pysynyt kutakuinkin ennallaan kun taas verkkosisältöjen tavoittavuus on noussut yhteensä kuusitoista prosenttia tämä on on sellainen asia joka on ärsyttänyt myös kaupallista mediaa että yle on niin vahva nyt verkossa minä sanoisin kyllä ihan puolueettomasti että kyllä kaupallisten medioiden verkkosivut monesti ovat paljon värikkäämpiä ja houkuttelevampiakin kuin mutta tietysti olisi ehkä hyvä mennä siihen suuntaan mitä atte jääskeläinen on ehdottanut että muun muassa kaupallinen media ja sanomalehdet saisivat käyttöönsä yleisradion sisältöjä liikkuvaa kuvaa ja näin ja yle palvelisi ikään kuin alustana koko suomen medialle ehkä siihen päästäänkin yle areena oli taloustutkimuksen mittauksessa jälleen arvostettu ja arvostetuin kotimainen verkkobrändi suomalaisista seitsemänkymmentäkuusi prosenttia pitää ylen palveluja vähintään yhtä kiinnostavana ja luottamus ylen uutistoimintaan on vahvistunut olen ollut toimittajana tv uutisissa siihen aikaan kun mainos tvllä ei ollut vielä uutisia mtvllä ja silloin naureskeltiin sille että mitä mtvlle uutiset mutta niinhän ne loppujen lopuksi sitten tulivat ja minusta se on ollut hyvä asia tämä uutisten kilpailu on jopa parantanut yleisradion uutisten minusta mtvn ja jopa nelosenkin uutiset ovat aika hyvin toimitettuja ja ne ovat tärkeitä tiedonvälityksen kannalta ja demokratian kannalta että on erilaisia uutislähetyksiä sen verran vielä että ylehän aloitti alueelliset tv uutiset nyt lapissa ja pirkanmaalla ja täytyy kiittää tamperelaisena kansanedustaja sitä että että myös pirkanmaalla on omat alueuutiset koska häme on niin iso alue että kyllä siinä täytyy muistaa että pirkanmaa on sitten ihan oma oma alueensa ja myös lappi ihan samalla tavalla ettei se lähetys tule oulusta yle areenan käynnistyksiä oli merkittävästi edellisvuotta enemmän noin kolmekymmentä miljoonaa kuukaudessa ja tosiaan vaikka se on menneisyyttä niin se on tulevaisuutta ja minä olen erittäin iloinen siitä areenan toiminnasta myös nämä musiikkipätkät mitä me kuulemme menneisyydestä elävässä arkistossa ovat erittäin merkittävää ihan kansallista sivistyksellistä arvoa tuottavia tuottavia asioita se että yle hankkii sisältöjä tuottajilta eurolla on hyvä asia ylellä on suuri merkitys katalysaattorina suomalaiselle musiikille ja elokuvan tuottamiselle ja ja monelle muulle kulttuurille ja toivon että tuo indie tavoite jota halutaan varmaan nostaa tuolla työryhmässäkin vielä paranee ja meillä on riittävästi indie yhtiöitä jotka pystyvät sitä aluskasvillisuutta ja niitä niitä ohjelmia tuottamaan todellakin tulevaisuudessa meillä on edessä radion ja television rajuja muutoksia ja kuitenkin kaiken a ja o on se että yle säilyy journalismia kulttuuria oppimista ja urheilua tuottavana ja ja vahvistaa roolia myös digitalisoituvassa maailmassa mitä tulee sitten julkisen palvelun keskusteluun niin sitähän käydään ympäri eurooppaa tämä johtuu tästä uudesta mediamaailmasta siitä että kilpailu kiristyy koko ajan kansainvälisesti ja ehkä lehtitalot joissakin maissa nukkuivat silloin kun olisi pitänyt toimia lehtitalot ajavat tietysti rajoituksia yleisradiotoimintaan toivoen että se helpottaisi heidän tilannettaan tätä keskustelua käydään nyt keski euroopassa ja myös bbcn osalta on vaikea päästä käsiksi mainosrahat vieneeseen googleen ja muihin kansainvälisiin mammutteihin jotka ovat todellinen syy tv ja lehtiyhtiöiden ahdinkoon se että ylellä menisi huonommin ei kuitenkaan auttaisi kaupallista mediaa kaupallisten mediatalojen tavoite on ollut monissa maissa tehdä julkisen palvelun yleisradiotoiminnasta ainoastaan markkinoita täydentävä kapea tehtävä sellainen kuin se yhdysvalloissa on tämä erikoispiirre on että suomessa on tämä maan huono talous ja ja tätä keskustelua ei varmasti käytäisi näin kovin sanoin jos ei olisi niin vaikea tilanne muutenkin yksityisellä sektorilla kun mainosrahoja ei tule julkisen palvelun yleisradiotoiminta on kuitenkin viestintäpoliittinen päätös me täällä eduskunnassa kansanedustajina teemme sen päätöksen haluammeko tällaisen ylen ylen tehtävä on tukea myös kansanvaltaa ja vahvistaa suomalaista kulttuuria ja ilman mainoksia niin kuin tuossa edustaja kantola sanoi

ohella aikoinaan pekka silvola maalaisliiton entinen puoluesihteeri joka oli sitten ylen ohjelmajohtajana hän oli silloin pomona kun olin ylessä töissä sanoi että muistakaa että suomen maaseudun ja maakuntien kannalta on aina tärkeää että meillä on myös yleisradio joka täydentää sitä mitä paikkakunnan tai maakunnan päälehti sanoo jos me olisimme vain yhden päälehden varassa niin aika aika voi sanoa ohkainen se näkemys olisi monipuolista ohjelmatarjontaa tosiaan indien kautta mutta myös tosiaan musiikille urheilulle ja elokuvalle yle on tärkeä olen sanonutkin monille näille taiteilijoille ja muissa että puolustakaa yleä ylellä on iso merkitys koska se on monesti myös suunnannäyttäjä sille mikä musiikki suomessa soi ja ja se maksaa suuresti tekijänoikeuskorvauksia vielä ainakin toistaiseksi tosiaan puhuin tuosta asiakassuhteesta tai katsoja ja kuuntelijasuhteesta ja on kritisoitu että yle lähettää nyt joitakin hbon ohjelmia tai amerikkalaista sarjaviihdettä minusta sekin on siinä rajoilla että ylelle se kuuluu itse katson hbota ja netflixiä suoraan mutta mutta minusta siellä on sellaisia laadukkaita tv sarjoja joihin ylelläkin täytyy olla oikeus lähteä mukaan

ei kukaan muu välittäisi jos yle ei niitä välittäisi tosiaan samoista asioista keskustellaan euroopassa saksassa on kova keskustelu norjassa on vaadittu nrkn alasajoa mutta maaliskuussa stortinget päätti niin että että nrkta ei siellä lähdetä ajamaan alas samoin ruotsin radio ja tv viranomaisten mrtvn raportti lähti siitä että svtn ja ja sveriges radion asema säilyy ja sitä ei lähdetä ajamaan alas julkisen palvelun yhtiöt toimivat näissä maissa sillä tavalla että ne eivät estä kilpailevia toimijoita aloittamasta harjoittamasta ja kehittämästä mediatoimintoja kiitoksia

puhemies tämä keskustelu ja yhtä lailla se palaute mitä se palaute mitä edellinen hallintoneuvoston puheenjohtaja taatusti on saanut osoittaa sen että niin tässä salissa kuin kansalaisten keskuudessa kyllä todella elää voimakkaana sellainen viha rakkaus suhde yleä kohtaan mutta tämä keskustelu paljastaa sen että on laaja konsensus ylen tarpeellisuudesta ja myös ylen erityisyydestä kun esitetään kritiikkiä tiettyä asenteellisuutta kohtaan niin tällainen kritiikki on toki otettava vastaan mutta ei pidä myöskään nähdä mörköjä kaikkialla ei se että uutisoidaan että aurinko nousee viisi piste neljäkymmentäviisi ole mikään asenteellinen uutinen vaikka aurinko nouseekin idästä päin

puhemies kiinnitin huomiota edustaja alatalon puheenvuoronsa alkupuolella esittämään kuvaukseen siitä miten yleisradion johtaja atte jääskeläinen oli pohdiskellut sitä että yle kenties voisi jakaa sisältöjään laajemminkin uutismedian käyttöön tätähän on pohdittu millä tavalla se voisi olla tällaista synergian luomista mutta huomasin että helsingin sanomien puolelta taidettiin suhtautua tähän

sitä vähän arveluttavana ja eräs seuraus tällä saattaisi olla se että kansainväliset viestintäyhtiöt kuten google ottaisivat ne sisällöt käyttöön suomi tuskin pystyisi rajoittamaan tätä ylen sisällön jakamista vain suomalaiselle kotimaiselle medialle vaan saattaisi olla niin että sitten kansainväliset mediat saisivat sen käyttöönsä ja siitä syntyisi ennemminkin ongelmia suomalaiselle medialle tässä on monia näkökohtia joita pitää pohtia mutta pohtimisen arvoinen tuo varmasti
on vielä vastauspuheenvuoro edustaja alatalo ja sitten siirrymme listaan
vastauspuheenvuorona arvoisa puhemies edustaja kantolalle tosiaankin siinähän on myös tekijänoikeuskysymyksiä ja monia muita asioita jotka eivät ole niin yksinkertaisia mutta muistuttaisin siitä että nythän eun sisällä esimerkiksi suomen ohjelmia voi katsoa

siinäkin tapauksessa kuitenkin ilmeisesti euroopan unionissa päästään selvyyteen miten tekijänoikeudet hoidetaan tässä tapauksessa en tiedä sitten onko se sanoma oyn arroganssia että he eivät tästä ajatuksesta ole niin innostuneita mutta minä näkisin mielelläni yleisradion tämmöisenä kansallisena alustana jota voivat kaikki hyödyntää siellä ovat kirjastot ja ja tosiaan muutkin mediat esimerkiksi

arvoisa puhemies muutamia poimintoja ylen hyvinkin laajasta kertomuksesta julkisen palvelun tehtävään kuuluvat luotettavuus ja riippumattomuus poliittisista suhdanteista ylen palveluja pidetään luotettavina ja tehtävissään yle on onnistunut melko hyvin julkisen palvelun tehtävänä on tukea kansanvaltaa demokratiaa alueellisia ja otettava huomioon ikäryhmät niin kuin äsken mainittiin viittomakielisten ohjelmien lisäys on hyvä juttu samoin näkövammaisia on huomioitu etenkin urheilusivustoilla ja kuulovammaisille on nämä uutiset ja mieleen tulee se että viime vuonna vietettiin sibeliuksen sataviisikymmentä vuotisjuhlaa ja ja saimme televisiosta seurata kullervo balettia ja jotain toivomuksia täällä on puhuttu myös näistä hartausohjelmista ja katson että tärkeää on säilyttää hartausohjelmat niin radiossa kuin televisiossa varsinkin aamu ja iltahartaudet ovat olleet hyvin ja toivonkin että niin aikuisille olisi näitä hengellisiä ohjelmia enemmänkin koska maamme on kristitty kansa

suomalaisista prosenttia luottaa yleen erittäin tai melko paljon luottamus on laskenut edellisestä vuodesta silloinhan se oli kahdeksankymmentäseitsemän prosenttia yle radio suomi on on edelleen kuunnelluin radiokanava ja yle tv yhden katsotuin televisiokanava suomessa ylen kanavien tarjonta eroaa selvästi kaupallisista kanavista yle panostaa enemmän asia ajankohtais uutis ja kulttuuriohjelmiin ja myös lastenohjelmien kuten äsken mainitsin osuus on selvästi korkeampi kuin kaupallisilla toimijoilla keskimäärin samoin urheilun ja kotimaisen fiktion mediapoliksen kehittäminen pirkanmaan luovan alan keskukseksi sai uutta vauhtia kun yle tampereen ammattikorkeakoulu technopolis aito tehdas ja aito media päättivät järjestäytyä osuuskunnaksi vuoden kaksituhattakuusitoista alussa

sitten myös yleisradion lakisääteisenä tehtävänä on välittää asetuksella tarkemmin säädettäviä viranomaistiedotuksia ja varautua televisio ja radiotoiminnan hoitamiseen on käynnistynyt selvitystyö alueellisten radio ja tv lähetysten mahdollistamisesta poikkeusoloissa tavoitteena on nopeuttaa vaaratiedotteiden kulkua hätäkeskuksista yleen ja muille julkaisuun osallistuville toimijoille järjestelmä on määrä saada täysin valmiiksi hätäkeskusten erica järjestelmän asteittaisen käyttöönoton myötä yle on myös tehostanut toimintaansa melko voimakkaasti koko luvun ajan muun muassa henkilömäärää on vähennetty lähes neljänneksellä uusi tehostettu toimintamalli otetaan käyttöön tämän vuoden loppupuolella yle pyrkii vähentämään toimitilojaan neljälläkymmenellä prosentilla vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä tiloja vähentämällä ja tilankäyttöä tehostamalla tehostamalla yle vapauttaa resursseja sisältöjen kehittämiseen vuoden kaksituhattaviisitoista lopussa yle solmi vrn kanssa vuokrasopimuksen ja lopuksi vielä liikenne ja viestintäministerihän asetti lokakuussa kaksituhattaviisitoista parlamentaarisen työryhmän arvioimaan ylen tehtävää ja rahoitusta ja pitäisi sitten toukokuun loppuun mennessä tulla valmiiksi jos kaikki menee hyvin samoin on myös selvitettävä ylen julkisen palvelun laajuutta toteuttamista rahoituksen tasoa sekä arvioida miten eduskunnan omistajaohjaus yleisradioon toteutetaan

arvoisa puhemies

en voi tässä vaiheessa vielä tarkemmin selostaa mitä on tapahtunut ryhmässämme tähän mennessä ylen keskeisenä tehtävänä on laadukkaan kotimaisen tuotannon esittäminen tukeminen laissa yleisradiosta todetaankin osuvasti yleisradion tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava televisio ja radio ohjelmisto siihen liittyvine oheispalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin ylen tehtäviin kuuluu myös tuottaa erityisryhmien ohjelmatarjontaa ja laadukasta lastenohjelmaa yle ei saa tulevaisuudessa unohtaa myöskään vanhusväestöä tässä taannoin ajateltiin että tavallinen televisio häipyy kuvioista mutta nyt on todettu että televisio pitää pintansa ja täytyy huomioida että varsinkin eläkeläiset vanhempi väestö katsoo eniten televisiota heitä pitää myös ohjelmistossa muistaa yleisradio merkitsee suomalaiselle kulttuurille ja suomalaisille paljon ilman yleisradiota ja sen tuotantoa kotimainen draama dokumenttielokuva ja sarjatuotanto olisivat huomattavasti heikommissa kantimissa myös niin sanotut indie hankinnat ovat tärkeitä niiden avulla monet pienet tuotantoyhtiöt voivat jatkaa laadukkaan kotimaisen draaman tuotantoa ja toivottavasti tulevaisuudessa myös lisätä sitä myöskään laadukasta kansainvälistä tarjontaa ei tule kokonaan unohtaa suuret urheilutapahtumat kuten olympialaiset ja mm kisat ovat merkittäviä kansainvälisiä tapahtumia on olennaista että kaikki kansalaiset saavat nämä palvelut ilman erillistä maksuvelvoitetta näitä urheilun ja ja kulttuurin merkkitapahtumia yle onkin kiitettävästi esittänyt erittäin tärkeää yleisradion toiminnassa ehkä tärkeintä on ylen riippumaton asiantunteva ja laadukas uutistarjonta eräs ylen kallisarvoisimmista osista on sen arkisto ja elävä arkisto palvelu joka sisältää ainutlaatuista audiovisuaalista materiaalia arkiston kätköistä paljastuukin kuinka tärkeä rooli yleisradiolla on historian saatossa ollut suomalaisten sivistäjänä

maailmanlaajuinen keskustelunaihe hyviä malleja voi siis hakea maista joissa käydään samaa keskustelua tuetun julkisen tarjonnan ja markkinaehtoisen yksityisen tarjonnan suhteesta media siirtyy entistä enemmän verkkoon missä julkisen ja yksityisen uutistarjonnan yhteistyöllä voidaan saavuttaa molemminpuolista hyötyä tätä yhteistyötä meidän lainsäätäjien tulee kehittää molemmat tahot tarvitsevat toisiaan kiistaa synnyttää tietenkin se että ylellä rahoitus on suht hyvin pitänyt ja se on vakaata ja varmaa kaupalliset joutuvat hakemaan rahansa mainostuksen kautta ja se tuo yhä enemmän ongelmia usein liittyvässä kansalaispalautteessa ja ja julkisessa keskustelussa nousee esille ylen riippumattomuus erityisesti uutisten ja ajankohtaisohjelmien osalta on keskeistä että yle säilyttää suomalaisten keskuudessa kuvan tasapuolisesta ja poliittisista suhdanteista riippumattomasta toimijasta seitsemänkymmentäkaksi prosenttia suomalaisista seuraa ylen tv ja radiokanavia päivittäin siksi on ensiarvoisen tärkeää että kansalaiset saavat laadukasta ohjelmaa yleä johtaa ja hallinnoi kaksi tahoa yleisradion hallitus ja hallintoneuvosto saattaisi olla myös järkevää perustaa asiantuntijoista koostuva riippumattomuutta seuraava toimi elin hallintoneuvoston alaisuuteen näin riippumattomuutta pystyttäisiin seuraamaan järjestelmällisesti tämänkaltaisen toimielimen perustaminen olla pohdinnan paikka kuitenkin hallintoneuvostolla tulee olemaan olemaan ja sillä pitää olla se tärkein rooli on tärkeää että yleisradio on myös suorassa yhteydessä kansalaisiin yhteydenpitoon kuuluu tärkeänä osana se että suomalaiset pääsevät osallistumaan suoraan ylen toimintaan esimerkiksi puhelinlangat laulaa on mielestäni edelleen loistava formaatti totta se on laulanut jo neljäkymmentäneljä vuotta kotimaisen musiikin kohdalla yle on todella tärkeä jotta kotimaista musiikkia esitetään tulevaisuudessakin pieniä pyyhkeitä antaisin siitä kun on muun muassa näitä ylen paikallisia radioita alueen paikalliset musiikkiammattilaiset tai harrastajat joilla on erittäin hyvää tuotantoa harvoin saavat tuotantoansa esille tänä päivänä paikallisradioissa siihen puutokseen pitäisi pitäisi puuttua tietysti tämä on probleema myös kaupallisissa että on nämä soittolistat soittolistat mitkä merkitsevät sitä että hyvin paljon samantyyppiset tai samat biisit soivat on selitetty että että kansalaiset haluavat kuulla niitä totta kai haluavat jos eivät he kuule mitään muuta koskaan on on myös tärkeää että aluetoimitusten aidosta paikallistarjonnasta tosiaan pidettäisiin huolta samalla on kuitenkin huolehdittava maakuntalehtien elinvoimaisuudesta paikallislehdet uutisoivat paikallisista asioista tarkasti ja on demokratian kannalta tärkeää että myös ne säilyvät hengissä myös paperiversioina tässä digimurroksessa kaiken kaikkiaan kiitos

arvoisa puhemies ylen hallintoneuvoston jäsenenä itsellänikin on muutama huomio tähän päivän keskusteluun ensimmäinen huomio ehkä lähtee siitä että kun katsotaan tätä hallintoneuvoston kertomusta niin jo sen pohjalta voidaan todeta että yle hyvin vahvasti noudattaa sitä lakisääteistä tehtävää mikä sille on on annettu ja toteuttaa sitä omaa tehtäväänsä varsin hyvin ja varsin hyvillä tuloksilla tässä mielessä voin myös kiitellä niitä aikaisempia puheenvuoroja mitä täällä on käytetty hallintoneuvoston puheenjohtaja kivelää ja myös edustaja alatalolla oli varsin varsin hyvä puheenvuoro toinen huomio liittyy sitten tähän keskusteluun mikä tästä aina viriää yle aiheuttaa meissä jokaisessa varmasti mielipiteitä suuntaan ja toiseen ja oikeastaan aika hyvin kuvastaa kansalaispalautetta missä toisen mielestä joku asia on aina liian liberaalisti uutisoitu ja toisen mielestä aina joku toinen asia on sitten liian konservatiivista ja kaikkea siltä väliltä tästä kyllä itse vedän sen johtopäätöksen että silloin yle on toteuttanut aika hyvin sitä moniarvoista viestintää kun myös palautetta tulee laidasta laitaan jolloin pääsemme siihen että ylehän toimii juuri niin kuin me lainsäätäjinä olemme halunneet en näe kovin järkevänä sitä että yksittäisten ohjelmien osalta keskustelua tässä salissa käydään tai muissakaan ohjelmaneuvostoissa tai sen sellaisissa se on journalistisen vapauden piirissä ja yle ja yle vastaa siitä sisällöstään mitä se itse tuottaa hallintoneuvostohan valvoo ainoastaan että tämä lakisääteinen tehtävä toteutetaan sitten kun katsotaan ylen tulevaisuutta niin tähän liittyy monenlaisia kysymysmerkkejä kotimaassa käytävä pohdinta on aika lailla samaa pohdintaa mitä myös globaalisti käydään julkisesta palvelusta sen tulevaisuudesta ylipäätänsä mediamurroksesta ja siitä millä tavalla yle myös tähän haasteeseen vastaa meillä median sisältöjen käyttö muuttuu miten pärjäämme siinä alati muuttuvassa maailmassa ja miten toisaalta vastaamme sitten kotimaisella tuotannolla ja toisaalta kotimaisilla toimijoilla siihen kilpailuun mitä myös globaalit toimijat suomeen tuovat mutta yhtä asiaa en en tässä keskustelussa ylen tulevaisuudesta oikein ymmärrä ja se on tämä ehkä tahallinenkin kaupallisen median ja toisaalta ylen vastakkainasettelu joka aina nousee esille logiikkahan menee jotakuinkin niin että kaupallinen media ei pärjää sen takia että meillä on niin laadukas julkinen palvelu jos ajattelemme sen näin niin silloin täytyy kysyä että onko todella niin että meidän mediamarkkina on stabiili ja se toimii ainoastaan niin että jos julkinen menestyy niin kaupallinen häviää ja jos toisaalta kaupallinen menestyy niin julkinen en itse usko ihan tähän että se on näin yksinkertaista ja jos enemmänkin katsotaan sitä kaupallista mediaa vaikkapa niitä maakuntalehtiäkin mitä täällä on nostettu esille ja sitä uutiskäyttöä mitä kansalaiset sitten käyttävät varsinkin tänä päivänä verkossa niin täytyy muistaa että kahdella suurimmalla iltapäivälehdellä on jo verkkouutiskäytöstä yli viisikymmentä prosenttia

jos me puhumme siitä miten esimerkiksi joku maakuntalehti ja sen verkkojournalismi ja verkkouutiset ovat kiinnostavia niin silloin se vastaus ei kyllä löydy siitä minkälaista sisältöä yle laittaa verkkoon vaan enemmänkin kysymys on siitä mitä nämä kaksi isoa kaupallista iltapäivälehteä tekevät

kansalainen suuntautuu tiettyyn tiettyyn paikkaan tässä yhteydessä on hyvä muistaa että kun katsotaan myös näillä luotettavuusmittareilla kun mitataan eri palveluntarjoajia ja eri uutistarjontaa että mitä kansalainen pitää luotettavana niin aina luotettavimpana uutisten tarjoajana pidetään yleä minusta on aika hienoa että meillä suomessa on sellainen julkinen palvelu joka myös nauttii kansalaisten silmissä hyvin laajaa luottamusta vuodesta toiseen muutenkin kun katsotaan yleä ja sen tuloksellisuutta ja tuloksellisuutta ja verrataan vaikka muihin pohjoismaisiin ylen kollegoihin niin siinäkin mielessä täytyy sanoa että sillä rahalla mitä me satsaamme täällä verrattuna me saamme täällä parempaa tulosta henkilöä kohden sitten vielä tähän kysymykseen todella tästä kaupallisen median ahdingosta ja siitä että onko niin että uutisia ei lueta kaupallisen median sivuilta ylen takia tässä kun katselee näitä viimeisimpiä tutkimuksia mitä on tehty niin suurin syy todella minkä takia esimerkiksi maksullisia sanomalehtiä ei käytetä internetissä yllättävästi on se että niitä maksuttomiakin sanomalehtiä löytyy sieltä internetistä sitä maksutonta uutistarjontaa löytyy sieltä internetistä mikä on minusta aika selkeä syy sille minkä takia joku esimerkiksi ei vaihda sitten maksullisiin palveluihin jos se sama sisältö on esimerkiksi kilpailevalla iltapäivälehdellä täysin maksutta maksutta saatavissa ja kun sitten taas kysytään mikä merkitys tässä ylen tuottamilla uutisilla on niin se on hyvin pieni kun verrataan kaikkiin näihin muihin syihin siinä mielessä ehkä toivoisin että tämäkin keskustelu siitä että onko todella aina niin että kaupallisen median ahdingon takana on yle saisi vähän toisenlaisia näkökulmia

varmasti on erilaisia haasteita joita he ovat kohdanneet erilaisia ongelmia ja niitä pitää ratkoa toivottavasti näihin nyt sitten löytyy myös vastauksia siitä parlamentaarisesta työryhmästä mistä myös äskeisessä puheenvuorossa edustaja elomaa

arvoisa herra puhemies

ja ehkä vaikea hahmottaa ainakin varsin usein tässä keskustelussa puhutaan jostain yksityiskohdasta tajuamatta sen monivaiheista vaikutusta esimerkiksi osakeyhtiössä joka yle on lain mukaan hallituksen tulee ajaa yhtiön etua sama koskee soveltuvin osin hallintoneuvostoa jos sitten täällä mainittu julkisen sanan neuvosto otetaan tähän vielä kontrollielimeksi sen kaksitoista jäsentä koostuu siten että kustantajapuolella siellä on yhdeksän kun neljäkymmentä vuotta niitä päätöksiä seurasin niin aika harvoin mielestäni sellaisissakin tapauksissa tuomio tuli joissa olisi pitänyt ilman muuta tulla ei se ole neutraali elin se on tehty sitä varten että oikeusistuimessa vähemmän julkisen palvelun mainososuus muistuu nyt mieleen kuinkahan monta vuotta nelisenkymmentä vuotta yle maksusta lähetti lottoarvonnan vasta sen jälkeen kun siitä tehtiin kysely tämä mainosrahoitteinen osuus poistettiin ylen ohjelmasta ja se siirtyi mainos tvlle se että tällä hetkellä sanomalehdistö kaikkea ehkä maakunnallinen ja valtakunnallinen sanomalehdistö on ongelmissa on on monitahoinen ongelma tai syyt ovat moninaisia täällä mainittu google ei vaikuta sanomalehdistöön kovin paljon mutta se voi vaikuttaa siihen miten aikakauslehdet tai televisio menestyvät google on hyvä esimerkki siitä kuinka uusi teknologia on tehnyt maailmanlaajuisen median erittäin houkuttelevaksi niille jotka haluavat kohdentaa mainontaa yksilötasolla suomessa yleisradion nettisivusto joka on kaikista nopein uutisväline on vähitellen vaikuttanut siihen että sanomalehtien levikit ovat laskeneet vuosittain kolme ensiksi pääkaupunkiseudulla ja vähitellen ilmiö on siirtynyt keski suomen kautta pohjoiseen sen seurauksena myös sanomalehdistön kyky palvella kaupallisia intressejä eli mainostajia mainostajia on heikentynyt ja sen talous on joutunut vaakalaudalle veikkaan että jos mitään ei tehdä niin ensimmäisessä vaiheessa maakunnalliset sanomalehdet jotka ovat kuitenkin maakunnan edunvalvojia supistavat ilmestymiskertojaan seitsemästä viiteen mutta ihan pienet alueelliset pitäjälehdet menestyvät hyvin koska yle ei siellä pysty tarjoamaan vaihtoehtoista palvelua kyllä sillä että yle antaa ilmaiseksi nettisivut on välillinen vaikutus siihen ettei sanomalehdistö voi omille nettisivuilleen panna hintaa sillä on myös se seuraus ettei sanomalehdistö voi kovin herkästi käyttää ylen uutisia omassa tuotannossaan koska vastaanottaja sanoisi että hän on on saanut tämän jo ilmaiseksi tuntuisi aika omituiselta jos siitä vielä yritettäisiin saada hinta sellaista en pidä mitenkään mahdollisena ylen merkitys koko mediakenttään viidelläsadalla miljoonalla on niin merkittävä se vaikuttaa siihen miten investoidaan ja kun ylellä ei ole tuottovaadetta se pystyy tekemään joitain sellaisia ohjelmia jotka tuntuvat aivan mahdottomilta muille medioille esimerkiksi se että yle tekee etelä afrikassa mannerheimista afrikkalaisen näköisen ja pitää sitä hyvänä juttuna jos minä kustantajana olisin syyllistynyt samaan niin luulen että henkilökunta olisi pyytänyt audienssin ja sanonut vähän pidemmälle lomalle tai jos te perjantai tai lauantai iltana katsotte kun muut katsovat tv kahden avulla kuinka katsotaan televisiota niin minun mielestäni se ei ole yleisen palvelun tasoista ohjelmaa mutta kovin suosittua se on eli yle on pyrkimässä katsojamäärissä ja muutenkin sille samalle reviirille jossa lehdistö on jo ylellä on noin neljäsataa toimittajaa alueellisissa alueellisissa toimituksissa brysselissä kolmen viiva neljännen olen vakuuttunut siitä että brysselin merkitys suomen yhteiskunnan kehittymiselle ja meidän kyvyllemme seurata mitä brysselissä valmistellaan on paljon merkittävämpi kuin se että ylellä on kaksikymmentä henkilöä lappeenrannassa tekemässä paikallisia uutisia jotain tässä koordinaatiossa heittää pahemman kerran

arvoisa herra puhemies eero lehti kun otti tuossa esimerkiksi tuon että katsomme sitä kun ihmiset katsovat tvtä niin en tiedä sitten kummasta se kertoo enemmän tuottajista vai meistä katsojista halpaa se varmaan ainakin on mutta en minä siitä viihdearvosta niinkään niinkään tiedä täällä on keskusteltu tänään mikä mikä on hallituksen ja hallintoneuvoston tehtävä ja onko meidän tehtävämme oikeastaan puuttua varmastikaan yksittäisten ohjelmien tarkkaan sisältöön mutta joka tapauksessa on hyvä käydä keskustelua siitä pitkästä linjasta katsoin vielä tuon yle lain tuossa itsekin kertasin sen vaikka juristi olen niin en todellakaan muista säädöksiä ulkoa ilman että käyn katsomassa niitä uudestaan tosiaan hallintoneuvoston tulee valvoa sitä että yle noudattaa näitä julkisia tehtäviä joita sille on annettu ja siellä julkisissa tehtävissä on todettu tämä monipuolisuus ja tasapuolisuus tietysti se on varmasti näin että jokainen voi kokea sen eri lailla ihan kuitenkin muutaman semmoisen subjektiivisen esimerkin kerron täällä myös edustaja modig tänään kertoi omasta toimittajataustastaan ja siitä että ne olivat hänelle subjektiivisia kokemuksia minulla ei ole tästä mitään empiiristä tietoa tämä on erittäin subjektiivista mutta mutta kuitenkin totuuteen perustuvaa olin tulossa valiokuntahuoneesta helmikuussa ja siinä oli paljon toimittajia siis eri eri medioista he eivät varmaan huomanneet minua he odottivat toisesta valiokunnasta ihmisiä ja keskustelivat presidentti sauli niinistön uudenvuoden puheesta ja siitä että sauli niinistöhän totesi että maassa maan tavalla ja että että kaikki eivät ehkä tulekaan suomeen hyvin aikein heitä kovasti nauratti ja he puhuivat että perussuomalaiset rasistit ovat nyt varmaankin hirveän ilahtuneita ja sitä nauroivat siinä he eivät tosiaan varmaan minua huomanneet ja kun olen uusi kansanedustaja tämmöinen hiljainen ihminen niin eivät sitten varmaan tunnistaneetkaan minua

sitten semmoinen hiljaisuus tuli he varmaan havahtuivat että herranjestas tässähän onkin joku muu tai en tiedä mitä ajattelivat mutta joka tapauksessa hiljaisuus tuli sitten tuli eräs nainen joka sanoi jotakin että ei ei kun me tarkoitettiin niitä muita ja jotain hyvinkin epämääräistä en en oikein siitä saanut sitten selvää no minä sitten omaan tapaani marssin siihen naulakolle ja otin takkini ja sanoin sitten että täällä kannattaa oikeasti miettiä mitä puhuu sillä täällä on seinilläkin korvat kyllä minä nyt koin niin että en minä ole täällä koskaan kenenkään toimittajien kuullut naureskelevan muiden puolueiden puolueiden ihmisille näin halventavasti että kyllä se minusta siltä tuntui tämä on minun työpaikkani ja minä en ainakaan ole rasisti mutta ehkä he eivät tosiaan tarkoittaneet minua että ne olivat sitten niitä joitain muita itselleni pisti silmään tässä nythän on ollut valtavasti maahanmuutosta ja lainsäädännöstä keskustelua ja kansalaisia on kovasti kiinnostanut se mitä toimenpiteitä saadaan aikaiseksi paljon erilaista erilaista huhuakin liikkuu internetissä

eduskunta hyväksyi lain jossa ulkomaalaislaista poistettiin tämä humanitäärisen suojelun peruste elikkä saatettiin se lainsäädäntö samalle tasolle kuin muuallakin eu maissa minä olen perustuslakivaliokunnan tosi pitkään perustuslakivaliokunnassa ja pohdimme erilaisia asioita ja siitä oli paljon julkista keskustelua että mitä mitä tämä tarkoittaa sitten sinä päivänä kun se eduskunnassa hyväksyttiin minäkin oikein asetuin iltauutisten eteen puoli yhdeksän että kun tästä on paljon keskusteltu niin nyt se varmaan todetaan tänään että että nyt se on näin se laki muuttunut ei mitään siellä oli sen päivän kaikkia muita uutisia ja sitten useampi minuutti ihan oli todellakin käytetty siihen että oli tutkittu sitä että amerikkalaiset tv näyttelijät naisnäyttelijät saavat vähemmän puheenvuoroja elokuvissa kuin miehet

olla että se ei ole tarkoitushakuista mutta kyllä se vähän tuntui siltä ja voihan se tietysti olla niinkin että minä kansanedustajana pidän näitä asioita tärkeämpänä kuin uutiset mutta en tiedä oliko se meille nyt niin tarpeellista sitten tietää se niitten puheenvuorojen määrä mutta tämä on tärkeätä senkin takia kun täällä on tullut esille se että kansalaiset luottavat yleen ja heidän uutisiinsa minäkin itse asiassa luotan en kuvittele että se on joku mv lehti jonka tiedot minun täytyy tarkistaa joka paikasta täällä muistaakseni edustaja juvonen sanoi laitoin tuossa itselleni ylös minulla ei nyt tässä ole sitä selvitystä että seitsemänkymmentäseitsemän prosenttia kansasta luottaa yleen paljon tai melko paljon silloin sillä on todella paljon merkitystä mitä ja missä suhteessa sieltä tulee sitä tietoa meille kaikille koska kansa luottaa siihen ja pitää sitä oikeana ja puolueettomana sen takia on hyvä että käytiin tätä keskustelua

arvoisa puhemies täällä on käyty tänään tänään hyvää keskustelua ylen ylen toiminnasta ja tulevaisuudesta ja hyvä niin mutta haluan kuitenkin vielä hieman tarkentaa noita aikaisemmin esittämiäni näkemyksiä ylestä sillä en halua että kenellekään jää täällä sellaista mielikuvaa että pitäisin yleä jotenkin tarpeettomana sillä näin näin ei tietenkään ole ylellä on totta kai oma roolinsa ja paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa sillä on se nyt ja sillä tulee ilman muuta myös tulevaisuudessa mutta kyllä kritiikille on annettava tilaa silloin kun silloin kun siihen on aihetta palaankin vielä hieman tähän aiempaan monikulttuurisuuskeskusteluun koska se nosti esiin paljon erilaisia näkemyksiä ja se selkeästi herätti erilaisia tunteita ja näkemyksiä ihmisissä me ylen hallintoneuvostossa emme tietenkään lähde määrittelemään ylen ohjelmasisältöjä mutta kyllä suurten linjojen vetäminen kuuluu hallintoneuvostolle tätä suurta linjaa edustaa myös tämä monikulttuurisuusagenda joka vaikuttaa kaikkeen ylen toiminnassa ja tiedonvälityksessä oleellinen näkökulma tästä monikulttuurisuusagendasta puhuttaessa on se että tämä agendahan kumpuaa suurelta osin tästä yleä koskevasta lainsäädännöstä jonka mukaan ylen tulee edistää monikulttuurisuutta mutta totta kai se linja kumpuaa myös näistä toimittajavalinnoista jotka aikaisemmin edustaja saarakkala nosti täällä esiin itse olen kuitenkin sitä mieltä että tästä yleisradion toimintaa koskevasta lainsäädännöstä on poistettava tämä monikulttuurisuuden edistäminen sillä ylen tehtävä ei ole pyrkiä muokkaamaan kansalaisten mielipiteitä ja ajaa tiettyä poliittista agendaa ylen ei tule edistää kommunismia ylen ei tule edistää kapitalismia ei globalismia eikä myöskään monikultturismia eikä mitään muutakaan ideologiaa ylen tulee edustaa tasapuolisesti koko kansan näkemyksiä ja monikulttuurisuusideologian kannattaminen ei kuulu poliittisesti neutraalin median tehtäviin monikultturismin tehtävänä on kannattaa nimenomaan massamaahanmuuttoa ja monikulttuurista yhteiskuntakokeilua ja ainakin minä vastustan tällaista poliittista ja ideologista agendaa mitä yle ajaa tällä hetkellä nykypäivän ihmiset ovat omilla aivoillaan ajattelevia yksilöitä jotka eivät tarvitse maailmankuvansa muodostamiseen ideologista pakko ohjausta valtion tai sen koneiston suunnalta ylen on pyrittävä sopeutumaan uuteen toimintaympäristöön jossa tietoa on vapaasti kaikkien saatavilla internetistä asenteelliselle ja puolueelliselle tiedonvälitykselle ei yksinkertaisesti ole enää sijaa suomalaisten keskuudessa korostan tähän loppuun vielä kertaalleen sitä että tarvitsemme suomeen riippumatonta puolueetonta ja neutraalia tiedonvälitystä mutta emme mitään ideologista pakkosyöttöä tai tiedonvälitystä vain tietystä poliittisesta ideologisesta näkökulmasta

puhuttaessa tästä mielipiteenmuokkauksesta tulee mieleeni tuo mitä edustaja meri toi esiin että humanitäärisen suojelun poistamisesta ei uutisoitu sitten taas toisaalta perheenyhdistämisen tiukentamisen suunnittelusta käynnistettiin ylellä valtava pelottelukampanja kun sitä suunniteltiin tiukennettavaksi edes vähän samalle tasolle kuin pohjoismaissa yleensä valtava pelottelukampanja

johon muuten yle ja helsingin sanomat kieltäytyivät vastaamasta sivumennen mainittuna mutta toinen asia johon puutuin marraskuussa keskusteltaessa oli käyttöön otettu muutos maakuntatoimitusten nimissä silloin tuntui omituiselta maakunnallisen identiteetin vesittämiseltä kun nimessään ennen maakunnan nimeä kantaneet toimitukset nimettiin vain yhden keskuskaupungin mukaan arvoisa puhemies ilmeisesti tämäkin helsingin kuplassa hyvältä tuntunut kokeilu on jäämässä voimaan se tai muukaan maakunnallisuudesta tinkiminen ei ole oikea linja ennemminkin on säästettävä keskustoiminnoista kuin alueradioista

puhemies täällä perussuomalaisten edustajat ovat esittäneet kritiikkiä erinäköisiä yleisradion ohjelmia ja toimittajien keskenään käymiä keskusteluja kohtaan minulla on ollut vuosien varrella minut valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna

hyvin monta kertaa samanlaisia fiiliksiä olen monta kertaa kokenut että joku asia mitä olen ollut itse päättämässä on erittäin tärkeä ja olen ollut pettynyt kun se on saanut uutisissa erittäin niukan huomion jos ollenkaan ja mielestäni sitten joku paljon vähemmän on saanut isomman tilan uutisissa olen monesti ajatellut että että asenteet millä on uutisoitu ovat olleet omaa puoluettani sanoisinko nuivasti kohtelevia koskaan ei kuitenkaan ole tullut mieleeni ajaa sitä että yleisradiota sinänsä ruvettaisiin sen takia jotenkin kuristamaan minusta on erittäin tärkeä asia että on olemassa tiedotuskanavia jotka ovat koko kansakunnalle yhteisiä todellakin kavahdan sellaista tulevaisuutta mistä edustaja alatalo taisi puhua

aivan täysin jakautunut yleisradiolla on myöskin kansallisen kulttuurin ja yhteisen kansan olemassaolon tunteen ja kulttuurin kehittämisen kannalta erittäin keskeinen tehtävä niin kuin tässä muun muassa muun muassa mikko alatalo ja joku muukin totesi on aivan väärin syyttää kaupallisen median vaikeuksista yleisradiota nehän johtuvat siitä että netillä on aivan erilainen rooli tänä päivänä se johtuu googlesta facebookista twitteristä ja vastaavista yleisradiota kurjistamalla ei kaupallisen median tilannetta kyllä pystytä parantamaan

rouva puhemies nyt kun aiheena on yle ja meillä kansanedustajilla on puheoikeus muttei päätösoikeutta näihin ylen ohjelmiin mielestäni se nimenomaan alleviivaa sitä että meillä on oikeus ja velvollisuus täällä myös tätä ohjelmatarjontaa sen sisältöä ja tätä journalistiikkaa ylen osalta käsitellä

että nyt meillä on

yle vero olemassa entisen

lupamaksun sijaan on vähän muuttanut tätä tilannetta mutta tätä on haluttu ja ei se nyt niin voi olla että kun on tämä vero tullut niin nyt meidän sitten lakkaisi ja minä ainakin itse puolustan ylen merkittävää roolia tätä suurin piirtein nykyisen kaltaista kokoluokkaa näen sen hyvänä ja luotan ylen uutisiin siellä tapahtuu tietenkin näitä vähemmän järkeviä valintoja niin kuin

enemmän tullut tunnetuksi aikuisviihteestä ja hän sitten pitää näitä omia ohjelmiansa joissa hän haastattelee näitä hänen kanssaan yleensä varsin samanhenkisiä ihmisiä hän yleensä siinä ohjelmassa oikein heruttamalla heruttaa tätä mielipidettä haastateltavalta nyökyttelemällä kaikella tavalla sille haastateltavalle kun haastateltava ei meinaa oikein rohjetakaan olla niin liberaali kuin rakel liekki haluaisi hänen olevan tällaisia esimerkkejä

puhemies tässä istunnossa on käyty laajaa keskustelua ylen tehtävistä ja tarpeellisuudesta ja varsin hyvä niin sillä nimenomaan eduskuntahan voi ylen lainsäädännössä määriteltyjä tehtäviä tarpeen mukaan muuttaa tai tarkentaa ja nämä lain määrittelyt näkyvät väistämättä myös yleisradion ohjelmien sisällössä lainsäädännössä yleisradion tehtäväksi määriteltyä monikulttuurisuuden tukemista ja tästä vaatimuksesta luonnollisesti seuraavaa voimakasta monikulttuurisuuden hyvien puolien esiin tuomista ja ja toisaalta mahdollisten ongelmien vähättelyä voinee jossain määrin verrata kuusikymmentä ja lukujen ylipolitisoituneeseen reporadioon ja sen jälkeiseen yleisradion yltiövasemmistolaiseen aikaan tämä politisoitumisen kausi sai ikävän huipennuksen suomettumisen aikana jolloin useat ylen toimittajat suitsuttivat suitsuttivat sumeilematta itäblokin saavutuksia ja tähänhän edustaja hakkarainenkin äsken viittasi tunnettuja ohjelmia olivat muun muassa naapurineljännes ja muut vastaavat silloisen itänaapurin autuutta hehkuttavat tuotokset näitä ohjelmia voi nykyisin katsella ylen arkistoista nostalgista myötähäpeää tuntien ajat muuttuvat eikä nykyinenkään mielipideilmapiiri vielä liene lopullinen totuus

luku oli aikaa jolloin eräs suurehko puolue oli paitsiossa niin sanotuista yleisistä syistä johtuen sen ajan ilmapiiri heijastui väistämättä myös ja sisältöön itäblokin romahduksen myötä sosialismin ihannointi näyttää muuttuneen monikulttuurisuuden hehkutukseksi joskin täytyy sanoa että yleisradio ei ei ole nykyään läheskään ainoa monikulttuurisuutta edistävä tiedotusväline osansa tähän lienee muun muassa toimittajakoulutuksen politisoitumisella ja on selvää että valtakunnallisen tiedotusvälineen vuosikausia harjoittama mielipiteenmuokkaus näkyy väistämättä myös kansalaisten maailmankatsomuksen muutoksena ainakin omasta mielestäni se on erittäin valitettavaa mutta nähtävästi kaikki kansanedustajat eivät ajattele samoin

arvoisa rouva puhemies edustaja savio vei melkein sanat suusta niin terävää tekstiä sieltä tuli mutta mitä edustaja hassi sanoi tuossa

roolista me puolustamme kaikki yleä mutta me haluamme että yle tuottaa sitä ohjelmaa mitä kansalaiset haluavat ei mielipidettä mitä siellä julistetaan nyt siinä siinä on yle ottanut roolin minä

oli se maahanmuuttokriisi

kovimmillaan niin aina ylellä ohjelmassa tuli että naisia ja lapsia joka ohjelmassa se tuli siellä esille jostakin ne sinne etsittiin minä ajattelin että pitääköhän tuo paikkansa kun viitasaaren abclläkin aika partaisia ja karvaisia olivat ne lapset läksin tornioon katsomaan niin kymmenen linja autolastia tuli sieltä ja ei yhtään naista eikä lasta mutta uutisissa ne sitten löytyivät minä en tiedä mistä ne sen saivat sinne tämmöinen rooli ei kuulu ylelle vaan tuottaa tasapuolisesti ohjelmia valtaväestölle aikanaan yle on perustettu

millään muulla ei ollut resursseja tuottaa ohjelmia valtiollisesti suomessa ei kaupallisesti eikä muuten yle oli siihen tilanteeseen todella hyvä ja on myös tähän tilanteeseen mutta sen täytyy ottaa huomioon myös tämä valtaväestö muun muassa nyt täällä salissa istuu hyvin paljon perussuomalaisia niin paljon enempi kuin muita kyllä ylen toimittajien hampaisiin olen joutunut hyvin pitkälle ja ne uutiset siellä mitä tehdään ovat hyvin toimittajan näköisiä ja puolueellisia liberaaleja niin kuin täällä on mainittu emme me tarvitse tämmöistä me tarvitsemme tietoa ja silloin kun tietoa alkaa tulla niin mv lehteä ei tarvita se on syntynyt tuohon rakoon minkä yle on jättänyt

arvoisa puhemies tosiaan tässäkin keskustelussa on hyvä että lähdetään yleisradion lakisääteisestä tehtävästä jos itse ajattelen sitä hallintoneuvoston jäsenenä niin se millä mittaan itse ylen toimintaa liittyy tavoitettavuuteen se mikä on ylen tehtävä tavoitammeko me erilaisilla sisällöillä mahdollisimman paljon suomalaisia

tämä toteutunut niin valtaosa suomalaisista toteaa että kyllä ylen sisällöissä joku tai jotkut asiat kiinnostavat hyvin montaa jokainen löytää jotakin sitten kun kysytään että luotetaanko siihen sisältötuotantoon luotetaanko siihen uutistuotantoon niin hyvin voimakas luottamus edelleen siinä mielessä edelleen korostan sitä että lakisääteisen tehtävän osalta yle on hoitanut hommansa no sitten kysymys siitä voidaanko edelleen jotain asiaa parantaa varmasti voidaan täällä ollaan käyty ehkä toteaisin vähän niin kuin edustaja hassi tuossa ennen että meillä jokaisella varmaan on subjektiivinen näkemys siitä miten jostakin asiasta pitäisi uutisoida mutta sitten taas kun mennään kysymään siltä vieruskaverilta niin se ei välttämättä vastaakaan sen vieruskaverin subjektiivista näkemystä miten siitä asiasta olisi pitänyt uutisoida täällä otettiin esimerkiksi se että uutisoitiinko nyt tarpeeksi tästä humanitäärisen määritelmän poistamisesta ulkomaalaislaista oli sitä mieltä että liian vähän joku sitä mieltä että varmaan liian paljon tai joku muu esimerkki näitä löytyy vaikka kuinka ja paljon mistä me jokainen katsomme subjektiivisesti sitä asiaa ja tulkitsemme sen toisin joku on varmaan täällä sitä mieltä että tästäkin keskustelusta pitäisi uutisoida joku sitä mieltä että enemmän joku sitä mieltä että vähemmän tässä asiassa jotenkin toivoisi että luotettaisiin enemmänkin niihin arvioihin mitä kansalaiset ovat esimerkiksi eri tutkimuksien valossa ylestä osoittaneet mitkä osoittavat sen että niillä mittareilla mitkä ylelle on on asetettu yle pärjää kyllä hyvin

sen verran vielä ylen rahoituksesta täytyy mainita tässäkin yhteydessä että siellä on on kaksikielisen eli suomeksi sanottuna ruotsinkielisen ohjelmiston osuus rahoituksesta suhteettoman suuri suhteessa ruotsinkielisen väestön osuuteen väestöstä ja yle veron maksajista eli sekin on epäkohta joka pitäisi korjata tämä keskustelu kaupallisen median ja ylen suhteesta on joskus vähän tarkoitushakuista jokainen ymmärtää että kaupallisella medialla on aivan erikokoiset resurssit kuin ylellä siinä missä mainostelevisiolla on ehkä satoja työntekijöitä kaupallisesti kannattavin periaattein palkattuna niin ylelle kustannetaan tuhannet työntekijät verovaroin kyllähän silloin täytyy olla aivan eri odotukset näitten tiedotusvälineitten toiminnan ja sisällön suhteen jos tilanne on tämmöinen keskustelua kaupallisesta mediasta ja ja ylestä ei kannata sekoittaa millään googlella se on ihan toinen suuri ongelma että kansainväliset mediajätit uhkaavat ostaa suomalaisen kaupallisen median pois se on suuri huolenaihe johon meidän todella kannattaa kiinnittää huomiota

perussuomalaiset ei missään nimessä ole ajamassa yleä alas kyllä me ymmärrämme ylen tärkeän merkityksen mutta se on tosiasia että nyt kun ollaan verkossa niin

on valtavat vaikeudet se ei palvele yleä ollenkaan jos kaupallinen media pikkuhiljaa heikkenee on myös ylelle hyvä että kaupallinen media säilyy siinä rinnalla ja sen takia nyt parlamentaarinen ryhmäkin yrittää katsoa mitä yhteistyötä voidaan tehdä sen haluan edustaja hassille sanoa ja mitä kulttuuriin tulee niin tietysti ylen tehtävän ydin kulttuurin puolella on kansallisen kulttuurimme vaaliminen ja kotimaisen tuotannon säilymisen takaaminen se on ihan ydinasioita

arvoisa puhemies olen edustaja elomaan kanssa ihan samaa mieltä siitä ettei ylen kuristaminen edistä kaupallista mediaa eikä myöskään päinvastoin tietysti eduskunnan käsissä on suoremmin se mitä tapahtuu yleisradiolle mutta olen kyllä sitä mieltä että meidän pitää jossain vaiheessa ruveta miettimään myöskin niitä asioita mitä politiikalla on mahdollista tehdä jotta suomessa säilyy myös journalistista tasoa ylläpitävä kaupallinen media koska se ei todellakaan nykyisessä nettimaailmassa ole mikään itsestäänselvyys kahta huomautusta varten oikeastaan tässä pyysin puheenvuoron ensinnäkin kun täällä monet edustajat ovat puhuneet monikulttuurisuudesta jonkinnäköisenä ideologiana no tietenkin nyt on paljon sanoja joita me kukin ymmärrämme vähän eri tavoin itse ymmärrän monikulttuurisuuden tarkoittavan ennen kaikkea sen tunnustamista että jokaisella ihmisellä on yhtäläinen ihmisarvo

siteeraa financial timesia joka toteaa että vaikka viime kesäkuussa eurooppaan saapuvista turvapaikanhakijoista kolme neljäsosaa oli miehiä niin ykn uusien tilastojen mukaan miehiä on alle puolet siis aikuisia miehiä enemmistö on naisia ja lapsia tämä tämä on financial timesin uutisoima ja muun muassa talouselämä lehden suomessa välittämä tieto siitä mikä on eurooppaan saapuvien turvapaikanhakijoiden jakauma

arvoisa rouva puhemies näitä uutisia kyllä löytyy maailmalta mitä hassi esitteli tuossa mutta me näemme jokainen savisilmillä mitä tapahtuu tuonne kun menee kadulle siellä on hyvin harvassa niitä naisia ja lapsia kyllä se katukuva täyttyy niistä partaisista lapsista ja sitten jos se ikä voidaan sanoa näin että minä olen viisitoista vuotta sehän on lapsi vaikka olisi kaljupää ei sillä ole mitään merkitystä ja ne lajitellaan uutisten mukaan lapsiksi kyllä näissä täytyy

ihan selkeä maalaisjärki käteen sitten vielä tämmöinen asia että täällä ronkainen mainitsi ruotsin kielen asemasta on se ihmeen juttu että kun minä lähden kainuun korpeen kävin toissa lauantaina kajaanissa niin ainoa asema on radio vega joka siellä kuuluu ja mikähän ylex kolme tai joku tämmöinen ruotsia kuka siellä sitä tarvitsee kuka ihme ja sama viitasaarella kyllä kaikki nämä asemat löytyvät sieltä ja yle tuottaa

siellä tarvita ruotsin kieltä ei kukaan mutta kuitenkin tuotetaan niin kuin tyhjää suolle samalla ne ohjelmat voi lähettää niitä ei tarvitse kukaan mutta se tuottaminen kuitenkin jotakin maksaa ja joku sen tekee elikkä kyllä tämmöiseen asiaan pitää pystyä puuttumaan ja myös sanomaan että näin on ja siitä monikulttuurisuudesta siinä käy koko ajan mitä sitä ohjelmaa tuotetaan samalla tavalla kuin silloin neuvostoaikana suomettumisen aikana kantaväestöä vastaan kun sitä aikansa jauhetaan sitä samaa asiaa kyllä ihmiset rupeavat hyväksymään siinä täydellisesti tuotetussa journalismissa se

kiitos arvoisa puhemies lähinnä tähän edustaja hassille ei niinkään hakkaraiselle joka puhui viisaasti siis tietenkin jokaisella ihmisellä on ihmisarvo emme me sitä ole romuttamassa tai pois ottamassa sen enempää kuin yleäkään arvostellessamme monikulttuurisuutta somalit arabit ynnä muut puolestani ihan rauhassa harrastaa sitä omaa kulttuuriaan kunhan tekevät sen omilla rahoillaan monikulturismi tarkoittaa sitä että muista maista tulleiden henkilöiden ei käytännössä edes annetakaan suomalaistua vaan valtaväestön rahoilla valtaväestön rahoilla ylläpidetään sitä että he saavat ylläpitää sitä omaa kulttuuriaan minä en halua ylläpitää jotain somalialaista tai arabialaista kulttuuria omilla verovaroillani sitä on monikulturalismi ja sitä minä sen tähden vastustan ja varmaan talouselämä tai uutisoi näistä asioista kuin yle yle mutta tosiasia on se että viime vuonna kun suomeen tuli näitä turvapaikanhakijoita niistähän kahdeksankymmentä prosenttia oli käytännössä miehiä ja niilläkin jotka oli lapsiksi ilmoitettu parta kasvoi paremmin kuin

puhemies yhdessä puheenvuorossa nostettiin esiin nämä tilastot koskien sitä että yle yrittää olla ykkönen tavallaan tavallaan kilpailla näistä katsojista ja kuuntelijoista

semmoinen ylilyönti ylellä mielestäni on että yle mainostaa aika varhain illalla tämmöisiä ohjelmia jotka on suunnattu vaikkapa nyt yli kaksitoista vuotiaille tai tai jotakin muuta vastaavaa tämmöistä sisältöä tulee jo aika aika varhain yleltä yleltä nimenomaan tätä ohjelmamainontaa joka ei sitten taas sovi pienemmille lapsille minun mielestäni tässä menee yle liian pitkälle kilpaillessaan näistä katsojista niin että tämäntyyppinen ohjelmamainonta voisi jäädä pois tai se pitää sijoittaa vaikkapa kello nämä kaiken maailman draculat ja muut eivät hypi sieltä silmille kello yhdeksäntoista maissa koska se on kuitenkin vielä aikaa jolloinka monesti pienetkin lapset ovat television lähettyvillä mitä tulee tähän ruotsinkielisyyteen niin siihenhän yle tosiaan satsaa aika aika suhteettoman paljon yhtä sellaista piirrettä mikä on tässä tullut jokin aika sitten ylelle että esimerkiksi ylen ruotsinkielisiä uutisia sijoitetaan aamu tvn yhteyteen minä pidän itse vähän häiritsevänä kun on tämä yle fem kanava niin miksi ei sitä ruotsinkielistä sisältöä voi välittää sitä kautta sen sijaan että häiritään suomenkielisten aamuhetkeä sillä että ikään kuin tuputetaan ruotsinkielistä aineistoa sen takia että me nyt sitten innostuisimme tai nuoret innostuisivat tästä ruotsin kielestä se on minun mielestäni väärä tapa edistää ruotsin kielen opiskelua ja ja oppimista mitkä sinänsä ovat tärkeitä ja vapaaehtoiselta pohjalta varsin kannatettavia ajatuksia mutta

tack fru talman joo tuota oikeastaan tyhjensin pajatsoni tuossa tuossa vastauspuheenvuorossani aika pitkälti kun luulin etten saa tuota vastauspuheenvuoroa pyysin puheenvuoron en nyt käy toistamaan sitä mitä sanoin mutta sanon vielä sen verran että tämä tämä monikulturalismi on ikään kuin joidenkin ihmisten ihmisten ajatusmaailmassa korvannut sosialismin kun ei voi enää kommunismia ja sosialismia fanittaa niin sitten on on otettu tilalle tilalle tämmöinen ja yhteistä näille molemmille ideologioille siis

on lähinnä vain se kansallisvaltiota ja kansallismielisyyttä vastaan taisteleminen ja ylen tehtävä on minun minun näkemykseni mukaan tukea kansallista kulttuuria suomalaista kansallista kulttuuria sellaisia juttuja mitkä ovat meille tärkeitä pihtipuhtaan keihäskarnevaalien näyttäminen ja näinpäin pois ja sitten myöskin paikallista kulttuuria täällä jo ylen maakuntaradioihin no meillä kävi kerrankin hyvin että tuli yle kotka yle kymenlaakson tilalle mutta paikallisuus

ja kansallinen kulttuuri ovat niitä tärkeimpiä juttuja mitä ylen pitää vastaisuudessa entistä enemmän tuoda esille eikä niinkään tätä monikulturalismia ja jottei menisi pelkäksi ylen haukkumiseksi niin mainitsen että sitä radio ohjelmaa mikä lauantaisin tulee entisten nuorten sävellahja kuunnelkaa kaikki se on suosikkini sieltä tulee hyvää poppia

rouva rouva puhemies edustaja hassi totesi tuossa aikaisemmassa puheenvuorossaan ettei yle edistä monikulturismi ideologiaa itse olen kyllä eri mieltä kyllä se sitä nimenomaan edistää ylen lainsäädännössä nimittäin todetaan että ylen tehtävänä on edistää monikulttuurisuutta ja nimenomaan monikulturismi ideologia tähtää monikulttuurisuuden edistämiseen

puhemies vielä lyhyesti kommenttina eerolalle tuosta paikallisradioitten nimiasiasta elikkä itsekin olen lappeenrannasta kotoisin ja se on nykyään yle lappeenranta mutta se tuntuu silleen hieman absurdilta tilanteelta kun yle lappeenranta tviittaa parikkalan valtuuston asioista silloin kun yle etelä karjala tviittasi parikkalan valtuuston asioista se tuntui luontevalta mutta minkä takia yle lappeenranta tviittaa parikkalan valtuuston asioista tämä on yksi niitä asioita mitkä herättävät kummastelua tässä nimimuutoksessa vielä lisäisin tuohon ylen toimintaan sen että sinnehän on ostettu jonkun verran ulkomaisia kalliita sarjoja jotka myöskin kilpailevat kaupallisen median kanssa tämä on semmoinen asia mitä en katso hyvällä se on juuri sitä epätervettä kilpailua kaupallisen median kanssa

oikaisisin vain kun edustaja immonen referoi sitä mitä sanoin mielestäni vähän oudolla tavalla tämä nyt on yksi esimerkki siitä miten sanoja ymmärretään toisin tai eri ihmiset ymmärtävät eri sanoilla eri asioita kun puhuin monikulttuurisuudesta en puhunut siinä yhteydessä siitä mitä yle tekee vaan siitä mitä se sana tarkoittaa täällä on aivan ilmeisesti monta edustajaa joiden mielestä monikulttuurisuus on joku ideologia minä ymmärrän monikulttuurisuuden tarkoittavan käytännössä suunnilleen samaa asiaa kuin suomen perustuslain sen kohdan jossa sanotaan että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta siitä mikä on heidän

arvoisa rouva puhemies meillähän on lainsäädäntöön tullut muun muassa tämä positiivinen erityiskohtelu ja sitä on vielä viime vaalikaudella eduskunnan enemmistöllä muutettu niin että nyt jos henkilö kuuluu etniseen vähemmistöön on seksuaalivähemmistöön kuuluva tai uskonnoltaan vähemmistöön kuuluva niin hänellä on oikeus nykyään positiiviseen erityiskohteluun vaikka häntä tai tätä väestöryhmää ei olisi syrjitty jos tämä on monikulttuurisuutta niin se on kyllä asia mistä voidaan olla sitten jo montaa mieltä että onko se ihan hyvä näin minä ymmärrän tavallaan ne hyvät hyvät aikeet siinä mutta tuntuu että sillä on ainakin yleen ollut vaikutus että siellä on on tätä uutta pykälää kyllä tulkittu varsin varsin monikulttuurisuusmyönteisesti sillä lailla että nimenomaan tämä agenda korostuu vaikkapa näissä keskusteluohjelmissa minä itse näen että ennen kaikkea korostuu tämä liberaali linja siellä mikä mikä on esillä niin kuin sanottua tosi vähän on konservatiivisia näkemyksiä omaavia keskustelijoita ja kun tiedetään että tämä liberalismi konservatismi jakolinja on tänä päivänä politiikassa merkittävämpi kuin oikeisto vasemmisto niin niin on se kumma että että vain perussuomalaiset täällä lähinnä kritisoi tätä se kuvastaa paljon tätä tilannetta että eiväthän täällä oikeastaan ketkään muut kritisoikaan yleä kuin vain perussuomalaiset me nyt satumme vain edustamaan aika isoa väestöryhmää tässä maassa ja

arvoisa rouva puhemies kehutaan nyt lopuksi yleä kyllähän muun muassa urheiluohjelmat ja yle teema mitä eerola sanoi tuossa

ovat semmoisia ohjelmia että me tarvitsemme ja haluamme niitä emmekä niihin halua sillä lailla puuttua mutta se kansanosa joka maksaa tämän ylen joutuu niin sanotuksi harmaaksi massaksi eräänkin tutkijan suulla se on vain harmaata massaa ja joutuu maksamaan ja rahoittamaan tämän monikulttuurisuuden joka on ideologia sanokaa mitä tahansa se se näkyy hyvin selvästi ja kuuluu ja hyvin karkealta tuntuu aina katsella noita uutisia mielelläni niitä katselen mutta kun tämä pointti tulee siellä esille niin vaihdanpa kanavaa kaupalliselle puolelle mutta kiitos niistä kaikista mitä yle tekee näistä urheiluohjelmista ja teemasta ja

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tosiaan nyt on käsittelyssä hallituksen esitys valtion oikeusapu ja edunvalvontapiireistä ja se on ollut nyt nyt perustuslakivaliokunnan käsittelyssä ja lakivaliokunnan käsittelyssä asia on minulle erittäin läheinen olen itse toiminut yli kymmenen vuotta holhoustoimen edunvalvontapalveluiden lakimiehenä maistraatissa eli olen toiminut yleisten edunvalvojien valvojana ja yksityisten edunvalvojien valvojana ja myöntänyt erilaisia

edunvalvojille ja ollut myös siellä kehittämässä tätä erilaista toimintaa ja esimiestehtävissä ja tämä on minulle erittäin erittäin mieluisaa että näissä asioissa edistytään ensinnäkin tässä laissahan on kysymys siitä että jatkossa oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot voisivat ostaa ostopalveluina palveluita on kysymys tästä sääntelystä ja siitä miten sen tulisi tapahtua jo tänä päivänäkin edunvalvontatoimistot ovat voineet ostaa palveluita ostopalveluina mutta oikeusaputoimistojen puolella tämä ei ole ollut mahdollista

halusimme tietysti pohtia sitä että kun julkisia tehtäviä siirretään ostopalveluna yksityisille tahoille niin onko kysymys sellaisesta viranomaistoiminnasta joka olisi niin merkittävää julkisen vallan käyttöä että näin ei voisi toimia ja perustuslakivaliokunta on mietinnössään todennut että näin ei ole kuitenkin sitä tehtävää ja sen tehtävän sisältöä ja ja sitä valtaa pohdittaessa tulimme siihen tulokseen perustuslakivaliokunnassa että katsoimme että tähän tehtävään tulee säätää rikosoikeudellinen virkavastuu

tai kaksituhattayhdeksän nyt en muista sitä vuosilukua jolloin holhoustoimilakia uudistettiin isoilta osin siellähän on ongelmana se että nyt kun on virkapalveluna tehtävä siellä on rikosvastuu ja löytyy aina maksaja ja ja jos on siellä tulee nyt sitten virkavastuu ja sitten viime kädessä tämä ostopalvelun ostaja on vahingonkorvausvelvollinen nyt on paljon yksityisiä edunvalvojia omaisedunvalvojia ja suurin osa heistä hoitaa tehtäviä erittäin mallikkaasti ja erittäin hyvin mutta siellä tehtävässä on sitten näitä vähemmän kunnostautuneita ja he voivat aiheuttaa toiminnallaan hyvinkin valtavaa taloudellista menetystä edunvalvottavalle tässä ehdotuksessa maistraatit ehdottivat silloin että yksityinen edunvalvoja joutuisi ottamaan vastuuvakuutuksen vahinkojen varalle mutta näin ei valitettavasti tapahtunut tänä päivänä menettely on se että jos yksityinen edunvalvoja aiheuttaa vahinkoa päämiehelleen hänet vaihdetaan hän kyllä joutuu tietysti lähtökohtaisesti tuomioistuinpäätöksellä tämän korvauksen korvauksen suorittamaan mutta se toteutus hyvinkin usein uupuu jos siellä ei ole varoja tässä on oikeusturva aukko vielä siinä mielessä että yksityisten edunvalvojien antamat palvelut eivät aina aina ole riittävällä tasolla ja se ei ole riittävästi turvattu se päämiehen omaisuus siellähän ei ole sitten muilla minkäänlaista vahingonkorvausvastuuta ei tuomioistuimilla eikä maistraatillakaan siitä että tällaista edunvalvojaa on ehdotettu toki edunvalvojan sopivuus tulee riittävällä huolellisuudella tarkistaa mutta joka tapauksessa tässä nyt sitten kuten kerroin aikaisemmin näitä valtion oikeusapu ja edunvalvontapiirejä ensinnäkin yhdistettiin ja tästä oikeusaputoimiston johtavasta julkisesta oikeus avustajasta tuli myös edunvalvontapiirin esimies samassa toimistossa se johti siihen että saman piirin alueilla jotka alueet ovat viime vuosina myös kasvaneet erilaisista organisaatioiden yhdistelyistä johtuen kävi niin koska sovelletaan julkisiin oikeusavustajiin asianajajaliiton tapaohjeita että he eivät saa ottaa toimeksiantoja vastaan jos samassa toimistossa työskentelee henkilö joka on toiminut tämän henkilön tai hänen läheisensä läheisensä edunvalvojana ja päinvastoin nyt tällä uudistuksella halutaan nimenomaan eriyttää nämä erillisiksi yksiköikseen ja

johtava yleinen oikeusavustaja ei ole enää yleisen edunvalvonnan esimies elikkä sieltä puuttuu tämä määräysvalta tämä on ollut käytännössä valtava valtava ongelma löytää esteettömiä edunvalvojia päämiehille näille edunvalvottaville sekä

määrääminen tehtävään lakiehdotuksen kuudestoista pykälä ensimmäinen momentti ja kolmas momentti siellä ensinnäkin aikaisemmin jos saman edunvalvontapiirin sisällä jouduttiin vaihtamaan edunvalvojan henkilöä toisen piirin edunvalvojaan meidän piti tuomioistuimen kautta kierrättää tämä päätöksentekomenettely elikkä tutkia se koko valvonta uudestaan tämän lain avulla nyt poistetaan tämä ongelma joka oli aivan aivan turhaa työtä ja aiheutti aiheutti ongelmia erityisesti sellaisten henkilöiden kohdalla jotka usein muuttavat paikasta toiseen koska tietysti vaikka on edunvalvonnassa voi muuttaa ja koska edunvalvojalla ei ollut velvollisuutta pitää sellaista

momenttiin erittäin hyvä muutos siitä että myös piirin ulkopuolinen edunvalvoja voidaan määrätä tehtävään jos se on nimenomaan tämän edunvalvottavan kannalta aiheellista ja useinhan se onkin monesti on sillä lailla että että henkilöllä on esimerkiksi tuusulassa asuessaan sen piirin yleinen edunvalvoja hän päättää muuttaa tampereelle ja on erillinen edunvalvontapiiri ja lähtökohtaisesti silloin pitäisi pitäisi määrätä sitten sen alueen edunvalvoja sieltä tampereelta nyt nyt tähän järjestelyyn ei tarvitse lähteä pykälän mukaisen menettelyn mukaisesti tai sitten voidaan esimerkiksi omaisuuden sijainnin vuoksi määrätä edunvalvoja jostakin muualtakin kuin missä päämies asuu erittäin hyviä muutoksia ja olen todella tyytyväinen tietojeni mukaan oikeusministeriössä pohditaan joitakin holhoustoimilain muutoksia mutta tämä on hyvä alku ja helpottaa erittäin paljon maistraatin tehtäviä joita on tällä hetkellä todella paljon

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö kahdeksan nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies ympäristövaliokunnan puheenjohtajana vain muutama sana tästä lakiesityksestä tässähän on taustalla eu direktiivi merten aluesuunnittelusta joka tällä lailla pannaan täytäntöön tällä hetkellähän meillä

käytännössä rannikkoalueiden maakuntakaavat sisältävät suomen aluevedet ja tämän lain myötä merialuesuunnittelu laajenee koskemaan talousvyöhykettä nämä kaavat eivät tule olemaan oikeusvaikutteisia vaan ohjeellisia mutta taustalla on sama perusasia kuin maankäytönkin suunnittelussa myös mereen kohdistuu erilaisia käyttöpaineita kuten merenkulkua matkailua ympäristöarvoja kalastusta niin poispäin ja aivan kuten maankäytön suunnittelussa näitä erilaisia tarpeita ja tavoitteita koetetaan sitten sovittaa yhteen eduskunnan ympäristövaliokunta

ehdottaa muutettavaksi hallituksen esitystä yhdeltä pieneltä osalta siten että tähän merialuesuunnittelun tarkoitus pykälään josta hallituksen esityksessä todetaan että suunnittelun tarkoituksena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua sekä merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä ympäristövaliokunta esittää lisättäväksi sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista tämä myös pohjautuu siihen eu direktiiviin johon tämä koko

rouva puhemies mahatma gandhi totesi osuvasti kansakunnan suuruuden ja moraalisen kehittyneisyyden määrittää se kuinka se kohtelee eläimiään edustaja ronkaiselle suuri kiitos tämän lakialoitteen tekemisestä olen hyvin mielissäni

eduskunnan eläinsuojeluryhmän puheenjohtajana kun näen että täällä salissa on perussuomalaisia edustajia näin paljon kun puhutaan eläinten suojelusta kyseessä on todella hyvä ja kannatettava lakialoite teurastus on eläimelle usein ahdistava ja kivulias kokemus joten teurastusta ei tulisi eläimen kannalta hankaloittaa verenlaskulla ennen tainnutusta uskon ja toivon että tässä salissa vallitsee yhteisymmärrys tämän lakialoitteen hyvistä päämääristä tässä yhteydessä on varmasti sopivaa myös sanoa muutama sana ja toive eläinsuojelulainsäädännöstä ja yleensä eläimistä koska mahdollisuudet puhua eläinten oikeuksista ovat aika rajalliset täällä eduskunnassa koska meillä on niin paljon suuria ja isoja asioita muitakin jotka vievät kaiken ajan mutta tänään on mahdollista puhua eläinten puolesta vallitsevan näkemyksen mukaan tuotantoeläimet pääsääntöisesti koetaan ihmisen tulonlähteeksi tai ravinnoksi eli eläimet nähdään usein vain tuotantovälineinä ei itsearvoisina olentoina toivoisinkin että lainsäädännössä eläimen itseisarvo nostetaan tuotannollisen näkemyksen rinnalle ja ohikin monet kotimaiset tuottajat näkevätkin eläimessä itseisarvoa ja uskon että tämänkaltainen näkemys yleistyy entisestään useissa länsimaissa eläimet on tainnutettava ennen teurastusta monissa maissa tainnutuksesta saa kuitenkin poiketa uskonnollisiin syihin vedoten vedoten tämä tarkoittaa käytännössä veren valuttamista teuraseläimestä sen ollessa vielä tajuissaan ongelmallista suomen kannalta on se että vaikka niin sanottu rituaaliteurastus täällä kielletään tänne saa edelleen tuoda lihaa joka on teurastettu rituaaliteurastuksella kuluttajien ostokäyttäytyminen ratkaiseekin minkälaista eläintuotantoa tuemme kotimaista lihaa ostamalla tuemme kotimaista ruuantuotantoa ja valitsemalla tuotteita joissa eläinten hyvinvointi on huomioitu voimme vaikuttaa tuottajien mahdollisuuksiin tuottaa sitä eettistä tuotetta arvoisa puhemies eläinsuojelulaki uudistuu vanhasta laista on kulunut jo kaksikymmentä vuotta joten on korkea aika uudistaa lainsäädäntöä tältä osin laki valmistellaan nyt eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi mikä heijastelee paremmin ajankohtaista näkemystä eläinten kohtelusta näin ollen uudesta laista pitäisi tulla paljon parempi eläinten hyvinvoinnin kannalta rouva puhemies haluaisin vielä muutaman sanan sanoa sanktioista joita suomessa annetaan kun on kysymyksessä törkeä eläintenpitorikos sanktiot ovat minimaalisia niitä ei tule ne ovat pieniä sakkoja harvoin ehdollisia ja tuskin koskaan se on todella ehdottomia eläintenpitokielto ei pidä sitä on mahdoton valvoa koska resursseja ei ole

täällä eduskunnassa teki koirien myrkyttämisestä kirjallisen kysymyksen ja tiedotteen sitä tehdään tänä päivänä ympäri suomea elikkä lihapullaan laitetaan lasinsiruja tai jotakin myrkkyä josta varsinkin koirat ja metsän eläimet saavat tosi vaikeita sairauskohtauksia tai kuolevat näitä jätetään usein myös lastentarhojen ja päiväkotien läheisyyteen tänä päivänä joten tämä tilanne on vaaraksi myös lapsille myös viime kaudella edustaja immosen kanssa yhdessä kirjallisen kysymyksen pentutehtailusta joka on suuri ongelma tänä päivänä aika loppuu joten käytän toisen puheenvuoron myöhemmin kiitos

arvoisa rouva puhemies maahanmuuttajien määrän kasvu suomessa tuo mukanaan paljon erilaisia yhteiskunnallisia haasteita ja ongelmia yksi ongelmista on esimerkiksi se että suomessa uskonnollisin perustein

eläimen lihan kysyntä ja tuonti ulkomailta ovat kasvaneet huolestuttavalla tavalla esimerkiksi uusia halal teurastamoja suunnitellaan tälläkin hetkellä perustettavaksi maahamme lisää halal teurastetulla lihallahan tarkoitetaan islamin mukaan oikeaoppisesti valmistettua lihaa jossa eläimen kurkku leikataan auki ilman tainnutusta eläimet on on aseteltu mekkaa kohti ja ennen kurkun leikkaamista lausutaan rukousloitsuja myös juutalaisten kosher teurastuksessa eläin teurastetaan samaan tyyliin ilman tainnutusta arvoisa puhemies pidän rituaaliteurastusta erittäin vakavana ilmiönä suomessa ja muualla euroopassa sillä sivistyksen ja oikeudenmukaisuuden pohjalle rakentuvassa yhteiskunnassa meidän tulee huolehtia ihmisten oikeuksien lisäksi siitä että myös eläinten oikeudet toteutuvat emme saa sallia millekään uskonnolliselle ryhmälle erivapauksia suomessa eläinten kohtelussa tai missään muussakaan asiassa suomen lainsäädäntö mahdollistaa tällä hetkellä rituaaliteurastuksen vain siten että eläin tainnutetaan yhtäaikaisesti kun sen kurkku leikataan veitsellä auki ja eläimen veri lasketaan ulos monissa monissa muissa maissa myös euroopassa uskonnollisille ryhmille sallitaan eläimen teurastaminen ilman tainnutusta mikä on vieläkin brutaalimpaa sillä se aiheuttaa eläimelle ylimääräistä stressiä kipua tuskaa ja kärsimystä eläinsuojelulakimme selkeästi kieltää kärsimyksen aiheuttamisen eläimelle mikäli suomessa eläin teurastetaan rituaalimenoin eli tainnutus tehdään yhtäaikaisesti verenlaskun kanssa on tarkastuseläinlääkärin oltava aina paikalla mutta kysynpähän vain miten näitä rituaaliteurastamoja on pystytty ja pystytään jatkossa valvomaan jotta sääntöjä ei rikottaisi olemme valitettavasti joutuneet näkemään miten tavallisissakin teurastamoissa on ollut ongelmia eläinten tainnutuksen onnistumisen kanssa ja eläimiä on lopetettu ilman onnistunutta tainnutusta tämä on aiheuttanut kansalaisissa ja erityisesti tuottajissa suurta huolestuneisuutta eli miten voimme siis sallia rituaaliteurastuksissa tapahtuvan yhtäaikaisen tainnutuksen jonka onnistuminen on vieläkin epävarmempaa tästä syystä jokaisen teurastuksen tulisi tapahtua siten että eläin tainnutetaan aina ennen verenlaskua arvoisa puhemies kannatan lämpimästi tätä edustaja ronkaisen tekemää lakialoitetta jolla rituaaliteurastukset pyritään suomessa kieltämään mielestäni tälle aloitteelle hyvä jatkumo olisi se että myös rituaaliteurastetun lihan tuonti ja myynti kiellettäisiin suomessa kokonaan viranomaisten tietoon on tullut tapauksia joissa kyseenalaisin keinoin teurastettua lihaa on tuotu suomeen sekä myytäväksi että omaan käyttöön tämä on elintarviketurvallisuutta kuluttajien oikeuksia ja eläinten oikeuksia heikentävä ilmiö jolle on saatava loppu arvoisa puhemies on erittäin huolestuttavaa että osa eläinten oikeuksien puolesta töitä tekevistä yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä ajattelee rituaaliteurastuksen olevan niin sanottu marginaaliongelma tämä ei kuitenkaan todellisuudessa ole mikään marginaaliongelma sillä maailmassa elää useita miljardeja ihmisiä joille rituaaliteurastetun lihan saaminen ruokapöytään on tärkeää halal tunnus tuotteen kyljessä on myös eräänlainen takuu siitä että tuote myy se on on huolella brändätty maailmanlaajuinen tavaramerkki ja halal lihahan myy erittäin hyvin ja sille on enenevissä määrin ostajia myös meillä suomessa arvoisa puhemies toivon että nämä näkökulmat otetaan huomioon tästä rituaaliteurastusongelmasta puhuttaessa ja myös tämän käynnissä olevan eläinsuojelulain uudistamisen yhteydessä

arvoisa puhemies edustaja ronkaisen lakialoite on ajankohtainen tärkeä eläinsuojelulain kokonaisuudistus on tekeillä ja sen ohjausryhmässä on käsitelty uskonnollisista syistä tapahtuvaa teurastusta koskevan säännöksen uudistamistarpeita tämä ilmenee ministeri tiilikaisen vastauksesta maaliskuussa kaksituhattakuusitoista jättämääni kirjalliseen kysymykseen aiotaanko eläinsuojelulain uudistuksessa kieltää uskonnollisilla rituaaleilla tuotetun lihan teurastus maahantuonti ja myynti suomessa vastauksen mukaan ohjausryhmä on linjannut että jatkossa kaikki eläimet tulisi aina tainnuttaa ennen verenlaskun aloittamista mutta siitä ei ilmennyt aiotaanko tätä kirjata uuteen lakiin siinä todettiin että nykyisessä toimintaympäristössä halal lihan tuottaminen suomessa on paras keino ennalta ehkäistä lainsäädännön vastaisia teurastusmenettelyitä verenlaskun kanssa samanaikainen tainnutus on epävarma sekä hankala toteuttaa ja valvoa on jopa mahdollista että samanaikainen tainnutus epäonnistuu ja tällöin eläin kuolee verenhukkaan voimassa olevan eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä kivulta ja tuskalta uuden lain valmistelussa on otettava entistä paremmin huomioon eettisen elintarviketuotannon keskeisenä tekijänä tuotantoeläinten hyvinvointi aiemmin on kuultu puheita monista tärkeistä tuotantoeläinten hyvinvointia parantavista asioista mutta kovin vähän epäeettisen teurastustavan kieltämisestä rituaaliteurastetun lihan kysynnän kasvaessa ja siihen erikoistuvien teurastamoiden lisääntyessä on syytä selkeästi kirjata lakiin tainnuttaminen ennen teurastusta

saisi tämän tämän hyvän lopputuloksen eläinten kohdalla

täällä salissa olevat perussuomalaiset kansanedustajat täällä ei todellakaan ole ole kansanedustajista muita paikalla jos ei nyt puhemiestä lasketa tässä keskustelussa edustaja ronkainen toi esille sen että hän oli kerännyt tähän nimiä ja nimiä oli tullut vain perussuomalaisilta ja vihreiltä anteeksi keskustalta juu kiitos korjauksesta piti sanoa että että vihreiltä ei tullut nimiä viime syksynä keräsin nimiä lakialoitteeseen jossa olisin halunnut että eläinseksi kriminalisoidaan pelkkänä tekona en muuten itsekään saanut siihen yhtään vihreiden edustajien nimiä usein kuulee keskusteluissa että perussuomalaiset te olette vähän semmoinen kova puolue teillä on vähän ronskejakin juttuja välillä ja oletteko te nyt niin kiinnostuneita niistä niistä eläinten oikeuksista sitten kuitenkin tälläkin hetkellä kaikki merkittävät aloitteet eläinten oikeuksien merkittäväksi parantamiseksi tulevat yllättäen perussuomalaisten ryhmästä ja ihmettelen tätä erittäin syvästi toivoisin että ihmiset huomaisivat kuitenkin sen että vihreät eivät tällä hetkellä tee mitään eläinten oikeuksien parantamiseksi johon myös kuulun ja jota kike elomaa vetää täällä eduskunnassa ovat aktiivisimpina jäseninä perussuomalaiset se on näin olemme järjestämässä yhteistä tapaamista ministeri tiilikaisen kanssa eläinsuojelulaista ja monista kysymyksistä toivottavasti sinne nyt tulee muitakin edustajia tämä on erittäin tärkeä asia en nyt kovin pitkälti lähde toistamaan täällä on erittäin hyvät puheenvuorot pidetty siitä että että tämä eun lopetusasetus ei todellakaan edellytä sitä että täällä tulisi olla mitään mitään edellytystä sille että verenlasku

ja tainnutus tulisi tehdä samanaikaisesti vaan nimenomaan siellä todetaan että eläintensuojelu saa olla laajempaa ei meidän itse asiassa olisi pakko pitää täällä ollenkaan mitään tämmöistä erityissääntelyä jos me emme haluaisi täällä edustaja immonen ja ehkä joku muukin toi esille sen että ongelma on juuri se kun ei voida varmistaa sitä että se tainnutus onnistuu samanaikaisesti tehtynä verenlaskun kanssa viime syksynähän eräs eläinsuojeluryhmä teki niitä nauhoitteita tavallisiltakin teurastamoilta ja siellä oli ongelmia jotka kansalaisia järkyttivät todella syvästi miten sinä silloin voit varmistaa sen hupskeikkaa eihän se taintunutkaan no se oli samanaikaista se meni jo minusta ministeri tiilikainen ei ole kyllä ymmärtänyt tätä asiaa riittävällä vakavuudella edustaja mäkipään kirjallinen kysymys oli hyvä luin ministeri tiilikaisen vastausta ja siellä hän todellakin toteaa että mitään laittomia tainnuttamisia ei todennäköisesti ole kovin paljon suomessa siis hän ei tiedä hän vain sanoo todennäköisesti sitten tosiaan niin kuin edustaja mäkipää sanoi tämä valvonta on jätetty eläinten pitäjille jos minä nyt myyn lampaita jonnekin niin miten minä voin tietää miten ne teurastetaan ja kuka sinne on lähetetty niitä ostamaan kyllä se nyt lainsäätäjän tehtävä herranjestas on tällaisten asioiden

tässä tuodaan tosiaan esille että paras keino on ennalta ehkäistä näin lainsäädännön vastaista teurastusmenettelyä en en oikein ymmärrä miten hän ei ota tätä ollenkaan vakavasti meillä nämä eläinsuojelukysymykset ovat sellaisia että en en ymmärrä eläimiin enkä ihmisiin kohdistunutta tarpeetonta toimintaa joka aiheuttaa kipua ja tuskaa en eläimille enkä ihmisillekään tässä on ollut myös keskustelussa poikien ympärileikkaus ja edustaja saarakkala on tehnyt siitä lakialoitteen todellakin toivon että se etenee minun mielestäni uskonnon tai uskomusten vuoksi ei saa aiheuttaa kipua ja tuskaa toisille ei minkäänlaista turhaa kipua ja tuskaa en ymmärrä sitä ollenkaan kuten edustaja mäkipää sanoi ei ole pakko syödä sitä lihaa minun puolestani voitaisiin kieltää kokonaan tämmöinen temppuilu en en ymmärrä ymmärrä ollenkaan tämä on juuri sitä että meidän kulttuurissamme me emme ole pitäneet tämmöistä hyväksyttävänä mutta me poikkeamme koko ajan siitä jos uskonto näin haluaa tosiaan tässä äsken mietiskelin itsekseni että milloinkahan meillä sitten on halal lihaa täällä eduskunnassa myytävänä toivottavasti ei koskaan todellakin toivon että tämä lakialoite menestyy ja saamme siihen myös ne vihreät kansanedustajat mukaan

tämä lakialoite puuttuu tärkeään asiaan suomi on hyvinvointivaltio ja hyvinvointiin sekä sivistykseen kuuluu oleellisena osana myös eläinten sekä tuotantoeläinten asiallinen kohtelu en usko että sitä tavoitetta

pohtimaan pidän outona sitä miksi meidän pitää edes keskustella tästä asiasta ihmiset ovat huolissaan kotieläinten hyvinvoinnista ihmiset ovat huolissaan jopa villieläinten hyvinvoinnista ihmiset seuraavat norppakameraa mikä on tietysti hyvä asia mutta samaan aikaan suomen laki sallii tuskalliset uskonnolliset rituaaliteurastukset

arvoisa

että verenlasku aloitetaan ennen eläimen tainnuttamista riski laajenee huomattavasti mikäli tätä toimintaa harjoittavien teurastamojen määrä kasvaa on myös huomioitava että tainnuttaminen ei edes välttämättä kuulu kyseiseen uskonnolliseen teurastustapaan verenlaskua ennen tainnutusta on pidettävä eläinrääkkäyksenä jollaista suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa ei pidä hyväksyä halal teurastuksessa eläimen kurkku leikataan auki ja samalla lausutaan allahu akbar kuten lakialoitteessa todetaan tainnuttaminen ei ei edes välttämättä kuulu muslimien teurastustapaan vaan käytännöt vaihtelevat on selvää että muslimi invaasion myötä halal halal lihan kysyntä on kasvanut siksi tarvitsemme kiireesti lain lain jolla estetään tällainen eläinrääkkäys lisäksi tarvitsemme pelotevaikutteen eli riittävän kovat rangaistukset lain rikkomisesta arvoisa rouva puhemies eläinten kiduttaminen verta vuodattamalla ilman tainnutusta on vain yksi esimerkki siitä millainen kulttuuri meille on saapunut turvapaikkaturismin myötä siinä kulttuurissa ei kunnioiteta kunnioiteta eläimiä eikä ihmisiä ei naisia ei lapsia eikä miehiäkään mikäli ovat vääräuskoisia tai jotakin uskonlahkoa tai väärää kansalaisuutta heimoa ja niin edespäin siinä kulttuurissa monet eivät osaa lukea tai kirjoittaa edes omalla äidinkielellään mutta yhdessä suhteessa he ovat kärjessä nimittäin rikostilastoissa se on kiistaton fakta sekä meillä että muualla eikä ole vihapuhetta tai rasismia sanoa sitä ääneen maahanmuuttokeskustelussa toistetaan että mitä

aikaisemmin kotouttamistoimenpiteet aloitetaan sen parempi ihmettelen mihin nämä kuvitelmat perustuvat ruotsissa on kotoutettu jo viitisenkymmentä vuotta ja rikostilastot siellä ovat hyvin murheelliset väkivalta rehottaa slummeja syntyy kuin sieniä sateella ambulansseja ja paloautoja kivitetään ja raiskataan joka päivä kuusitoista naista tämä kaikki rikkaus on ennen ennen niin idylliseen ruotsiin saapunut turvapaikkaturismin myötä ja sama on tulossa meille jos annamme sen arvoisa rouva puhemies halal teurastus perustuu koraaniin ja muihin muslimien pyhiin kirjoihin samoista teoksista ovat peräisin lukuisat muutkin ohjeet ja säännöt jotka ovat täydellisessä ristiriidassa meidän lakiemme elämäntapamme ja moraalikäsitystemme kanssa niin kauan kuin nämä ihmiset haluavat elää omilla säännöillään meidän säännöistämme piittaamatta on törmäyksiä luvassa ja hehän haluavat se on selvä mutta me täällä säädämme lait me edustamme suomalaisia ja meidän on luotava sellainen lainsäädäntö joka suojelee suomalaista elämänmuotoa halal teurastuksen kaltaisilta barbaarisilta arvoisa rouva puhemies epäilen että jo nyt tämän uskonnon nimissä ympäri suomen suoritetaan lainvastaisia teurastuksia joissa eläimiä julmasti kidutetaan ja rääkätään olenkin ihmetellyt missä viipyvät ne joita ennen kettutytöiksi kutsuttiin miksi

anarkistit ovat tästä hiljaa hehän ovat vuosien varrella tehneet lukemattoman määrän iskuja suomalaisten maatalousyrittäjien tiloille hehän ovat tunkeutuneet maatalousyrittäjien yksityisalueille vahingoittaneet heidän omaisuuttaan mustamaalanneet kampanjoillaan näiden ihmisten mainetta eläinsuojelun nimissä he ovat häirinneet maatalousyrittäjien elinkeinoa missä siis viipyvät suomessa kuvatut videot halal teurastuksesta entä kampanjat ja mediamökä jos vaikeneminen on hyväksymisen merkki kuten sanonta kuuluu vedän sen johtopäätöksen että vihervasemmisto hyväksyy eläinten kiduttamisen mikäli se tehdään islamin nimissä

kiitän kyllä kaikkia puheenvuoron pitäjiä jotka täällä ovat tämän asian puitteissa puhuneet ne ovat todella hyviä puheenvuoroja edustaja meri kiitos että muistutitte siitä tilaisuudesta viidestoista kuudetta tulee myös ministeri tiilikainen paikalle edustaja mäkipäälle kiitos kirjallisesta kysymyksestä tähän lakialoitteeseen kohdistuen jonka olette

edustaja ronkainen otti esille tämän metsästäjäasian ja ja kun tuli näistä norsun hampaista kysymys niin tässä muutamia asioita mitä ulkomailla tapahtuu täällä näytettiin kansalaisinfossa blood lions siitä kiitos kyllä emma karille että hän sai tämän elokuvan näytettäväksi tänne se oli järkyttävää katsottavaa elikkä siinä pieniä leijonanpentuja kasvatetaan tiloilla vain sitä varten että ne ammutaan kylmäverisesti vähän isompina pienellä alueella suuret valkoiset metsästäjät tulevat ja leijonalla ei ole ole mitään mahdollisuuksia myös lajin tulevaisuus on vaakalaudalla se on järkyttävä leffa sen toivoisi kaikkien näkevän myös jäätyneet tiikerinpennut joita iltapäivälehdissä oli pari päivää sitten järkyttävää niistä tehdään liimaa ja se on uskomus se parantaa jotain ihmisen vointia etelä koreassa koirakidutukset ne nyljetään elävältä lyödään kidutetaan koiria jotta se liha maistuu paremmalta perussuomalainen maakunnan mies on tehnyt aloitteen taistelukoirat paljon on tehtäviä ulkomailla tietysti me keskitymme kotimaan tilanteeseen ja yritämme saada täällä paremmaksi asioita mutta emme voi ummistaa silmiä

mitä ulkomailla tapahtuu eläimiin kohdistuen

arvoisa puhemies jatkan vielä lyhyesti hieman siitä mihin tuossa edellisessä puheessani jäin eli kuten jo toin ensimmäisessä puheessa ilmi tämä rituaaliteurastusongelma on tällä menolla vaarassa räjähtää käsiin myös meillä suomessa olemme jo nähneet ja kuulleet ikäviä esimerkkejä tästä kasvavasta ongelmasta viimeisimmän viimeisimmän tapauksen kohdalla suomesta löydettiin lampaiden ruhoja joiden kohtaloksi epäillään laitonta rituaaliteurastusta tämän vuoksi muun muassa tarkastuseläinlääkäri on varoittanut lammastuottajia myymästä lampaita henkilöille joiden voidaan epäillä tappavan lampaat laittomasti rituaalimenoin eun komissio on linjannut jo vuosia sitten etteivät rituaaliteurastettua lihaa saisi käyttää muut kuin muut kuin uskonnolliset ryhmät siitä huolimatta maassamme on useita kymmeniä ellei satoja ravintoloita jotka myyvät halal teurastettua lihaa eivätkä ne sitä välttämättä aina edes kuluttajalle kysyttäessä ilmoita syy komission linjaukselle on selvä rituaaliteurastus aiheuttaa eläimelle ylimääräistä kipua ja kärsimystä eikä komission näkemyksen mukaan ole suositeltavaa että kaikki syövät lihaa joka on teurastettu epäeettisesti ja on nimenomaan sitä epäeettisesti teurastettua arvoisa puhemies suomen on nyt viimein aika ulottaa riittävät oikeudet koskemaan ihmisten lisäksi myös eläimiä meidän tulee seurata tässä asiassa tanskan esimerkkiä eli kieltää rituaaliteurastus ja tarjota kuluttajille eettisesti teurastettua lihaa toivon hartaasti että tämä edustaja ronkaisen lakialoite saa täällä eduskunnassa jatkossa tukea myös muilta eläinten ystäviltä vaikka aloitteen allekirjoittajien joukosta ei esimerkiksi yhtään vihreiden tai muun poliittisen vasemmistopuolueen kansanedustajia löytynytkään allekirjoittajien joukosta löytyi ainoastaan perussuomalaisia ja keskustalaisia ja kyllä minä aidosti ihmettelen sitä miksi eläinten oikeudet eivät tunnu kiinnostavan tällä hetkellä täällä eduskunnassa ketään muita meitä perussuomalaisia tämä tuntuu todella erikoiselta ja myös ikävältä arvoisa puhemies eläinten oikeuksien on mentävä uskonnollisten ryhmien brutaalien kulttuuristen traditioiden ja niiden pohjalta annettujen erivapauksien edelle rituaaliteurastuksen muodossa tapahtuva eläinrääkkäys ei saa kuulua suomeen ei nyt eikä tulevaisuudessa ja kyllä minä vain henkilökohtaisesti toivon että sellaiset ihmiset jotka ovat tällaiseen eläintenrääkkäykseen taipuvaisia sortumaan yksiselitteisesti joko lopettavat eläinten rääkkäämisen tai vaihtoehtoisesti siirtyvät jatkossa harjoittamaan tätä rituaaliteurastusta maahan missä sen katsotaan olevan yleisesti hyväksyttyä mutta suomessa emme saa kuitenkaan tällaista enää sallia toivon tälle lakialoitteelle kaikkea hyvää

arvoisa rouva puhemies niin hyviä puheita että tässä ei heti edes meinaa suutansa saada auki vaikka yleensä minulla kyllä se aika tiheään tahtiin käy haluan siinä mielessä kiittää edustaja elomaata että hän otti tämän tapahtuman esille ja sitten puhui näistä kansainvälisistä tapahtumista näistä tiikerinpennuista ja ja tosiaan näistä aasian koiriensyöntitapahtumista joissa miljoonia koiria joutuu vuosittain tämän kidutuksen kohteeksi ja ja kaikkia muitakin näitä uskomuksia kiinassa esimerkiksi karhuilta otetaan sappinestettä ja sitä käytetään ihmisillä mitä kummallisempiin asioihin ja se on erittäin kivulias tapa siinä mielessä se liittyy tähän asiaan ja suomeen että jos jos me hyväksymme erään uskonnon pohjalta tapahtuvan menetelmän me avaamme portin sille perustuslaillisesti koska perustuslain mukaan ketään ei saa syrjiä uskonnon vuoksi jos me jollekin avaamme tämän portin niin meille tulee riski sitten että jos meille tulee isoja vähemmistöjä joilla on näitä traditioita

sen jälkeen muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä sekin minä aina pelkään näissä sitä että ajatellaan että no se on tämä yksi ja tässä on tämä näin varmistettu mutta kun me lähdemme meidän perustuslakia tulkitsemaan niin lopputulos voi olla juuri se että meillä on täällä pian hyvinkin monenlaista tapahtumaa ja sitten se meidän suomalaisten perinteinen arvostus meidän eläimiä kohtaan katoaa mitä noihin metsästäjiin tulee vielä niin metsästäjäthän ovat suomessa erittäin vastuullisia minun isänikin on metsästäjä ja hän on muuten ainoa siellä joka sitten talvipakkasellakin sen huonon polvensa kanssa käy ruokkimassa niitä peuroja ja hirviä en ole siellä niitä eläintensuojelijoita nähnyt vielä yhtään

lyhyesti kaikkea hyvää tälle lakialoitteelle meillä olisi hyvä keino lopettaa tämmöinen halal teurastus jos nämä ovat islaminuskoisia jotka tuovat tämän tavan tänne annetaan heille sianlihaa ja jos ei kelpaa niin lähtevät pois

arvoisa rouva puhemies kiitoksia myös omasta puolestani hyvästä keskustelusta toivotaan todella menestystä tälle lakialoitteelle sillä tilannehan on vähän se että nämä tietyt asiat jotka usein täällä jäävät vähän vähälle käsittelylle nämä jotka leimataan marginaalisiksi

me tiedämme että täällä on valtaenemmistö kuitenkin tätä mieltä mitä tässä lakialoitteessa vaaditaan niin että miksi ihmeessä me emme sitten hoida sitä asiaa eteenpäin vai onko se puoluepoliittinen kysymys että se aloite esitetään väärältä suunnalta koska nytkään esimerkiksi vihreät eivät ole tulleet tähän mukaan